lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat tässä budjettiriihessä hallitus oli valinnan edessä teemmekö päätöksiä työllisyyttä ja lisätään työnteon työnteon ja yrittäjyyden kannustimia vai

korkea työllisyys ja hyvinvointiyhteiskunta ovat erottamaton pari siksi hallitus on päättänyt asettaa nimenomaan työllisyyden kaikessa päätöksenteossa etusijalle me olemme kuitenkin vielä kaukana hallitusohjelmaan määritetystä tavoitteesta suomi ei vielä näillä toimilla ja näillä näkymillä ole tulossa kuntoon vielä emme ole tavoittamassa työllisyystasoa jolla voimme kestävästi turvata hyvinvoinnin tuleville sukupolville hallitus työskentelee hyvin haastavassa tilanteessa viennistä riippuvainen taloutemme ei ole parhaassa iskussa kilpailukykymme on annettu rapistua vuosikausia tästä syystä suomalaiset tuotteet eivät käy kaupaksi maailmalla samaan aikaan globalisaatio automatisaatio talouden uudelleenjako haastavat meitä ulkoapäin

olemme onnistuneet kääntämään talousennusteiden suunnan negatiivisesta varovaisen positiiviseksi pitkän taantuman jälkeen valtiovarainministeriön ennusteen mukaan hiljalleen koheneva työllisyys alhainen inflaatio ja merkittävät työn veronalennukset tukevat kulutusta ja tulevaisuudenuskoa tätä kehitystä ovat vahvistaneet erityisesti kilpailukykysopimuksen syntyminen yritysverotukseen ja työn verotukseen tehdyt uudistukset sekä markkinoita avaavat uudistukset kuten kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen itse asiassa tänään aamulla saimme uusimmat työllisyysluvut jotka näyttäisivät edelleen hienoista työllisyystilanteen paranemista hyvä niin kasvu pyörii tänä vuonna ja tulevina vuosina kuitenkin vain noin yhden prosentin tuntumassa se ei meille riitä vuonna kahdeksantoista kokonaistuotantomme on lähes kolme prosenttia alemmalla tasolla kuin vuonna kaksituhattakahdeksan suomella on siis pian takanaan hyvinvoinnin kasvattamisen osalta menetetty vuosikymmen vastaanotin elokuussa kolmen arvostetun ekonomistin sixten korkmanin vesa vihriälän ja bengt holmströmin raportin talouspolitiikan suuntaamistarpeista raportissaan professorit toteavat että tehdyillä ratkaisuilla velkaantumiskehitys todennäköisesti mutta toisaalta talouspolitiikka ei ole niin kiristävää että se heikentäisi kotimaista kysyntää ekonomistien viesti on itse asiassa aika selvä hallituksen talouslinjan perusviritys on oikea mutta yhtä selkeä viesti oli se että me tarvitsemme lisää rakenteellisia uudistuksia jotta saamme aikaan kasvua ja jotta työllisyys paranee ekonomistien suositukset ovat juuri niitä keinoja joita jo löytyy meidän hallitusohjelmastamme työn verotuksen keventäminen yritystoiminnan edellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen työllistämisen kynnysten alentaminen työttömyysturvan lyhentäminen koulutusjärjestelmän uudistaminen sääntelyn purkaminen ja kilpailun lisääminen vaikka hallitus on päättänyt karsia julkisia menoja neljällä miljardilla eurolla neljän vuoden aikana kasvavat julkiset menomme siitä huolimatta huolestuttavan hallituksen tavoitteena on siis vain hillitä tässä vaiheessa ja tässä tilanteessa menojen kasvua meidän menojemme kasvu johtuu ennen kaikkea siitä että sosiaali ja terveyspalveluiden tarve suomessa kasvaa kun väestö ikääntyy lisäksi työttömyydestä aiheutuu julkiseen talouteen miljardien lasku on korkea aika yhteisesti todeta että veronmaksajien rahoilla tehtävä elvytys ei suomea pelasta suomen valtio ja kunnat ovat velkaantuneet vuodesta kaksituhattayhdeksän noin yhdeksän miljardin euron vuosivauhtia yhteensä vuosina kuusitoista olemme siis käyttäneet noin seitsemänkymmentä miljardia euroa enemmän kuin olemme tienanneet kaikki tässä salissa olevat puolueet ovat istuneet tuona aikana hallitusvastuussa suhdannevaihteluita tasaamaan tarkoitettu velkaelvytys ei ratkaise suomen talouden rakennemuutoksesta johtuvia ongelmia siksi hallitus pyrkii parantamaan kilpailukykyä ja työllisyyttä ratkaisemaan rakenteellisia ongelmia tekemään verotuksesta kannustavampaa ja rakentamaan suomalaisille yrityksille parempaa toimintaympäristöä luoda suomeen talouskasvua ja työtä tästä hyötyy jokainen suomalainen arvoisa puhemies hallituksen tuore budjettiehdotus on vastuullinen kokonaisuus jossa on keskitytty talouden uudistamiseen työllisyyden vahvistamisen kautta lisäksi budjetissa pidetään kiinni menojen kasvua hillitsevästä talouspolitiikan linjasta ensi vuonna valtiontalouden menot ovat viisikymmentäviisi pilkku kaksi miljardia euroa ja tulot neljänkymmenenyhdeksän tulojen vajaus katetaan ottamalla velkaa viisi pilkku viisi miljardia euroa valtio siis velkaantuu edelleen karkeasti samaa tahtia kuin tänäkin vuonna velkaantumisvauhti hidastuu kohti kehyskauden loppua kun hallituksen päätökset alkavat täydellä voimallaan tehota totean varmuuden vuoksi myös edustajille muun muassa sdpssä jotka ovat vuorotellen kauhistelleet kauhistelleet sekä säästöjä että velkaantumisen kasvua että nopeatahtinen velkaantumisen taittaminen tarkoittaisi kireämpiä säästölistoja ja hennon talouskasvumme vaarantamista arvoisa puhemies budjettiehdotuksen verolinja on työtä ja työllisyyttä tukeva ja yrittäjyyttä tukeva hallitus on kahdessa ensimmäisessä budjetissaan keventänyt suomalaisten palkansaajien verotusta yhteensä noin miljardilla eurolla sen lisäksi olemme tehneet ansiotason muutosta vastaavat tarkistukset veroperusteisiin jotta kenenkään verotus ei yleisen ansiotason nousun myötä kiristyisi pidän erittäin tärkeänä sitä että laaja keskituloisten ryhmä joka kannattelee suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa hyötyy nyt tehtävistä veronalennuksista on reilua että jokaiselle palkansaajalle jää tehdystä työstä enemmän käteen on reilua että tässä maassa ahkeruudesta palkitaan työn verotuksen keventäminen on teko työllisyyden puolesta ensi vuonna palkansaajien verotus kevenee viidelläsadallaviidellätoista miljoonalla eurolla osana kilpailukykysopimukseen liittyvää veroratkaisua kaikkein

palkansaajien ja eläkeläisten maksuja kevennetään kolmellakymmenellä miljoonalla eurolla myös eläkeläisten verotusta kevennetään vastaavasti

painottaen pieni ja keskituloisia eläkkeensaajia kiky sopimuksen sisältämät maksumuutokset olisivat tuoneet veronkevennyksiä vain suurituloisille mutta hallitus päätti omilla toimillaan kohdistaa veronkevennyksiä myös pieni ja keskituloisille sekä eläkeläisille uudet työpaikat syntyvät erityisesti pk yrityksiin siksi yritysten kasvunäkymiä tuetaan ottamalla käyttöön listaamattomien yritysten yrittäjävähennys yritysten sukupolvenvaihdoksia suomalaista omistajuutta ja työpaikkojen säilymistä suomessa tuetaan ja perintöverotusta uudistamalla otamme käyttöön maksuperusteisen arvonlisäveron jota pk kenttä erityisesti on pitkään toivonut kotitalousvähennystä parannetaan reilulla kolmellakymmenellä miljoonalla metsälahjavähennystä parannetaan jotta lisäämme puun liikkeellesaantia sekä metsätilojen sukupolvenvaihdoksia hallituksen verolinjan profiili on hyvin selkeä työtä ja yrittäjyyttä verotetaan kevyemmin ja veronkiristykset kohdistuvat ympäristölle haitallisiin haittaveroihin arvoisa puhemies hallituksella oli heikon talouskasvun ja vaikean työllisyystilanteen johdosta kaksi vaihtoehtoa lähteä lisäleikkauksiin tai ryhtyä lisätoimin jotta mahdollisimman moni työikäinen ja työkykyinen voisi päästä töihin työllisyyttä tukevia toimia tulee nyt voimaan runsaasti yksi isoista rakenteellisista muutoksista on työttömyysturvan käytön muovaaminen passivoivasta aktivoivaan tukeen kuten esimerkiksi palkkatukeen ja starttirahaan minusta tässä kokonaisuudessa on paikallaan kiittää myös oppositiopuolue sdptä puolue on tehnyt rakentavia ehdotuksia työttömyysturvan uudistamiseksi kyse onkin isosta muutoksesta sen sijaan että käytämme julkisia varoja työttömyyteen niitä mieluummin aktiivisen työllistymisen tukemiseen henkilöiden omien omien työllistymisen edellytysten parantamiseen samaa teemaa pohtii myös juuri nimittämäni puoliväliriiheen politiikkasuosituksia valmisteleva kannustinloukkujen purkamista pohtiva työryhmä hallitus odottaa yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa tehtävästä työryhmätyöstä edellytyksiä kymmenentuhannen uuden työpaikan syntymiselle ja kymmenentuhannen henkilön työllistymiselle minusta on perusteltua että tiiviisti työmarkkinajärjestöjen intressipiiriin kuuluvaa kokonaisuutta valmistellaan yhdessä heidän kanssaan työ on edennyt rakentavassa hengessä vaikka aikataulu on erittäin tiukka hallitus odottaa esityksiä syyskuun loppuun mennessä ja tarkoitus on ja hallitus on linjannut että uudistukset tulevat voimaan ensimmäinen ensimmäistä seitsemänteentoista budjettiehdotukseen hallitus sisällytti lisäksi lisäksi esitykset työvoimatoimistojen palveluiden tehostamisesta työttömien nykyistä parempaan palvelemiseen ja työllistymiseen satsataan seitsemäntoista miljoonaa tarkoitus ostaa erityisesti yksityistä työnvälitystä julkisten palveluiden tueksi jatkossa jokaiselle työttömälle järjestetään haastattelu kolmen kuukauden välein jokaiselle työttömälle tullaan laatimaan henkilökohtainen työllistymissuunnitelma kaiken tämän idea on se että työttömiä ei jätetä yksin vaan heitä on autettava työllistymisvalmiuksien parantamisessa ja työpaikan löytymisessä nuorten aikuisten osaamisohjelmaan työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön kohdennetaan yhteensä neljätoista pilkku viisi miljoonaa euroa tämä on mielestäni erittäin tärkeää olemmehan kaikki nähneet viimeisen oecdn raportin varmasti jaamme erityisesti huolen nuorten miesten jäämisestä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle naisten työllisyyttä ja tasa arvoa työmarkkinoilla tuetaan ottamalla käyttöön vihdoin euron kertakorvaus äitiysvapaalle jäävän äidin työnantajalle vanhemmuudesta korvaamiseksi päivähoitomaksuja kevennetään pienituloisimpien perheiden osalta ja tälläkin teolla me tuemme erityisesti äitien työssäkäynnin

kaikki nämä edellä kuvaamani toimet kertovat siitä että hallituksella on lukuisia toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi ja olemme ryhtyneet määrätietoisiin toimenpiteisiin työllisyysasteen

prosentin tavoitteen saavuttamiseksi haluan nostaa esille vielä muutamia asioita omais ja perhehoidon kehittämiseen hallitus kohdentaa yhdeksänkymmenen miljoonan euron satsauksen ja ikäihmisten kotiin vietävien palveluiden tukemista kohennetaan lähes viidellä miljoonalla eurolla lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi hallitus sisällyttää vesirokkorokotteen kansalliseen rokotusohjelmaan pieniä mutta erittäin tärkeitä lisäyksiä opiskelijoiden asumistuki yhdistetään yleiseen asumistukeen mikä parantaa erityisesti erityisesti kaikkein pienituloisimpien opiskelijoiden asemaa koulutukseen ja koulutusjärjestelmämme uudistamiseen tehdään rakenteellisten uudistusten ja säästöjen rinnalla nyt myös määrärahojen lisäyksiä me pääsemme luomaan myös uutta entistä kestävämmältä uudistetummalta pohjalta ensi vuonna maamme yliopistoja pääomitetaan yhteensä sadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla kolmekymmentä miljoonaa euroa satsataan nuorten tutkijoiden urapolkujen kehittämiseen ja opiskelijoiden ympärivuotisen opiskelun turvaamiseen peruskoulun puolella puolestaan käynnistetään uudistustyö muun muassa oppimisympäristöjen kehittämiseen ja opettajien koulutukseen satsaamalla yhteensä ensi vuonna näihin tarkoituksiin on käytössä neljänkymmenen miljoonan euron ylimääräinen määräraha arvoisa puhemies tässä budjettiehdotuksessa hallitus ei esitä uusia säästötoimenpiteitä jo aikaisemmin sovittujen säästöjen lisäksi jo tehdyistä säästöpäätöksistä kiinni pitäminen ja uusien perusteltujenkin lisäysten tekemättä jättäminen on ymmärrettävästi hyvinkin vaikeaa mutta se on aivan välttämätöntä me teemme kipeitä säästöjä se on totta ensi vuonna merkittäviä sovittuja säästöjä kohdistuu muun muassa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan opintotukeen ja ansiosidonnaisiin etuuksiin mutta kuten totesin hallitus on tehnyt linjavalinnan satsata työllisyyttä vahvistaviin toimiin ja rakenteellisiin uudistuksiin ikuisuuksiin jatkuvien leikkauslistojen tekemisen sijasta silti me emme voi täysin sulkea pois myös uusien säästöjen tarpeellisuutta tulevaisuudessa jos olemme siinä tilanteessa jossa hallitus ja työmarkkinajärjestöt eivät kykenisi riittäviin työllisyyttä vahvistaviin ratkaisuihin mutta hallitus on linjansa valinnut me tulemme tekemään kaikkemme jotta leikkausten polkua ei tarvitse jatkaa arvoisa rouva puhemies hallitus tekee tiukkaa finanssipolitiikkaa satsaa työllisyyteen uudistaa työttömyysturvaa tekee erilaisia asioita siksi että me haluamme säilyttää suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan sellaisena kuin mihin me olemme tottuneet ja me varmasti haluamme yhdessä että se on sellainen myöskin tulevaisuudessa se on mahdollista vain jos me uudistamme suomalaista yhteiskuntaa suomalaista kansantaloutta julkisia palveluita teemme suomesta dynaamisemman ja mahdollistamme sitä kautta mahdollisimman monen työikäisen ja työkykyisen osallistumisen työelämään sillä vain korkea työllisyysaste mahdollistaa sen hienon hyvinvointiyhteiskunnan jossa me elämme
sitten siirrytään ryhmäpuheenvuorokierrokselle

arvoisa puhemies

ilma on jälleen kerran ollut ja varmaan on tänäänkin sakeana vastakkainasettelua mittailua voittajista ja häviäjistä vähättelyä ja arvostelua joutuu kysymään nähdäänkö tässä talossa vieläkään suomen ongelmien vakavuutta saati sitä minkälaisessa maailmassa elämme uutiset suomen rajojen ulkopuolelta kertovat jännitteistä sodista terrorista väkivallasta sekä inhimillisestä hädästä täällä kotimaassa talouden suunta on nyt varovasti kohti parempaa mutta kyllä ongelmia edelleen riittää vakavin on ilman muuta se että meillä on edelleen satojatuhansia ihmisiä vailla työtä etenkin tällaisissa maailmanoloissa suomalaisilla on oikeus odottaa meiltä päättäjiltä ennen muuta kahta asiaa huolehdimme viisaalla ulkopolitiikalla maamme turvallisuudesta ja laitamme voimavarat samaan aikaan suomen ongelmien ratkaisemiseen ongelmat ovat yhteisiä toivottavasti arvoisa puhemies tässä keskustelussa pystytään keskittymään ratkaisujen hakemiseen arvoisa puhemies tärkeintä suomen kuntoon laittamisessa on saada työllisyys paranemaan se on keskustalle kaiken tavoitteena vain työllisyyttä parantamalla voimme turvata palvelut jokaiselle myös tulevaisuudessa sekä pitää huolta heikompiosaisista

ehyt yhteiskunta kestää tukevimmin myös maailman myllerryksen ja ulkoiset paineet kesäkuussa allekirjoitettu kilpailukykysopimus on ennen kaikkea työllisyyssopimus arvioiden mukaan se voi luoda maahamme työpaikkaa se on paljon kilpailukykysopimusta täydentää hallituksen päättämä yhteensä lähes kolmen miljardin euron investointiohjelma teiden ratojen ja muiden väylien kunnostamiseksi uusien liikennehankkeiden aloittamiseksi ja tietoliikenneyhteyksien rakentamiseksi nämä hankkeet elvyttävät osaltaan suomen taloutta ja työllistävät koko maassa

tämän kuun loppuun saakka aikaa tehdä yhteinen esitys luotamme siihen että työmarkkinaosapuolilla on halu päästä tulokseen samalla tavalla kuin kilpailukykysopimuksesta neuvoteltaessa keskustan eduskuntaryhmä puolustaa sopimusyhteiskuntaa sopimisen tapoja on kuitenkin pystyttävä uudistamaan ja paikallista sopimista edistämään tärkeintä on että tuloksia syntyy ja työllisyys paranee nyt sopimalla on saatava aikaan lisää ratkaisuja joilla ihmisille saadaan töitä olennaisinta on saada investointeja suomeen ja vienti vetämään arvoisa puhemies ensi vuoden budjetti sisältää aiemmin sovittuja menosäästöjä mutta uusia säästöjä budjettiriihessä ei tehty emme väheksy minkään säästön vaikutuksia päinvastoin budjetin suuressa kokonaisuudessa joskus pieniltä tuntuvat asiat ovat useimmiten tavallisten ihmisten elämässä niitä isoimpia asioita sitä ei pidä väheksyä on muistettava kuitenkin miksi säästöjä valitettavasti joudutaan tekemään suomi on ylivelkaantunut jos mitään ei tehdä rahat loppuvat asia on loppujen lopuksi yksinkertainen minkä moni tietää myös omasta taloudestaan keskustan eduskuntaryhmälle arvoisa puhemies oli kuitenkin tärkeää että niukkuudesta huolimatta pystytään tekemään myös joitakin myönteisiä parannuksia nyt teemme tuntuvat panostukset esimerkiksi omaishoidon ja perhehoidon kuntoon laittamiseen naisten työmarkkina aseman kohentamiseen nuorten syrjäytymisen torjumiseen ja sotiemme veteraanien elinolojen parantamiseen keskusta pitää myös hyvänä että yli kuusikymppiset pitkäaikaistyöttömät pääsevät nyt eläkkeelle ja suurissa vaikeuksissa olevalle maataloudelle tulee kriisipaketti myös päivähoitomaksujen korotuksen peruminen on aivan hyvä asia se on hyvä asia itse asiassa pienituloisimpien perheiden päivähoitomaksuja jopa alennetaan tämän vuoden alussa tehty työtulovähennyksen korotus huomioiden olemme päättäneet yhteensä noin miljardin veronalennuksista jotka kohdistuvat pääosin pieni ja keskituloisiin ja eläkeläisiin veronalennuksilla ylläpidetään osaltaan kotimaista kysyntää ja työllisyyttä arvoisa puhemies olemme huolissamme kärjistyneestä vastakkainasettelusta suomessa tuomitsemme jyrkästi kaiken väkivallan ja vetoamme maltin ja yhteiskuntarauhan puolesta vihapuheet saatikka vihateot eivät ole isänmaallisuutta itsenäinen suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta suomalaisilla näin uskon on sittenkin enemmän yhdistäviä kuin erottavia asioita etenkin päättäjien on tällaisena aikana oltava sillanrakentajia keskustan tavoite on rakentaa turvallista työllistävää ja tasa arvoista suomea jossa kaikki suomalaiset ja koko maa pidetään mukana tämä on vastaus myös alussa mainitsemani kajaanilaisen miehen ja keravalaisen naisen ajatuksiin talous ja työllisyystilanteessamme arvoisa puhemies on orastavia merkkejä paremmasta suomen suunnan muuttamista on nyt määrätietoisesti jatkettava keskustan eduskuntaryhmä antaa tukensa hallitukselle suomen kuntoon laittamisessa

arvoisa puhemies suomen suunta on kääntynyt reilun vuoden hallitustaipaleen jälkeen on totta kai vielä paljon tehtävää mutta vaalikauden alun katastrofaaliseen tilanteeseen on jo saatu selvää kohennusta ja hallituksen työn tulokset alkavat olla näkyvissä hallituksemme tärkein tehtävä on tuoda maahamme työtä turvallisuutta ja parempaa uskoa tulevaisuuteen tämä on koko kansakunnan yhteinen hanke kansallistalkoot joihin nyt myös työmarkkinajärjestöt ovat kiky sopimuksen myötä antaneet merkittävän panoksensa tällä hetkellä vihdoin taloutemme jälleen kasvaa ja työllisyysaste on noussut noin prosenttiyksikköä siitä kun hallitus aloitti työnsä ennen nykyistä hallitusta olivat suomen talouden ongelmat jatkuneet jo seitsemän vuoden ajan vaikka muissa eu maissa talous oli jo kääntynyt nousuun eivät edelliset hallitukset olleet saaneet yrityksistään huolimatta suomea mukaan tähän nousuun edes muiden maiden vanavedessä vaadittiin siis uudenlaisia toimia koska euroalueen jäsenenä olemme menettäneet oman valuuttamme ainoaksi vaihtoehdoksi maamme kilpailukyvyn parantamiseksi jäi niin kutsuttu sisäinen devalvaatio siksi yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa valmisteltu kilpailukykysopimus on merkittävin korjausliike talouteemme koko eurojäsenyytemme aikana jokaisen suomalaisen työpaikan säilyttämiseksi on taisteltava kaikin keinoin viimeiseen asti tämä näkyy myös tässä budjettiratkaisussa ja sen yhteydessä päätetyssä työllistämistoimenpiteiden listassa mutta yhteiskunnan hyvinvoinnille pelkkä kasvukaan ei vielä yksin riitä vaan yhtä lailla tärkeää on harjoitetun politiikan oikeudenmukaisuus myös tässä on tehty merkittävä korjausliike edelliseen hallitukseen nähden me perussuomalaiset sanoimme tämän jo viime vaalikaudella mutta toistan sen nyt mielestämme edellinen hallitus teki karkean virheen antaessaan suuryrityksille ylisuuren melkein miljardin euron yhteisöveron alennuksen se oli silloisen sosialidemokraattisen valtiovarainministerin kylmä arvovalinta ollut mitään ulkoista pakkoa ja jolle en pysty osoittamaan muuta perustetta kuin vakaumuksellisen kaverikapitalismin päätöksestä eniten hyötyivät suuret pankit mutta kyseenalaista täysin kyseenalaista on tuliko lainkaan työpaikkoja tai kasvua nykyinen hallitus on tehnyt toisenlaisen arvovalinnan ja antaa nimenomaan palkansaajille ja eläkeläisille vastaavan kokoluokan veroalennukset kuin suuryritykset edellisellä hallituskaudella saivat vieläpä painottaen työtulovähennyksen korotuksen kautta nimenomaan pieni ja keskituloisia palkansaajia tämä on yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista parantaa ostovoimaa ja tukee talouskasvua samoin pienyrittäjät saavat mojovan yrittäjävähennyksen jolla edellisen vaalikauden yhteisöveroalennuksen epäoikeudenmukaista verokohtelua korjataan pienyrittäjien toimintaa helpotetaan myös maksuperusteisen arvonlisäveron käyttöönotolla jälleen edellisestä hallituksesta poiketen emme myöskään nosta koska se iskisi juuri kaikkein pienituloisimpiin ihmisiin ja kuihduttaisi kasvua sen sijaan pääomaverotuksen ylintä luokkaa on jo nostettu ja ylimpiin tuloluokkiin kohdistuvaa solidaarisuusveron pohjaa on jo laajennettu arvoisa puhemies hallituksemme tavoite on kääntää velkaantuminen laskuun se on lopulta oikeudenmukaisuustoimenpiteistä kaikkein suurin me emme suostu varastamaan tulevien polvien hyvinvointia me kieltäydymme syömästä lastemme suista tämän johdosta talouden kuntokuuri jatkuu hallitusohjelmaa noudattaen tässäkin budjetissa tosin annan auliisti oppositiolle tunnuksen että oppositiopuolueet tekivät runsaasti leikkauksia ollessaan hallituksessa ja tällä tavoin toteuttivat vastuullista talouspolitiikkaa iäkkäämmille kansalaisille on luvassa erillinen oikeudenmukaisuustoimenpide niin kutsuttu lex lindström mahdollistaa sen että yli kuusikymmentä vuotiaat pitkäaikaistyöttömät joiden pääsy työmarkkinoille ei ole todennäköistä päästetään kortistossa roikottamisen sijaan kunniallisesti eläkkeelle tämä toimii myös työllistämistoimenpiteenä siltä osin että työttömien saamat palvelut voidaan jatkossa paremmin kohdentaa sinne missä resursseista on eniten hyötyä ylipäänsä opposition toistamat syytökset siitä että hallitus työllistämistoimenpiteiden suhteen olisi hukannut aikaa ovat vailla pohjaa kilpailukykysopimus ja muut hallituksen valmistelemat uudistukset nostavat puolueettomien virkamiesarvioiden mukaan työllisyyttä noin

lisätoimenpiteistä keskustellaan työmarkkinajärjestöjen kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä edelleen tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta kiinni pitäen yksi hallituksen keskeisistä hankkeista onkin työttömyysturvan järkeistäminen ja työttömien aktivointi valtionvarainministeriön budjettiehdotus luo tähän lähtökohdat mutta työttömyyden ja ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan on saatava lisää toimenpiteitä

vielä on syytä mainita perintöveroalennus tämä veroale annetaan kaikille perinnöille kaikille perinnöille ja samalla muun muassa korotetaan viidelläkymmenellä prosentilla lesken ja alaikäisen lapsen verovapaan perinnön osuutta lisäksi tukitaan vihdoin ja viimein porsaanreikä joka on mahdollistanut pankeille tuottoisan bisneksen säästöhenkivakuutuksella arvoisa puhemies totean siis perussuomalaisten eduskuntaryhmän puolesta tyytyväisyydellä että vaikka työtä riittää jatkossakin on käännekohta suomen kansallistalkoissa tapahtunut ja se on tapahtunut samanaikaisesti sekä kasvun että oikeudenmukaisuuden suuntaan perussuomalaisessa suomessa työnteko kannattaa aina suomalaisista pidetään huolta ja sääntelyä puretaan veroja vähennetään kaikilta tasapuolisesti eikä vain suuryrityksiltä ja pankkiireilta kasvu ja oikeudenmukaisuus edellyttävät että monien tarpeet menevät harvojen edun edelle ja yhteinen isänmaan etu yli

arvoisa puhemies haluan aloittaa tämän puheenvuoron hiukan poikkeuksellisella tavalla

arvoisa puhemies yhdeksäs finanssikriisin jälkeinen laiha vuosi on edessä suomi on kärsinyt pitkittyvästä taantumasta ja on kasvunäkymiltään euroopan heikoimmin suoriutuvien maiden joukossa kalevi sorsan korpilampi puhetta vuodelta seitsemänkymmentäseitsemän lainatakseni syyllisiä on turha hakea olemme kaikki täällä meillä kaikilla on peiliin katsomisen paikka sen osalta olisiko pitänyt saada enemmän aikaiseksi sillä kaikki puolueet ovat vuorollaan olleet kantamassa vastuuta monet uudistukset ovat eri syistä jääneet odottamaan toteutumistaan esimerkiksi työmarkkinoiden toiminnan tehostamistarpeet ovat olleet tiedossa jo parikymmentä vuotta kun rahapolitiikan keinovalikoima supistui kaikki ymmärsivät että negatiivisten sokkien varalle oli kehitettävä uusia keinoja kustannusten sopeuttamiseksi ja kilpailukyvyn palauttamiseksi mutta niitä ei kehitetty tämä on keskeinen syy miksi suomi on tänään vaikeuksissa arvoisa puhemies tämän hallituksen toinen ja valtiovarainministeri orpon ensimmäinen budjettiesitys toteuttaa hallitusohjelmassa sovittua finanssipolitiikan linjaa linja on lievästi kiristävä mutta sopeutusta hieman pidemmälle ajalle jaksottava maltillinen mutta määrätietoinen tiukan talouden linja on välttämätön jotta pystymme säilyttämään luottamuksen suomen kykyyn ja tahtoon hoitaa taloutensa kestävälle pohjalle se luottamus on välttämätöntä säilyttää koska vaihtoehtona on ajautuminen hallitsemattomaan velan kasvuun sekä kotimaiset että ulkomaiset talouspolitiikan arvioitsijat esimerkiksi imf ovat todenneet linjamme pääosin oikeaksi tämä toivottavasti rohkaisee kaikkia hallituspuolueita pitämään kiinni hallitusohjelmassa sovituista tavoitteista tämä ei jää ainakaan kokoomuksesta kiinni sen voin luvata arvoisa puhemies kesän ja alkavan syksyn mittaan on kuultu puheenvuoroja jotka pyrkivät vähättelemään velanottoon sisältyviä riskejä sillä on todella paljon väliä onko velkaa sata sataviisikymmentä kaksisataa miljardia jo nykyisellä velan määrällä vain yhden prosenttiyksikön nousu euroalueen yleisessä korkotasossa tarkoittaisi kolmensadankahdenkymmenen miljoonan euron lisäystä velanhoitokustannuksiin ensi vuonna suomi maksaa yksi pilkku kolme miljardia valtionvelan korkoja vuodessa vertailun vuoksi ulkoministeriön ja oikeusministeriön määrärahat ovat saman verran yksi pilkku kolme miljardia velanottoon suruttomasti suhtautuvat voinevat vastata kysymykseen jos velanhoitokustannukset vaikka kaksinkertaistuvat lakkautetaanko oikeusjärjestelmä ja ulkosuhteet vai mistä lisämeno katetaan kärjistyksellä muistutan että korot eivät tule olemaan alhaalla ikuisesti kun korot lähtevät nousuun silloin joudutaan todella raskaiden valintojen eteen on parempi pitää kustannukset kurissa ja toteuttaa rakenteellisia uudistuksia nyt kun se vielä melko kohtuullisin keinoin on tehtävissä arvoisa puhemies hallituksen budjettiesitys toteuttaa kokoomuksen työlinjaa mitä ryhmämme puolesta ilolla tervehdin nyt tehtävät tuloveronkevennykset ovat luontevaa jatkoa tämän vuoden alusta voimaan tulleelle työtulovähennyksen laajennukselle kilpailukykysopimusta täydentävän hallituksen oikeudenmukaisesti kohdentaman lisäkevennyksen ansiosta myös pienituloisen palkansaajan ja eläkeläisen tuloverotus kevenee yhtä paljon on tärkeää huolehtia siitä että verotuksen progressio ei kiristy entisestään kokoomus haluaa että lisäansioiden hankkiminen ahkeruudella ja itseään kehittämällä ja vaativampiin tehtäviin hakeutumalla on palkitsevaa ja houkuttelevaa budjettiesityksen verolinjauksissa on muutenkin aihetta iloon ensimmäisenä mainitsen yrittäjävähennyksen yrittäjyyden kannustavuuden vahvistaminen luo edellytyksiä uuden kasvun ja uusien työpaikkojen synnylle maksuperusteinen arvonlisävero puolestaan tulee helpottamaan erityisesti pienten yritysten kassanhallintaa kun tilitykset tehdään vasta siinä vaiheessa kun rahat todella näkyvät tilillä kokoomuksen eduskuntaryhmä iloitsee myös kotitalousvähennyksen laajentamisesta on järkevää kannustaa suomalaisia ostamaan suomalaista työtä määrärahapuolella kokoomuksen eduskuntaryhmä arvostaa erityisesti yhdeksänkymmenen miljoonan panostusta peruskoulun kehittämiseen ja opettajien täydennyskoulutukseen vaikeinakin aikoina on huolehdittava osaamisesta ja mahdollisuuksien tasa

arvoisa puhemies suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus määräytyy sen pohjalta saadaanko työllisyys merkittävästi kohenemaan vai ei seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteeseen pääsemiseksi ei ole vielä tehty riittävästi kannustan voimakkaasti hallitusta jämäkkyyteen tässä tärkeässä asiassa ja haastan myös työmarkkinaosapuolia ennakkoluulottomuuteen nyt pitää heittää lyhytnäköiset arvovalta ja intressinäkökulmat sivuun ja ajatella isänmaan ja sen ihmisten parasta sellaisia puheenvuoroja en tänään halua kuulla että mitään uutta ei enää tarvitsisi tehdä suomalaisen puolesta on tehtävä kaikki voitava asioita ei tapahdu niitä tehdään laiva ei käänny itsestään hyviä merkkejä on jo näkyvissä silti uusia toimia tarvitaan jotta myös tulevaisuudessa voidaan taata laadukas koulutus tasa arvoiset sosiaali ja terveyspalvelut sekä turvallinen elinympäristö kaikille sen me kaikki tässä salissa olemme suomalaisille velkaa

arvoisa puhemies värderade talman hyvät

viime aikoina tapahtunut haluamme rakentaa sellaista yhteiskuntaa jossa keskinäinen kunnioitus ja luottamus vallitsee arvoisa puhemies vanha sanonta kuuluu että ei työ meitä väsytä vaan kaikki se mikä on vielä tekemättä talousarvioesityksestä käy hyvin ilmi hallituksen linja hallitus pitää kiinni aikaisemmista menokatoistaan työllisyydessä sen sijaan on vielä paljon tekemättä aika käy vähiin hallitus tekee kautensa aikana neljä budjettiesitystä nyt olemme nähneet niistä jo kaksi molemmista puuttuu yksi ja sen mukana kaikki todelliset työllisyystoimet tänään julkaistut työllisyysluvut osoittavat että pitkäaikaistyöttömyydessä on saavutettu uusi suomen ennätys työllisyys on nyt hallituksessa edellisessäkin puheenvuorossa kuultiin vannotaan sen nimiin että

vähennyskelpoista osuutta nostetaan viidellä prosentilla kuka uskoo että tällainen näpertely synnyttää todellisia työllisyysvaikutuksia jos todellisia vaikutuksia halutaan kotitalousvähennys pitäisi ulottaa kerros ja rivitaloihin joissa asuu kaksi pilkku viisi miljoonaa suomalaista se vauhdittaisi korjausrakentamista puuttuisi homeongelmiin ja näkyisi työllisyydessä sdp tulee esittämään konkreettisia toimia joilla suomi saadaan työlinjalle työlinjalle arvoisa hallitus mutta ei halpatyölinjalle työeläkemaksujen emu puskurin käyttö parantaisi ostovoimaa helpottaisi työllistämistä rinteen työllistämismalli antaisi työtä tuhansille arvonlisäverovapaan toiminnan alarajan nostaminen kolmeenkymmeneentuhanteen euroon ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottaminen tukevat pienyrityksiä työttömien koulutusta helpotetaan akavan esityksen mukaisesti terveyskeskukset ja koulut laitetaan kuntoon kuntien investointeja tukemalla nyt kannattaa laittaa tasetta töihin ja investoinnit vauhtiin ilman että arvoisa puhemies usein sanotaan että oppositiosta ei anneta riittävästi tunnustusta hallitukselle tällä kertaa haluankin antaa tunnustusta hallitukselle sen halusta arvioida uudelleen eräitä aikaisempia kannanottoja tarpeellisia uusia kantoja ovat päivähoitomaksujen jättikorotuksista luopuminen niistä joita opetusministeri grahn laasonen vielä keväällä esitti veronkevennysten ulottaminen eläkkeensaajille asia jota koko hallitus vielä vuosi sitten vastusti ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien armahtaminen lex taipale mallin mukaisesti asia jota sosiaali ja terveysministeri mäntylä vielä kesäkuussa vastusti usein kysytään voiko oppositiosta vaikuttaa kyllä voi sipilän hallituksen ensimmäinen vuosi on siitä hyvä esimerkki arvoisa puhemies suomalaiset ovat ahkeraa ja sitkeää väkeä vaikeuksista olemme selvinneet aina kovalla työllä ja pitämällä yhtä työ ja kansakunnan eheys siinä on reseptiä tämänkin päivän vaikeuksien voittamiseen vuosi sitten pääministeri sipilä vetosi tv puheessaan suomalaisiin tekemään sarjan kivuliaita päätöksiä joiden avulla yhteiskuntamme rahoitus saatetaan kestävälle pohjalle sipilä jatkoi kaikki vastuulliset suomalaiset haluavat lopettaa velaksi elämisen suomalaiset vastasivat pääministerin huutoon viimeisen vuoden aikana suomalaiset ovat osoittaneet että he he ovat valmiita tinkimään omastaan pienemmän velan ja suuremman työllisyyden hyväksi palkansaajat ovat ottaneet suuren taakan kantaakseen eläkkeensaajien opiskelijoiden työttömien ja lapsiperheiden toimeentulosta leikataan kuten suomalaisille on luvattu velkaantuminen saadaan taittumaan suomalaiset tekivät sen mitä pääministeri pyysi mutta hallitus ei pitänyt omaa lupaustaan budjetin suurin uutinen onkin se että suomalaisten kukkarosta säästettyjä rahoja ei käytetäkään velaksi elämisen lopettamiseen ministeri orpon budjettiesitys ensi vuodelle ottaa paljosta puheesta huolimatta valtiolle enemmän velkaa kuin ministeri rinteen budjettiesitys vuodelle kaksituhattaviisitoista tällä tietoa myös vuoden kaksituhattakahdeksantoista alijäämä on suurempi kuin vuonna kaksituhattaviisitoista suomalaiset jäävätkin kysymään mihin sosiaaliturvan ja palveluiden leikkauksista syntyneet säästöt käytetään vastaus löytyy budjettiesityksestä hallitus jakaa suomalaisilta leikatut rahat omille taustaryhmilleen nyt kaikkein varakkaimpia apteekkareita ja juristeja hellitään useiden tuhansien eurojen verovähennyksellä joka vuosi tästä eteenpäin suomen suurituloisin apteekkari saa lahjaksi kaksikymmentäviisituhatta euroa puhtaana käteen

viime vaalikaudella oppositiopuolue keskusta vaati robin hood veroa jonka tarkoitus oli ottaa rikkailta ja antaa köyhille nyt kun keskusta on hallituksessa tulos on täysin päinvastainen pääministeri sipilästä ei tullutkaan robin hoodia vaan nottinghamin seriffi joka ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille ei tullut työllisyysbudjettia tuli verotuksen osalta vaalibudjetti ei tullut koko kansakunnan yhteistä budjettia tuli omille kavereille tehty tukiaispaketti suomen itsenäisyyden juhlavuosi ansaitsee parempaa arvoisa puhemies työttömien lisäksi myös opettajat ja pienituloiset joutuvat pettymään hallituksen budjettiesitykseen koulutuksen uusilla piiloleikkauksilla kokoomus petti koulutuslupauksen jälleen kerran timo soinin lupaus muuttaa kaikki alle tuhannen euron kuukausitulot verovapaiksi antaa odottaa itseään sen sijaan hallitus ja perussuomalaiset esittävät sotiemme veteraanien rintamalisien leikkausta ensi vuodelle juhlavuodelle jolloin suomen itsenäisyydestä tulee kuluneeksi sata vuotta voi aikoja voi tapoja arvoisa puhemies toivoa ei pidä menettää tällä eduskunnalla on mahdollisuus korjata hallituksen esitystä ja työllistävämpään suuntaan me tulemme esittämään suomen siirtämistä työlinjalle pidämme kaikki suomalaiset mukana sopeutamme taloutta oikeudenmukaisesti kannamme kansainvälisen vastuumme otamme vähemmän velkaa kannamme vastuuta suomesta kaikista suomalaisista kaikkialla suomessa arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se torju köyhyyttä päinvastoin syrjäytyminen on todellinen riski yhä useammalle nuorelle silti hallituksen leikkuri iskee ammatilliseen koulutukseen ja opiskelijan toimeentuloon päivästä toiseen työhakemuksia lähettävän ihmisen on vaikea ymmärtää että ansioturvan keston ja tason heikentämisen pitäisi kannustaa nopeammin töihin ymmärtääkö hallitus että keppi ei auta jos töitä ei ole tarjolla kyseessä ole rakenteellinen uudistus kyseessä on puhdas leikkaus hallitus vie roposia niiltä jotka käyttävät jokaisen sentin lähikauppaan ja lääkkeisiin se ei ole sosiaalisesti kestävää eikä taloudellisesti järkevää nuo eurot tulevat tutkitusti takaisin veroina ja työllistävänä vaikutuksena talouskasvumme pohjavire tulee tavallisen kansan kukkarosta sieltä niistäminen sammuttaa sen pienen lämpöä valoa ja toivoa tuovan kipinän kansantalouden kamiinasta hyvä sosiaalipolitiikka on aina järkevää ja kestävää talouspolitiikkaa ja toisinpäin arvoisa puhemies kun ajattelee ekologista kestävyyttä hallituksen budjetti ei torju ilmastonmuutosta se ei hidasta luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä eikä se suojele arvokkaita luontokohteita päinvastoin hallitus käyttää satoja miljoonia euroja vuosittain keventääkseen eniten saastuttavan teollisuuden sähkölaskua valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen mukaan kyse on julkisten verovarojen tuhlaamisesta sillä ei ole vaikutusta yritysten kilpailukykyyn ja työllisyyteen väitettyä hiilivuotoa ei tutkimustiedon valossa ole havaittavissa kyse on pro business linjauksesta ei pro market toiminnasta hallitus sitoo rahaa vanhakantaisen ja energiasyöpön teollisuuden tukemiseen se hidastaa teollisuuden uudistumista ja estää uusien markkinoiden syntymisen se siitä markkinataloudesta hallituksen esitys ei puutu ekologiseen kestävyysvajeeseen tänä vuonna luonnonsuojelumäärärahoja on leikattu jo kuusikymmentä prosenttia se istuu huonosti tavoitteeseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä viime keväänä metsäteollisuus ja useat metsä ja ympäristöalan järjestöt vetosivat hallitukseen että se turvaisi metsien rnonimuotoisuusohjelma metson rahoituksen silti hallitus rahoittaa ympäristön saastuttamista ympäristönsuojelun sijaan emme voi elää yli luonnonvarojen kestävä ympäristö ja ilmastopolitiikka luo uusia taloudellisia mahdollisuuksia se estää myös taloudellisia katastrofeja ja toisinpäin arvoisa puhemies kun ajattelee talouden kestävyysvajetta hallituksen budjetti ei vähennä valtion velkaantumista eikä alijäämää se ei vähennä työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia se anna taloudelle eväitä uuteen kasvuun hallitus näyttää odottavan veto apua maailmantaloudesta kuin godotta konsanaan kädet yhteen kiky korttiin sidottuina suomen on turha odottaa amerikan serkkua tai kiinan kaveria auttamaan meitä tästä kurimuksesta meidän on itse uudistuttava muuten edessä on kylmä suihku ja leikkauskierre entinen kokoomusministeri ja euroopan investointipankin varapääjohtaja jan vapaavuori sanoi osuvasti että kolmikanta ja kiky jähmettävät suomen emme enää nopean ja jatkuvasti muuttuvan maailman vauhdissa vapaavuori oli oikeassa suomen on pystyttävä vastaamaan maailmantalouden muutoksiin rakenteita uudistaen hevosten kanssa ei voi käydä taistoon tankkeja vastaan tilanne on vakava rakenneuudistuksia ei kyetä tekemään kiky jumin vuoksi eikä leikkaamalla saada suomea nousuun

tämä tarkoittaa valtiovarainministeri orpon sanoin että hallituksen talousohjelmalta lähtee pohja pois hallituksen on on otettava sille kuuluva valta käyttöönsä se ei saa ulkoistaa vastuutaan työmarkkinajärjestöille sote ja eläkeuudistusten ohella on remontoitava vero ja sosiaaliturvajärjestelmä perustulokokeilu on hyvä suunta esitetyssä muodossa se on kuitenkin vain varjo aidosta perustulosta tarvitsemme parempaa asuntopolitiikkaa sekä suorien yritystukien ja verotukien kohdentamista tutkimus ja kehityskäyttöön paikallisen sopimisen osalta suositan työntekijät osallistavaa saksan yritysneuvostomallia vastavalmistuneet nuoret ja ikääntyneet ihmiset on saatava paremmin työmarkkinoille jo huoltosuhteemme ja työllisyystavoitteemme edellyttävät tätä osaaminen turvataan perumalla koulutusleikkaukset ja satsaamalla tutkimukseen tieteeseen ja tuotekehittelyyn julkisia voimavaroja hyödynnetään paremmin fiksummalla hankintapolitiikalla arvoisa puheenjohtaja numeroista ja prosenteista puhuminen on helppoa helppoa ei ole kuitenkaan sillä vanhuksella joka joutuu maksamaan enemmän elintärkeistä lääkkeistään helppoa ei ole sillä amiksella jonka saama lähiopetus vähenee helppoa ei ole niillä herkillä suomen metsillä joiden monimuotoisuus heikkenee helppoa sillä työttömällä jolle työllistymishalusta huolimatta ei ole tarjolla töitä helppoa on aina leikata heikommilta kestävää olisi pyrkiä uudistumaan ja huolehtia niistä jotka tarvitsevat meitä tarkoitus ei talouden tasapainottamisessa pyhitä keinoja kiitoksia

arvoisa puhemies kansainvälisen talouden suurimpia ongelmia on eriarvoisuus viime vuosina useat tutkimukset ovat varoittaneet lisääntyneen eriarvoisuuden haitallisista vaikutuksista suuret tuloerot hidastavat talouskasvua lyhentävät kasvujaksoja ja luovat taloudellista epävakautta tutkimukset kumoavat niin sanotun oletuksen valumaefektin jonka mukaan maan vaurastuminen hyödyttää automaattisesti myös pienituloisia myös suomen taloushistoria osoittaa ettei teoria toimi tuhatyhdeksänsataakuusikymmentä luvun alusta yhdeksänkymmentä luvulle pienituloisten ansiot lisääntyivät nopeammin kuin muiden mitä pienituloisemmasta ihmisestä oli kyse sitä nopeammin tulot kasvoivat vuosina tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä kaksituhattaneljätoista tämä kehitys kääntyi päinvastaiseksi toisin sanoen mitä pienemmät ansiot sitä vähemmän ne kasvoivat rikkaimman prosentin käytettävissä olevat tulot sen sijaan kaksinkertaistuivat arvoisat kollegat miten tässä näin on päässyt käymään perusturvan leikkaaminen on ollut keskeinen kun taas tuloverotuksen eriyttäminen ja pääomatulojen edullinen verotus on vaikuttanut suurituloisten varallisuuden kasvuun eriarvoisuuden lisääntyminen on ollut seurasta tietoisista poliittisista valinnoista joita tuolla naapurirakennuksen tuolla naapurirakennuksen salissa on tehty taloustieteen professori markus jäntti totesi minulle taannoin olevansa hämmästynyt siitä ettei taloustieteen piirissä käytävä keskustelu eriarvoisuuden haitallisuudesta näy lainkaan politiikassa se ei näy myöskään tässä hallituksen esityksessä ensi vuoden talousarvioksi pienituloisilta otetaan ja suurituloisille annetaan veronkevennyksiä tuloerot kasvavat työmarkkinatukea kansaneläkettä lapsilisiä ja kotihoidon tukea leikataan ja indeksejä jäädytetään kaikki nämä leikkaukset kohdistuvat suoraan pienituloisiin jotka kärsivät jo aikaisemmista säästöistä suomessa opiskelijat kuuluvat kaikista pienituloisimpien joukkoon tästä huolimatta opintotuen indeksistä luovuttiin ja nyt opintotukeen tehdään valtavan iso leikkaus yli neljänneksen leikkaus opintorahaan yhdistettynä tukiajan lyhentämiseen kymmenellä kuukaudella on täysin kohtuutonta jatkossa nuorten jotka jo nyt kuuluvat kaikista pienituloisimpien joukkoon odotetaan ottavan entistä enemmän velkaa toimeentulonsa turvaamiseksi te hallituksessa perustelette menoleikkauksia sillä ettette halua jättää velkaa tuleville sukupolville nyt kuitenkin pakotatte nuoret velkaantumaan henkilökohtaisesti arvoisa puhemies uudet koulutusleikkaukset ovat jälleen uusi vaalilupausten rikkomisen suomenennätys toivon ettemme joudu enää kuulemaan yhtään ministeri grahn laasosen puheenvuoroa jossa hän nimittää leikkauksia rakenteellisiksi uudistuksiksi koulutusleikkauksilla ei ole mitään tekemistä rakenteiden uudistamisen kanssa ammatilliset oppilaitokset aikovat toteuttaa sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron leikkaukset pääosin vähentämällä henkilökuntaa tämä tarkoittaa että ryhmäkoot suurenevat ja lähiopetus vähenee kun muutama viikko sitten vierailin ajoneuvoasentajien ammatillisessa oppilaitoksessa opettajat ihmettelivät miten heidän pitäisi pystyä kouluttamaan tulevaisuuden ammattilaisia kun lähiopetuksesta koko ajan supistetaan oppilaat joutuvat opiskelemaan automekaanikoiksi lukemalla aiheesta kirjoja ja suorittamalla etäkursseja netin kautta arvoisa puhemies perusturvasta ja koulutuksesta on muka pakko leikata mutta uusiin verovähennyksiin ja yritystukiin hallituksen rahat riittävät aina ensi vuonna valtion tuloja alentavat ja hyvätuloisten asemaa parantavat uusi yrittäjävähennys uusi metsälahjavähennys kotitalousvähennyksen laajentaminen sekä perintö ja lahjaverotuksen keventäminen teollisuudelle annetaan uusi päästökaupan kompensaatiotuki jonka hinta valtiolle on neljäkymmentäkolme miljoonaa paitsi että tuki on ristiriidassa suomen ilmastotavoitteiden kanssa eivät tutkimukset edes tue sen perusteeksi esitettyä väitettä hiilivuodosta paljon energiaa käyttävää teollisuutta tuetaan muutenkin jo sadoilla miljoonilla vuodessa hallituksen tuloverokevennyksistä hyötyvät eniten suurituloiset työttömien pienituloisten eläkeläisten ja pientä palkkaa saavien käytettävissä olevat tulot laskevat ensi vuonna kaikista suurituloisimpien suomalaisten tulot kasvavat eniten julkisen sektorin työntekijöiden lomarahojen leikkausta ei kompensoida heidän ostovoimansa vähenee ensi vuonna näin sipilän kiky suomessa kohdellaan lähihoitajia lastentarhanopettajia opettajia laitoshuoltajia poliiseja ja palomiehiä eläkeläisten ostovoima laskee verokevennyksistä huolimatta paitsi suurituloisten kohdalla koska kansaneläkkeestä leikataan on vähennys suurin pienituloisimmille eläkeläisille arvoisa puhemies vasemmistoliitto on esittänyt että koulutukseen ja perusturvaan kohdistuvat leikkaukset perutaan tämä tapahtuu niin että listaamattomien yritysten erillisverokohtelusta luovutaan ja ylintä pääomaveroluokkaa korotetaan prosenttiyksiköllä haluamme perua hyvätuloisille suunnatun yrittäjävähennyksen sekä perintö ja lahjaverotuksen keventämisen osallistetaan heidät joilla on maksuvaraa ja kykyä eikä kurjisteta pienituloisimpia enempää eriarvoisuus ei synny itsestään se poistu ellei sen eteen tehdä tietoisia poliittisia valintoja lopuksi haluan kiittää erityisesti kokoomuksen ryhmäpuheenjohtajaa äärioikeistolaisen väkivallan selkeäsanaisesta tuomitsemisesta se oli tervetullut ja tarpeellinen kannanotto johon on helppo yhtyä

värderade talman arvoisa puhemies ensin myös minä haluan täysin rinnoin yhtyä edustaja jokisen puheenvuoron ensimmäiseen osioon jossa rasistiset ja väkivaltarikokset tuomittiin yksiselitteisesti

arvoisa puhemies tämän jälkeen on kuitenkin syytä selvästi todeta että ruotsalaisen eduskuntaryhmän on vaikea löytää sitä suurta visiota itsenäisyyden juhlavuoden budjettikirjasta visioiden puute aiheuttaa oikeutettua huolta maamme tulevaisuudesta siksi hallituksen pitäisi nyt tulla esiin ja vahvistaa tulevaisuudenuskoa uusilla ehdotuksillaan mutta mitä tekee hallitus mitään kurssimuutosta ei tarjota vaikkapa koulutuspolitiikassa siitäkään huolimatta että lähes kaikki yhteiskunnalliset toimijat ovat pitäneet valittua säästölinjaa huonona hallitus tarrautuu kiinni massiivisiin koulutus ja opintotukileikkauksiin kuin merirokko laivan pohjaan kun suomi nousi luvun kriisistä se tehtiin panostamalla nimenomaan koulutukseen ja tutkimukseen miksi nyt on toisin korkeakoulujen asema on käynyt entistäkin vaikeammaksi yliopistomaailmassa esitetäänkin vuonna kaksituhattakymmenen läpiviedyn yliopistolain muuttamista koska tällä lailla ei sittenkään onnistuttu turvaamaan yliopistojen vakaata perusrahoitusta ryhmämme on koko ajan korostanut että perusrahoitus on tärkeämpi kuin hallituksen ohjauksessa olevat kärkihankkeet

ulkoministeriön arviossa todetaankin että hallituksen tulisi lisätä kehitysapua juuri näin toteaa myös ruotsalainen eduskuntaryhmä mutta hallitus on kuitenkin päättänyt pitää kehitysyhteistyöjärjestöjen määrärahan nykyisellä alhaisella tasolla meidän tulisi päinvastoin taata toiminnallemme ykssa ja sen järjestöissä riittävät resurssit meidän on myöskin pidettävä huolta siitä että kotikentällä toimivat kansalaisjärjestöt ja asiantuntijajärjestöt kuten nobelin rauhanpalkinnon saajan martti ahtisaaren voivat jatkaa tekemäänsä arvokasta työtä arvoisa puhemies hallitus on itse luonut valtavia odotuksia työllisyyspaketilleen mutta budjettiriihen sato jäi kyllä melko laihaksi työnvälityksen uudistaminen on kuitenkin hyvä ehdotus ja ryhmämme on sitä pitkään toivonut on myöskin selvää että hallituksen työllisyyspaketilta puuttuu se tavoitetaso jonka suomi tarvitsee päästäkseen taas nousuun hallitus on sitoutunut tällä vaalikaudella sadankymmenentuhannen uuden työpaikan luomiseen ja työllisyysasteen nostamiseen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin mutta missä työkalut tarvitsemme lisää konkreettisia toimenpiteitä emmekä uusia työryhmiä ruotsalainen eduskuntaryhmä esitteli kesäkokouksessaan porvoossa kymmenen konkreettista toimenpidettä työllisyystilanteen parantamiseksi ja kuunnelkaapa kun luettelen ne lyhyesti perhevapaiden uudistaminen siten että saamme lisää naisia työmarkkinoille minityömallin käyttöönottaminen nuorille työmarkkinatuen kannustavuuden lisääminen yksityisen työnvälityksen mahdollistaminen työhyvinvointiin panostaminen opintotuen tulorajojen poistaminen korottaminen ulkomaiseen työvoimaan liittyvän tarveharkinnan lopettaminen ja turvapaikanhakijoiden työn vastaanottamiseen liittyvien esteiden poistaminen puhemies tarjoamme mieluusti tämän koko paketin hallituksen käytettäväksi luovumme kaikista tekijänoikeudellisista vaateista katsomme että ihmiset on saatava nyt kiireesti töihin toivommekin hallituksen lopettavan epäröinnin ja osoittavan sen sijaan nyt toimeliaisuutta

arvoisa puhemies ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetissa jonka esittelemme muutaman viikon päästä kiinnitämme suurta huomiota perhepolitiikkaan teemme ehdotuksen perhepoliittisesta kokonaisuudistuksesta joka toisaalta raivaa tietä joustavuuden lisäämiselle perhe elämän ja työn yhdistämisessä ja toisaalta nostaa naisten työllisyysastetta olemme valinnanvapauden ja joustavien keinojen kannalla perhe elämän ja työn yhdistämisessä puhemies ensi vuoden budjettikirjan kansiväri on muuttunut hallituksen olisi muutettava myös linjaansa iloisille hymiöille ei kirjan kannessa pitäisi olla sijaa sen sijaan aidosti tulevaisuuteen katsovalle budjettipolitiikalle kyllä olisi

jäljellä on vielä yksi ryhmäpuheenvuoro ja sen jälkeen on sitten mahdollisuus ministeri orpolla ja pääministeri sipilällä käyttää napakka puheenvuoro ennen debattia

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kiinnittää erityistä huomiota ensiksikin siihen että hallituksen esityksessä on inhimillisyysvajetta ja siihen että se on osittain epärealistinen aloitetaan jälkimmäisestä budjettiriihen tiedotustilaisuudessa hallitus lupasi että valtion velkaantuminen päättyy vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi viime viikolla valtiovarainministeriön budjetti infossa finanssineuvos spolander kuitenkin arvioi että alijäämä ei katoa vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi ilman uusia toimia pyydämme selkeää vastausta siihen onko hallitus luopunut tavoitteestaan laittaa suomi kuntoon ja lopettaa maamme velkaantuminen jos ei ole luopunut millä uskottavilla keinoilla hallitus aikoo tämän toteuttaa budjettikirja ei tätä kerro kysymys talouden tasapainosta ei ole hallituksen uskottavuuden kannalta vähäpätöinen tämä hallitus joutuu tekemään tosissaan töitä että maamme talous saadaan vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä edes siihen kuntoon johon edellinen hallitus sen jätti ensi vuoden budjetti on viisi pilkku viisi miljardia alijäämäinen vasta vuonna yhdeksäntoista eli seuraavan hallituksen astuessa valtaan neljän pilkku seitsemän miljardin alijäämä alittuu vuonna kaksikymmentä alijäämää on vielä kolme pilkku kolme miljardia mutta se katoaa taianomaisesti seuraavana vuonna mikäli hallitusta on uskominen on huolestuttavaa että hallituksen antamat arviot ovat ristiriidassa valtiovarainministeriön virkamiesten arvioiden kanssa hallituksen näyttää perustuvan liian optimistisiin odotuksiin tarvitaan suuria muutoksia työmarkkinoilla parempia kannustimia yrittäjyyteen ja viennin edistämiseen jotta taloudellinen käänne parempaan tapahtuisi suomi nousee vain jos luomme edellytykset työpaikkojen syntymiselle riittävät panostukset osaamiseen tutkimukseen ja innovaatioihin ovat välttämättömiä mutta hallitus leikkaa ensi vuoden budjetissa vielä edellisten leikkausten päälle yli viisikymmentä miljoonaa euroa kaikkein tuottavimmasta teknisestä tutkimustoiminnasta

ettei vanhustenhoitajia voi entisestään vähentää tilanteessa jossa peräti yhdeksänkymmentäkolme prosenttia vanhustenhuollon laitoksissa työskentelevistä on havainnut vanhusten kaltoinkohtelua monilla paikkakunnilla hoitolaitoksissa on hoitajavaje ja työkuorma kasvanut jo kohtuuttomiin mittoihin vaadimme lisää hoitajia vanhuksille ja tulemme olemaan kivenä hallituksen kengässä kunnes tämä asia korjataan arvoisa puhemies

hallitus on vähentänyt hoivaa myös lasten arjesta kasvattamalla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja liian suuret lapsiryhmät heikentävät osaavan henkilökunnan mahdollisuuksia lapsen yksilölliseen kohtaamiseen sekä kehityksen tukemiseen lopulta tämä säästötoimi tuo lisäkustannuksia esitämme lisärahoitusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen edellytämme myös että valtiovarainministeri orpo pitää sisäministerinä antamansa lupauksen että poliisien määrä ei enää vähene viime kaudella keskusta ja perussuomalaiset olivat valmiita poliisimäärän vuoksi jopa hajottamaan hallituksen nyt aiemmat vaatimukset näyttävät unohtuneen ja ensi vuonna hallitus vähentää kaksisataakymmentä poliisimiestä eduskunnassa on vahva tuki poliisimäärän säilyttämiselle nykyisellä tasollaan arvoisa puhemies hallituksen päättämien tukileikkausten ja maksukorotusten kerrannaisvaikutukset ovat suurimmat juuri heikompiosaisilla suurituloiset saavat verohuojennuksia kun taas sairaiden ja vähävaraisten ja palveluista leikataan koko budjetti kärsii tästä näkökulmasta inhimillisyysvajeesta budjetissa säilyivät kevään kehyksissä päätetyt leikkaukset indeksisidonnaisiin etuuksiin koulutukseen ja sairausvakuutuskorvauksiin arvoisa puhemies lisäehdotuksia tarvitaan myös tulopuolelle mikäli aiomme pitää budjetin tasapainossa ja aiommehan me ehdotamme että maassamme otetaan käyttöön poistuvan makeisveron korvaava sokerivero joka tasapuolisesti eri tuoteryhmiin ja perustuu elintarvikkeisiin lisättyyn sokeriin sokeriverolla tavoittelemme terveysvaikutuksia sekä kolmensadan miljoonan euron vuosittaista lisätuloa tämä tarkoittaisi esimerkiksi suklaalevylle kahdeksantoista sentin veroa eli vastaavaa kuin makeisverossa mutta veropohja laajenisi sokeriveron määrääminen tulee vuodenvaihteessa mahdolliseksi pakkausmerkintälainsäädännön muutoksen vuoksi lopuksi arvoisa puhemies ensi vuonna juhlimme suomen sata vuotista itsenäisyyttä meidän tulee tehdä kaikkemme että juhlavuoden teema yhdessä tillsammans sata vuotta todella kuvastaa kansakuntamme tilaa

ensinnäkin kiitos ryhmille puheenvuoroista haluan aloittaa siitä minkä edustaja östman nosti esille sanoitte että tämä optimistinen kuva ei ole optimistista kuvaa meillä on hyvin realistinen kuva siitä missä mennään meidän työllisyystilanne on on heikompi kuin mitä pitäisi ja pitkälle sen taustalla on kaksi asiaa meidän kilpailukyvyn heikkous eli pitkään pitkään jumissa ollut ulkomaankauppa toisaalta meidän talouden rakenteet näihin asioihin hallitus kiivaasti käy kiinni sen lisäksi me teemme lukuisia toimenpiteitä työllisyystilanteen parantamiseksi sdp ei ollut niitä vielä löytänyt budjettikirjasta ja hallituksen päätöksistä nyt teillä on aikaa niihin perehtyä mutta sieltä löytyy löytyy lukuisa määrä toimenpiteitä joilla työllisyyteen puututaan ja ja ei ole yksittäisiä ratkaisuja joilla tämä kaikki korjaantuu vaan meillä on hallitusohjelman toimenpiteitä muun muassa infrarakentamista perusväylänpitoa on korjausvelkaa meiltä löytyy verotuksellisia toimenpiteitä puolustan voimakkaasti työn verotuksen keventämisen merkitystä työllisyydelle pitkällä aikavälillä työ on se mistä meidän maamme hyvinvointi vain ja ainoastaan elää ja silloin aina kun mahdollista meidän kannattaa maltillisesti keventää työn verotusta

taklaava merkitys sosiaaliturvajärjestelmän uudistus laitettiin liikkeelle eilen siihen on valmisteleva työryhmä jonka tarkoituksena on tehdä konkreettisia esityksiä sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisesta kannustavaan suuntaan monia monia muita asioita meidän pitää pystyä uudistamaan edelleenkin työmarkkinoiden uudistamiset hallituskauden loppupuolella meidän pitää palata näihin asioihin kun kilpailukykysopimus ei ole enää näin sitovasti voimassa mutta mitä tulee tähän vihreiden täällä esille nostamaan energiatukikysymykseen ja siihen liittyvään ilmastopolitiikkaan ympäristöpolitiikkaan niin minä haluaisin korostaa voimallisesti sitä että suomessa teollinen tuotanto terästuotanto tai paperituotanto on varmasti maailman mittapuulla puhtainta erittäin suuri riski hiilivuodolle ja sille että tämä tuotanto menisi maihin joissa se ei ole niin ympäristöystävällistä ja samaan aikaan meillä on äärettömän suuri riski menettää näitä kallisarvoisia teollisia työpaikkoja jotka jotka ovat meille aivan kaikki kaikessa me tiedämme kuinka helppoa esimerkiksi paperiteollisuuden on siirtää tuotantoaan kilpailijamaihin ja siksi minä en uskaltaisi sitä riskiä ottaa että lähtisin näitä nyt leikkaamaan ja että lähtisimme mutta te olette oikeassa nämä kaikki yritystukeen liittyvät asiat ovat sellaisia joita maltillisesti pitää voida tarkastella nyt

johon tällä esityksellä kuitenkin tähdätään tiukka neljän miljardin säästökuuri jatkuu joka on varmasti kipeä ja työllistymisen parantamiseksi

jos me saavutamme näillä julkisen talouden tasapainon terveemmän tilan on paras tae sille että me voimme auttaa heikommassa asemassa olevia ihmisiä samaan aikaan tarvitaan kasvua ja työllisyyttä lisääviä toimia ja niitä hallitus tekee jatkuvasti ja
sitten pääministeri sipilä myös kolme minuuttia
arvoisa rouva puhemies se on selvä että hallitus ja me kaikki täällä tuomitsemme viime päivien tapahtumat tarvittaessa myös lainsäädäntöä muutetaan itse en myöskään kyseenalaistaisi sitä ettemmekö me me kaikki tuomitsisi nämä tapahtumat se vain lisää vastakkainasettelua arvoisa rouva puhemies tämä hallitus on ottanut tehtäväkseen suomen kuntoon sen takia hallituksen tärkein tehtävä nyt on nostaa suomen talous kasvuun ja kohenevan työllisyyden uralle ja sitä kautta turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus tämä tavoite on nyt oikealla uralla

esimerkiksi omais ja perhehoidon kehittämiseen kohdennetaan yhdeksänkymmenen miljoonan euron lisärahoitus niin kuin täällä on mainittu muutaman kerran suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta sen kunniaksi panostamme sotien veteraanien palveluihin neljäkymmentä miljoonaa euroa yliopistoja pääomitetaan oppimisympäristöjä kehitetään biotaloutta viedään eteenpäin teitä ja muuta infraa korjataan ja rakennetaan talouskasvun ja työllisyyden kautta haetaan menopuoli nousuun hallituksen tavoitteena tavoitteena on tasapainoinen budjetti vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi silloin velkaantuminen loppuu hallituksen päättämät noin miljardin veronkevennykset ovat pääosin kohdistuneet pieni ja keskituloisiin ja eläkeläisiin siis miljardin veronkevennykset pieni keskituloisiin ja eläkeläisiin valtiovarainministeri luetteli yrittäjyyttä edistävät veroratkaisut melkein kaikki hallitusohjelmassa päätetyt tulevat voimaan ensi vuoden alusta nämä ovat yhteensä noin sataseitsemänkymmentä miljoonaa euroa

prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin talouskasvu alkaa jo näkymään työllisyysluvuissa työllisyysaste oli tänään julkistetuissa luvuissa vuoden takaisesta kohonnut noin prosenttiyksiköllä ja työttömyys vastaavasti pienentynyt noin prosenttiyksiköllä vajaa kolmekymmentätuhatta ihmistä enemmän oli töissä myös pk yritysten suhdannenäkymät ovat parantuneet kun puolitoista vuotta sitten hallitus aloitti niin joka viides yritys odotti parempia suhdanteita suhdanteita seuraavan vuoden aikana nyt tämä määrä on kaksinkertaistunut noin neljäänkymmeneenkolmeen prosenttiin vielä on tekemistä olemme selvästi oikealla tiellä tänään saimme eteenpäin myöskin yhden uudistuksen on työllisyysvaikutuksia kun liikennekaaresta on nyt päätökset tehty suomen talouskasvu on kotimaisen kysynnän varassa myös vienti on saatava vetämään töitä siis riittää eteenpäinkin
nyt keskustelu jatkuu debatin muodossa pyydän siihen osallistuvia ilmoittautumaan

arvoisa arvoisa puhemies kuuntelin mielenkiinnolla opposition puheenvuorot ja tärkeät viestit mitä sieltä tuli hyviä evästyksiä mutta välillä tuntuu että on vähän tahallistakin väärinymmärtämistä vaikkapa sdpn antti lindtmanin puheenvuorossa oli mielestäni vähän sen tapainen henki että hallituksen hyvät hallituksen hyvät päätökset ovat kyllä sdpn ansiota mutta huonot päätökset ovat hallituksen vika tämmöistä henkeä oli siellä jonkun verran enemmänkin mutta kun tässä nyt muitakin puheenvuoroja haravoi ja etsii niin sattuu silmään muutakin haluaisin siteerata vihreiden antero vartian tuoretta aika freesiä puheenvuoroa jossa hän toteaa havaintoja tehtyään me demonisoimme hallitusta maalaamme mielikuvaa että he tekevät asioita pahuuttaan se tekee välttämättömien päätösten läpiviemisestä entistä vaikeampaa hän toteaa

puhemies kuulemamme kritiikki on hyvin samantapaista kuin olemme koko tämän hallituskauden kuulleet ensinnäkin sosialidemokraatit arvostelivat meitä jälleen työllisyystoimien puutteesta vaikka heidän omalla hallituskaudellaan menetettiin satatuhatta työpaikkaa joista me olemme jo ensimmäisenä vuonna saaneet neljänneksen takaisin ja vielä suurin osa meidän työllistämistoimenpiteistämme on vasta tulossa voimaan edelleen keskeisenä kritiikkinä toistui jälleen demareiden taholta väite siitä että me jaamme veronalennuksia taustaryhmillemme no kuten puheessani totesin niitä tulee leskille orvoille pienyrittäjille eläkeläisille pieni ja keskituloisille duunareille kyllä perussuomalaisten taustaryhmille samalla johdonmukaisuudella varmasti tunnustatte kun kevensitte suuryritysten ja pankkien verotusta että toimitte aivan saman logiikan ohjaamina kuin me olemme nyt toimineet enkä sitä epäilekään vihreille totean nyt lähinnä sen että luettelitte paljon asioita jotka olivat teidän mielestänne vaikeita tai eivät olleet helppoja sen sijaan lupauksia annoitte helposti hyvin suuren luettelon jälleen ilman hintalappua puhetta ei ollut helppo kuunnella
arvoisa rouva puhemies täällä vihreiden puheenvuorossa arvosteltiin hallitusta pyrkimyksistä työllisyystoimissa ja puhuttiin kepistä ja ja kovista keinoista minä olen sitä mieltä että työttömät saavat keppiä joka päivä kun he sinnittelevät pienen toimeentulonsa kanssa ja yrittävät päästä töihin tähän nyt haetaan muutosta näillä näillä hallituksen toimilla tämä budjetti on poikkeuksellinen historiallinen siinä mielessä että seitsemän vuoden korpivaellus ansiotuloverotusten korotuksessa nyt päättyy se on erittäin merkittävä suunnanmuutos ja se koskee kaikkia tuloluokkia ylipäätään meidän pitää ajatella niin että verotuksessa pitää verottaa enemmän sitä mitä halutaan vähemmän

merkityksessä on nyt todella merkittävä suunnanmuutos ja hallitus on oikealla linjalla jotta saadaan suomeen lisää työtä ja verotuloja

puhemies siinä kaikkonen on kyllä oikeassa että kaikki ne asiat joissa hallitus on nyt tämän vuoden aikana tehnyt linjamuutoksen ovat olleet asioita joita täältä oppositiosta on kerta toisensa jälkeen kuukausi toisensa jälkeen vaadittu ja minusta siinä on ihan aidon tunnustuksen paikka mutta arvoisa puhemies ja arvoisa valtiovarainministeri kaikki me olemme huolissamme velkaantumisesta etenkin nyt kun suomi täyttää sata vuotta nyt olisi tärkeää että tehtäisiin eri sukupolvien kannalta mutta myös eri väestöryhmien kannalta oikeudenmukainen budjetti nyt tämä ongelma on siinä vain se että kun te leikkaatte hoitajamitoituksesta tai opiskelijoilta kahden viikon ruokarahan tai työttömiltä silloin te sanotte että nyt suomelta on rahat loppu teiltä pitää leikata mutta kun siirrytään tulopuolelle niin siellä kaikkein suurimman hyödyn korjaavat kaikkein hyvätuloisimmat näiden eri verovähennysten muodossa

täällä on tätä velkakelloa joskus aikaisemminkin näytetty mutta tämä on nyt päivitetty kokoomuksen uusi suomenennätys lähentelee jo sataakahtakymmentä

mitä tulee valtiovarainministeri orpon kritiikkiin vihreitä kohtaan tässä energiaintensiivisen teollisuuden tukemisessa niin vattin mukaan energiaintensiivisen teollisuuden lisätukeminen ei tue kilpailukykyä ei tue työllisyyttä ja se on suorasanaisesti julkisten varojen tuhlaamista aikana jolloin jokainen euro pitäisi käyttää työllisyyden tukemiseen jos hallitus ei pysty kumoamaan vattin tutkimusnäyttöä kumotkaa omat linjauksenne uudistakaa rohkeasti menkää kohti rakenneuudistuksia pelkän leikkauslinjan sijaan kuunnelkaa mitä ex ministeri jan vapaavuori sanoi me tarvitsemme uudistumista tässä vaiheessa enemmän kuin yhtään mitään muuta asiaa menkää kohti pro market linjaa markkinoiden kehittymistä kehittymistä aitoa kilpailua pro business linjan eli nykyisten yritysten ja omistajien tukemisen sijaan siinä on markkinataloutta menkää kohti markkinataloutta

päästökaupan kompensaatiotukihan on uusi tuki teollisuudelle te olette nyt ottamassa käyttöön siis neljänkymmenenseitsemän miljoonan edestä uutta teollisuuden tukea siitä huolimatta että hiilivuodolle ei ole löydettävissä tieteellisiä perusteita siitä huolimatta että sähkö on erittäin edullista teollisuudelle suomessa tällä hetkellä siitä huolimatta että energiaintensiivistä teollisuutta jo tuetaan monien satojen miljoonien edestä ja siitä huolimatta että vatt on todennut että tämä jo olemassa oleva tuki ei oleellisesti ole parantanut teollisuuden kilpailukykyä

löysin hyvin mielenkiintoisen sitaatin ruotsalaisen svenska dagbladet lehden palstoilta ruotsin opetusministeri lausuu siellä näin tämä on suora lainaus joissakin maissa ympärillämme on viime vuosina leikattu voimakkaasti valtion satsauksista tutkimukseen ruotsi ei aio seurata tätä trendiä hallitus on ottanut vastuun taloudesta ja aikoo päättäväisesti jatkaa investointeja tietoon ja osaamiseen jotta yhteiskuntarakenne vahvistuu ensi vuonna satsataan yli neljäkymmentä miljoonaa lisää tutkimukseen ja vähitellen lisätään satsauksia niin että uusi saavutettu taso on kaksisataayhdeksänkymmentä miljoonaa korkeampi vuonna kaksituhattakaksikymmentä näin siis ruotsissa joka on keskeinen kauppakumppanimaa mutta myöskin keskeinen kilpailijamaa suomelle mutta suomessa viikate heiluu opetussektorilla miksi hallitus hallitus jatkaa näitä koulutus ja tutkimusleikkauksia onko hallitus kenties sitä mieltä että suomen kansa on jo täysin oppinut
arvoisa puhemies ekonomistien arviot hallituksen julkaistuista perustulokokeilun alkuselvityksistä olivat aika karuja ekonomistit arvioivat että työttömät häviävät ja työnteon kannustavuus kannustavuus nousee varmasti vain jos budjetti voidaan päästää yhdeksän viiva yksitoista miljardia euroa miinukselle eivätkä edes byrokratian pahimmat kiemurat välttämättä poistuisi

sosiaaliturvan etuudet yhdistetään yhdeksi yleistueksi ja otetaan käyttöön kuukausittainen tulorekisteri jolle tuki maksetaan harkinnanvaraisena elämäntilanteeseen sidottuna tukena etuna tästä olisi vielä se että kannustinloukut oikeasti vähenevät työnteosta tulee kannattavaa työttömyysloukut vähenevät ja työllistymisveroasteet laskevat aiotteko te tutustua kdn perusturvamalliin näiden tietojen pohjalta

arvoisa puhemies pääministeri sipilä te piditte noin vuosi takaperin tämmöisen poikkeuksellisen puheenvuoron ylessä suoraan kansalaisille jossa te vetositte että ihmiset ymmärtäisivät sitä että eläkeläisiltä työttömiltä opiskelijoilta leikataan leikataan merkittävästi koska pitää velkaantumiskehitystä vähentää no te olette todennut täällä eduskunnan edessä myöskin sen että nämä leikkaukset jotka hallitus on tehnyt ovat epäoikeudenmukaisia vähän niin kuin epäreiluja ja että on välttämätöntä velkaantumiskehitys taittaa

kysyn teiltä miksi te ette silloin tuossa televisiolähetyksessä puhunut siitä että metsänomistajat tulevat saamaan metsälahjaverotuksen miksi te ette kertonut siitä että tulee tämmöinen apteekkarivähennys joka luo merkittäviä varakkaitten ihmisten etuisuuksia tai miksi ette kertonut siitä että miljoonaperijät saavat jopa seitsemäntuhannen euron verovähennyksen nettona kysyn teiltä miten tähän on tultu ja koetteko että juksasitte tuossa puheenvuorossa ylessä

kilpailukykysopimus vakauttava talousarvio byrokratian purku ovat oikeita lääkkeitä siihen että saadaan aikaan paremmat edellytykset työlle ja yrittämiselle kansainvälisen vakaan tai oikeastaan heikon kasvun aikana onkin pakko löytää myös henkiseltä puolelta edellytyksiä meitä suomalaisia vaivaa rimakauhu ja näiden vakauttavien toimien lisäksi meidän jokaisen pitäisi löytää enemmän niitä tekijöitä joilla tätä rimakauhua puretaan puretaan ja joilla meille syntyisi enemmän se käsitys että itse me voimme itsemme nostaa tästä emme vastakkainasettelulla vaan hakemalla voimaa toinen

valtiovarainministeri orpo totesi että tässä budjetissa hallitus asettaa työllisyyden kaiken muun edelle jos näin on täytyy kysyä miksi hallitus sitten lisää niiden ihmisten määrää jotka ovat toimeentulotuesta riippuvaisia näin nimittäin tapahtuu hallituksen omankin budjetin mukaan kun asumistuesta leikataan ja kun kaikkein pienimpiä etuuksia leikataan tapahtuu niin että toimeentulotukiriippuvaisten määrä kasvaa ja kaikkien köyhyysasiantuntijoiden mukaan toimeentulotukiriippuvuuden lisääminen on merkittävä este työllisyydelle merkittävä este sille että ihminen pystyisi pääsemään köyhyyden ja työttömyyden katiskasta yksin ulos

arvoisa puhemies hallituksen monesta hyvästä toimenpiteestä huolimatta valtion velkaantuminen ei ikävä kyllä ole vielä taittunut riittävästi ja merkittävän uuden menoerän ovat muodostaneet maahanmuuttoon liittyvät kustannukset jotka ovat kasvaneet useilla sadoilla miljoonilla euroilla tavanomaiseen tasoon nähden tarkkaa summaa niistä ei näytä tietävän kukaan edes valtiovarainministeriössä maahanmuuttopolitiikkaa on onneksi kiristetty tällä hallituskaudella lainsäädännöllisin keinoin mikä ensi vuoden talousarvion mukaan alentaa maahanmuuton kustannuksia noin sadallakahdeksallakymmenellä miljoonalla eurolla tähän vuoteen verrattuna menoja aiheutuu jatkossa kuitenkin merkittävästi paitsi valtiolle myös oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita vastaanottaville kunnille työ maahanmuuton menojen karsimiseksi onkin vielä pahoin kesken ja siksi hallituksen viime vuonna sopimat hyvät maahanmuutto ja turvapaikkapoliittiset linjaukset on vietävä pikaisesti täysimääräisesti käytäntöön

sipilän hallitus on sitoutunut ohjelmassaan siihen että veroaste ei nouse vaalikauden aikana siitä huolimatta että monet asiantuntijat ovat sitä mieltä että maltillinen veroasteen nostaminen ei olisi vaaraksi suomen taloudelle ja työllisyydelle nyt kuitenkin ensi vuoden budjetissa hallitus laskee veroastetta yhdellä prosenttiyksiköllä sen yhden prosenttiyksikön hinta on kaksi miljardia euroa kaksi miljardia euroa samaan aikaan kun hallitus päivittelee velkaantumisvauhdin jatkumista ja päivittelee monia muita asioita sopii kysyä olisiko tälle kahdelle miljardille suomen työllisyyden ja talouskasvun kannalta parempia käyttötapoja pitäisikö nämä epäoikeudenmukaiset ja suomen tulevaisuudelta tulevaisuudelta pohjaa vievät koulutus ja tutkimusleikkaukset perua pitäisikö perua niitä leikkauksia jotka kohdistuvat pienituloisimpien ihmisten toimeentuloon ja niin edelleen tämä on kysymys suoraan valtiovarainministeri orpolle mietittekö muita vaihtoehtoja kuin kahden miljardin heittämistä veronkevennyksinä eri suuntiin

on valinnut työn linjan ja tässä budjetissa on vahvistanut sitä eikä ole lähtenyt uusien leikkausten tielle tämän budjetin myötä tehdään siis päätöksiä joilla turvataan palvelut ja hyvinvointi ja hallituksen esittämät toimet muun muassa ansiotulon verotuksen keventäminen ansio sidonnaisen työttömyysturvan uudistaminen työvoimapalveluiden uudistaminen asuntorakentamisen lisääminen kotitalousvähennyksen laajentaminen yrittäjävähennys yritysten ja metsätilojen sukupolvenvaihdosten helpottaminen tai maksuperusteisen arvonlisäveron käyttöönotto pienille yrityksille

mutta arvoisa puhemies me tarvitsemme toimenpiteitä nyt työllisyyden parantamiseksi ja ja toivon että hallitus ottaa vakavasti sen mitä myös ruotsalainen eduskuntaryhmä on esittänyt mutta hallitus kyllähän se on niin että me tarvitsemme kehitystä joka puolella suomea me tarvitsemme työllisyyden nousua joka maakunnassa ja siksi kysyn miksi olette nyt jakamassa tätä maata kahteentoista a maakuntaan ja kuuteen b maakuntaan joista kahdessatoista maakunnassa on täyden palvelun sairaalaverkosto mutta näissä muissa ei me tarvitsemme kilpailukykyä jokaisessa maakunnassa emmekä sellaisia toimenpiteitä jotka vievät näitä kilpailukykyedellytyksiä pois haluan tähän vastauksen herra pääministeri

on osapuilleen saman verran kuin heikon työllisyyskehityksen aiheuttama työttömyysmenojen hoito se on kestämätön yhtälö pidemmän päälle toinen vaje on hallituksen budjetin inhimillisyysvaje me leikkaamme heikompiosaisilta hallitus haluaa leikata jälleen kerran lapsiperheiltä pienituloisilta eläkeläisiltä ja myöskin paljon sairastavilta nämä etuusleikkaukset syövät ihmisten ostovoimaa

arvoisa puhemies se että meillä on työllisyys kärjessä ja me teemme toimenpiteitä työllisyystilanteen parantamiseksi on myöskin paras tapa todellakin torjua köyhyyttä ja syrjäytymistä mitä useampi ihminen joka on työikäinen ja työkykyinen on työelämässä sitä paremmin me pystymme estämään uusia syrjäytyneitä nuoria uusia syrjäytyneitä perheitä ja ihmisiä sitä paremmin mitä useampi saadaan töihin tämä on ihan yksiselitteinen asia ja siellä on lukemattomia toimenpiteitä joita me teemme työllisyyden parantamiseksi ja uusia toimenpiteitä on valmisteilla kohti puolivälin tarkastelua joka on taas alkuvuodesta se että me kiinnitämme erityistä huomiota yrittäjyyteen ja yrittäjäpolitiikkaan on minusta täysin perusteltua ne lisäarvoa tuottavat työpaikat joilla suomi nousee voivat syntyä lähestulkoon vain pk yrityksiin ja samaan aikaan meidän pitää tietenkin huolehtia siitä että meidän olemassa oleva teollisuus säilyy kilpailukykyisenä ja ne työpaikat pysyvät suomessa mutta nimenomaan yrittäjäpolitiikka johon muun muassa nämä täsmäyritysvähennykset osuvat on sitä keskeistä työvoimapolitiikkaa myös ja sellaisena se pitää mieltää ja nähdä hyvinvoiva yritys on se joka voi työllistää kilpailukykysopimus tukee suomen kilpailukykyä mutta pitää ymmärtää ja sanoa ääneenkin se että se ennen kaikkea siinä muodossaan kuin se valmistui parantaa palkanmuodostuksen aikaisempina vuosina tehtyjä virheitä mikä mahdollistaa nyt sen että me saamme tässä palkkakilpailukyvyssä kiinni meidän keskeisiä kilpailijamaitamme ne vaikutukset alkavat näkymään kunnolla valitettavasti vasta vuonna kahdeksantoista ja yhdeksäntoista mutta ne vaikutukset ovat merkittäviä silloin ja tälle pitää antaa arvo nimenomaan tälle osuudelle kilpailukykysopimuksesta teollisuuden tukiin teidän pitää lukea vattin raportti kokonaan siellä myöskin sanotaan että jos näitä tukia vähennetään niin ne aiheuttavat hinnannousupaineen teollisuuden tuotteisiin ja hallitushan ei halua nyt heikentää kilpailukykyä vaan parantaa sitä tai ainakin pitää sen ennallaan suojellakseen

myöskin myöskin vielä esimerkkinä siitä että hallitus asetti työllisyyden etusijalle otan tämän päivähoitokysymyksen voi ihan vapaasti tehdä politiikkaa sillä että se on muutettu päätös ei siinä mitään mutta kun se tehtiin työllisyysperusteella ja se tehtiin keskituloisen perheen toimeentulon perusteella ja ennen kaikkea kun se tehdään työllisyysperusteella ja se syy on se että se olisi merkittävällä tavalla nostanut työllistymisen kynnystä jälleen kerran osunut taas naisiin ja äiteihin niin eikö se ole hyvä asia että tämä tämä on korjattu politiikkaan kuuluu sekin että jos tehdään vääränlaisia ratkaisuja vääränlaisia linjauksia niitä korjataan ja ainakin minä olen ylpeä tästä korjauksesta

puhujakorokkeelta arvoisa rouva puhemies työllisyystoimiin ensinnäkin kiky sopimus tulee voimaan ensi vuoden alusta se on merkittävin merkittävin toimi ensi vuoden budjetissa ja ensi ensi vuonna ja hallitus tekee omat toimensa siihen liittyen palkkatuessa me olemme paljon jäljessä vaikkapa meidän naapurimaitamme ruotsia ja tanskaa ja palkkatuen määrää lisätään nyt ottamalla perusosa ja myös yritämme saada mahdolliseksi ansiosidonnaisen käyttämisen palkkatukena ja starttirahana ostovoiman parantamisen hallitus tekee veroratkaisuilla yrittäjyyden edistämisen keinot valtiovarainministeri tuossa luetteli ja investointeja vauhditetaan sitten tähän velkaantumiskysymykseen sdpllä oli viime kaudella kaksi keinoa velkaantumisen pysäyttämiseksi nostetaan veroja ja leikataan kunnilta nämä olivat ne kaksi kaksi pääkeinoa no verojen nostaminen syö kilpailukykyä lisää työttömyyttä viime kaudella tuli satatuhatta työtöntä lisää kun leikataan kunnilta me siirrämme valtion ongelmia kuntien harteille ja se on peruspalveluista leikkaamista mikä on meidän keinomme velkaantumisen estämiseksi me pyrimme pitämään menot nyt tällä noin viidenkymmenenviiden miljardin tasolla ne päätökset ne linjaukset on tehty ja se toinen keino on se että työllisyysaste pitää saada seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja sinä päivänä kun se työllisyysaste on siellä seitsemässäkymmenessäkahdessa prosentissa suunnilleen sinä päivänä tämä velkaantuminen loppuu

ja kyllä se on tässä nähty kuka tänä päivänä työllistää kyllä se on kasvollinen sinivalkoinen suomalainen omistaja nimenomaan tätä pyritään nyt tällä vahvistamaan että se sukupolvien ketju yrittäjyydessä säilyisi sitä helpotetaan edes pieniltä osin sitä helpotetaan sitten täällä arvosteltiin myöskin tätä tätä yrittäjävähennystä se on siis henkilöyhtiöiden verotukseen kohdistuva siinä on suuri veroero syntynyt kun yhteisövero on kahdessakymmenessä prosentissa siis fysioterapeutteja suutareita he ovat käsityöammateissa olevia ammattilaisia ja niin edespäin on siellä apteekkareitakin totta kai mutta mutta henkilöyhtiöihin kohdistuva on tämä tämä yrittäjävähennys jota jota monet täällä oppositiostakin ovat kannattaneet sitten

ministeri orpo se velka sanottiin että velkaa velkaa taittaakseen pitää leikata ja oli yllätys että hallitus ei suinkaan velkaantumista taita kuten täällä edustaja lindtman totesi me päivitimme tämän velkakellon jossa kokoomus joka pitää velkaantumisessa lisää johtoaan valitettavasti edelleen ja nyt sitten otetaan jo satakaksikymmentä miljardia velkaa kokoomuksen johdolla velkakello tikittää ja toden totta on nähty että nyt on varaa hyväosaisten verohelpotuksille ja tämän vuoksi me velkaannumme

arvoisa puhemies kylmä fakta on se että esimerkiksi tässä budjetissa otetaan enemmän velkaa kuin otettiin esimerkiksi valtiovarainministeri rinteen budjetissa mutta arvoisa puhemies on erittäin hyvä että pääministeri nyt otti tämän vähennyksen josta todella suurin osa kohdistuu kaikkein hyvätuloisimmille puolet tästä teidän mainostamastanne vähennyksestä menee pelkästään kymmenykselle kaikkein rikkaimmalle kymmenelle prosentille ja nämä fysioterapeutit ja muut jäävät käytännössä nuolemaan näppejään ja tämä on se koko hallituksen verolinjan suurin ongelma kun te ennen vaaleja sanoitte että nyt tarvitaan robinhood henkeä että otetaan rikkailta ja annetaan köyhille niin nyt te otatte köyhiltä ja annatte rikkaille nottinghamin seriffin tapaan arvoisa puhemies kun lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut tätä se toteaa että esityksen perusteluista puuttuu se miten konkreettisesti tämä kannustaa yrittäjyyteen tai parantaa kilpailukykyä nyt kun te olette saaneet tämän uuden arvioinnin oletteko valmiit arvioimaan näitä uusia veronkevennyksiä ettei jouduta niin kuin valtiovarainministeri

vaikeina aikoina pitäisi tehdä päätöksiä joilla puolustetaan yhteiskunnan keskeisimpiä arvoja eli erityisesti lastemme tulevaisuutta koulutusta tutkimusta ja tuotekehitystä joiden varassa suomalaisten tulevaisuuden osaaminen ja työpaikat lepäävät ja sosiaaliturvaa eli sitä että pidetään huolta tässä hallituksen budjetissa te valitettavasti otatte niiltä joilla on jo nyt vähän ja annatte niille joilla on jo paljon nyt tarvittaisiin uudistuksia jotka eivät pönkitä vanhoja rakenteita vaan vaan luovat uusia talouden mahdollisuuksia ja työpaikkoja elinkeinopolitiikassakin te pidätte kiinni vanhasta mieluummin kuin kannustaisitte uusien ratkaisujen käyttöönottoon ja juuri nämä ratkaisut mitä te olette tehneet jähmettävät tätä yhteiskuntaa niin että niitä uusia työpaikkoja ei synny työllisyysaste ei nouse ja sitten te luotte leikkausautomaatin jossa te teidän arvopohjaltanne sitten leikkaatte lisää niiltä köyhiltä opiskelijoilta työttömiltä ja eläkeläisiltä jotka tässä budjetissa nyt jo häviävät pienituloiset opiskelijat työttömät ja eläkeläiset nyt kysynkin hallitukselta ettekö voisi panostaa siihen että panostukset elinkeinopolitiikkaan laitetaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen eikä vanhojen elinkeinojen pönkittämiseen uusilla tuilla

tukea ja vetosivat vattin tutkimukseen heidän on varmaan syytä perehtyä siihen tarkemmin koska se tutkimus on vuosilta kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaneljätoista vuonna kaksituhattayksitoista ne tuet olivat kuusikymmentä miljoonaa vuonna kaksituhattakaksitoista kun te te olitte hallituksessa kaksisataa miljoonaa eli te nostitte ne ja sitten edustaja lindtmanille kun esititte että kotitalousvähennys kohdistettaisiin asunto osakeyhtiöihin myös niin siinä samalla romutettaisiin kyllä yksi verotuksen periaatteellisia kysymyksiä eli kulu on kunkin oma tekemä ja sen saa vähentää vain omana kulunaan ja jos tämä tulisi asunto osakeyhtiölle joka on huolenpitovelvollinen olisi kyse silloin yhtiön kulusta tässä varmaan teidän puheenjohtajanne rinne voi antaa tukiopetusta koska hän on erittäin hyvin perillä tästä asiasta olemme viime kaudella hänen kanssaan tästä keskustelleet

kuten edustaja lintilä tässä totesi energiaintensiivistä teollisuutta tosiaankin tuetaan jo tällä hetkellä suomessa useiden satojen miljoonien edestä ja se mihin me nyt haluamme vastauksen on se miksi tarvitaan uusi tuki näiden jo annettujen tukien päälle joista hallitus nyt on linjannut ja joihin tullaan käyttämään yli neljäkymmentä miljoonaa jatkossa meillä on esimerkiksi metsäteollisuuden puolella jo suunnitteilla aika paljon merkittäviäkin investointeja suomeen eli mitään keskeistä suurta kilpailukykyongelmaa ei vaikuttaisi olevan eli mihin hallitus perustaa tämän arvionsa siitä että nyt pitää lisätä energiaintensiivisen teollisuuden tukia samanaikaisesti kun kaikista leikataan

tässä eduskunnan tietopalvelun yhteenveto siitä mitä tapahtuu verotuksessa palkkojen suhteen kokki lastenhoitaja tai autonkuljettaja noin kahden tonnin tuloilla euroa kuukaudessa kolme tonnia tienaavat kätilö sähköasentaja ja ja palomies kolmekymmentäseitsemän euroa käteen kuukaudessa kymmenentuhatta euroa tienaava johtaja sataviisi euroa käteen tämä tarkoittaa käytännössä sitä että hallituksen veropolitiikka niiden rahojen suhteen millä ostetaan kaupasta suosii nimenomaan rikkaita hyvätuloisia ihmisiä eläkkeitten osalta tämä on surkeaa luettavaa takuueläke laskee seitsemän euroa ja noin kaksi prosenttia sen ostovoima laskee työeläkettä tuhat euroa kuussa saavan ostovoima laskee yli prosentin verran

miinus nolla pilkku kolme prosenttiyksikköä ja vielä kahdentuhannen eläkkeellä miinus nolla pilkku yksi prosenttiyksikköä miten te tämän voitte kääntää ylipäätään niin että pieni ja keskituloisille

voi tässä kysyä mutta ehkä ehditte vastaamaan kannatatteko te puheenjohtaja rinne kiky sopimusta vai ette työmarkkinajärjestöt sopivat sen perusratkaisun jonka hallitus oli valmis siunaamaan kilpailukyvyn nimissä suomalaisen työllisyyden nimissä mikä merkitsi siis sitä että suurituloisempien verotus olisi keventynyt me suuntasimme meidän veronkevennysvaramme pieni ja keskituloisille ja lisäksi suuntaamme kolmekymmentä miljoonaa kaikkein pienituloisimmille että he saavat tämän saman mukaan ja mitä tulee vielä tähän eläkepolitiikan verolinjaan se lukee jo hallitusohjelmassa

vain lisää velkaa koska kyseessä on suhdanneongelma ei ole meillä on rakenteellinen ongelma ja siksi meidän pitää tehdä rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoihin verotukseen julkiseen talouteen eri puolille yhteiskuntaan pitää tehdä muutoksia joilla lisätään kilpailullisuutta kauppojen aukioloajat alkoholilainsäädännön vapauttaminen ja niin edelleen liikennekaari jolla me saamme dynamiikkaa uusia työpaikkoja kuten esimerkiksi puheenjohtaja niinistö totesi

hallitus painosti työmarkkinaosapuolet ratkaisuun sillä tavalla että uhkasitte pakkolaeilla lopputulos oli kilpailukykysopimus jota sdp on tukenut sen takia että se vaihtoehto oli selkeästi huonompi vaihtoehto mutta ette te pääse tällä keskustelulla karkuun tätä hallituksen vastuuta veropolitiikasta kilpailukykysopimus ei pitänyt sisällään veroratkaisuja nyt tässä ratkaisussa te tuotte ratkaisun jossa kokki saa kaksikymppiä kuukaudessa ja johtaja saa sataviisi euroa kuukaudessa tämän veropolitiikan takana on tämä hallitus tämä suosii suurituloisia ja rikkaita ja vielä velka kasvaa velka kasvaa sillä tavalla että kokoomus voittaa tämän kilpailun ylivoimaisesti satakahdeksantoista pilkku kuusi miljoonaa on tämän hallituskauden lopussa kokoomuksen ottamaa velkaa tässä valtakunnassa

ensinnäkin edustaja niinistö ja vihreät täällä

vaativat hallitukselta silloin että me menemme pamia vastaan kun nämä kiky neuvottelut olivat viimeisillään ihmettelen suuresti nyt sitä että että nyt te irtisanoudutte koko sopimuksesta ettei sitä olisi pitänyt tehdä edustaja rinteelle tästä veromallista tässä kiky sopimuksessa siirtyy työnantajilta työntekijöille maksuja osa näistä maksuista on verovähennyskelpoisia se on selvää että nämä verovähennyskelpoiset erät joista työmarkkinajärjestöt sopivat suosivat suurituloisia enemmän ja hallitus korjasi tämän tilanteen omalla veroratkaisullaan pieni ja keskituloisiin sillä tavalla että nyt saadaan suhteellisen tasainen viiva joka on kaikilla noin nolla pilkku kuusi prosenttia keventävä kun puhutaan prosenteista niin se on selvä asia että prosentti on vähemmän tonnista kuin kolmesta

puhemies viime vaalikaudella sosialidemokraattinen valtiovarainministeri vei todellakin läpi yhteisöveron alennuksen lähes kevennystä vuosittain se on siirtynyt suurelta osin osinkoihin ja näistä osingoista suuri osa on mennyt amerikkalaisille eläkesäätiöille ja muille rajojemme ulkopuolelle nyt sosialidemokraatit vastustavat yrittäjävähennystä joka koituu pk yritysten hyväksi henkilöyhtiöitten hyväksi ja jää sataprosenttisesti kotimaahan tässä on vertailupohja teidän ja nyt hallituksen veroteoille rouva puhemies sitten tähän julkiseen velkaan sosialidemokraatit pitävät yllä käsitystä siitä että vain valtio velkaantuu viime vaalikaudella kunnat velkaantuivat seitsemän miljardia ja pääsyy oli noin viiden miljardin valtionosuuksien leikkaukset nyt kuntatalous vahvistuu tämän budjetin myötä lisäksi valtion kassaa syötiin seitsemän miljardia viime kaudella

olemme samaa mieltä ministeri orpon kanssa siitä että pieni ja keskisuuriin yrityksiin pitää kohdistaa tukia mutta yrittäjävähennys josta hän puhuu ei ole se täsmätoimi se ei lisää työllisyyttä eikä investointeja on näin että kymmenentuhatta parturi kampaajaa suomessa ilahtuu ehkä siitä satasesta jonka hyötyy mutta suurin osa tämän tuen määrästä seitsemänkymmentä miljoonaa valuu kaikkein korkeimpiin tuloluokkiin onko tämä oikeudenmukaista mitä hyötyä tästä on

värderade talman ahvenanmaan itsehallinto täyttää viiden vuoden päästä sata vuotta viimeisin itsehallintolaki astui voimaan kaksikymmentä vuotta sitten kun myös nykyinen taloudellinen järjestelmä valtion ja itsehallinnon välillä astui voimaan nykyinen järjestelmä perustuu siihen että kaikki ahvenanmaalla maksavat valtionverot valtiolle aivan kuten kaikki muutkin ahvenanmaa saa näistä veroista sitten takaisin nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia valtion kaikista verotuloista ongelma on että tasoitusprosenttia ei ole tarkistettu sen jälkeen kun kyseinen järjestelmä tuli voimaan yli kaksikymmentä vuotta sitten järjestelmän voimaantulon jälkeen ahvenanmaan väestömäärä on kasvanut yli kuudellatoista prosentilla kun taas koko maan väestö on kasvanut kahdeksalla prosentilla nopeasti kasvavasta väestöstä huolimatta ahvenanmaa saa edelleen saman nolla pilkku könttäsumman hallitus käsitteli budjettiriihessä ahvenanmaan valtiovarainministeriön pyyntöä nostaa könttäsumma nolla pilkku neljästäkymmenestäviidestä prosentista nolla pilkku mutta hallitus päätti että könttäsummaa ei tällä kerta nosteta haluan siksi kysyä pääministeri sipilältä tai valtiovarainministeri orpolta miten hallitus tulee jatkossa työskentelemään

lukee hienosti että laatusuosituksia hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi tarkistetaan tämä tarkistaminen tarkoittaa suomeksi että hoitajamitoitusta heikennetään ja vanhusta kohti on hoitajia jatkossa entistä vähemmän tarkistaminen tarkoittaa myös sitä että jatkossa hoitotyöntekijöinä voi työskennellä entistä väljemmin perustein eli jopa ilman koulutusta tai vajaalla hoitoalan koulutuksella arvoisa hallitus onko tämä teistä todella laatusuositusten tarkistamista onko tämä teistä hyvä minusta tämä on aivan käsittämätöntä politiikkaa ja ja kertoo todellakin hallituksen arvostuksesta niin vanhuksia kuin hoitotyöntekijöitäkin kohtaan

arvoisa puhemies kyllä minusta hallituksen pitäisi nyt avata silmät siihen kuinka kristallinhauras meidän hyvinvointiyhteiskuntamme on ja kuinka hallituksen toimet entisestään heikentävät kaikkein ja köyhimpien asemaa vammaisten sairaiden pienituloisten eläkeläisten roimat veronalennukset kohdistetaan suurituloisille ja on edesvastuutonta leikata koulutuksesta ammattikoulutuksesta yliopistoilta tulevaisuuden kasvueväistä minä pidän kyllä tärkeänä toimia työllisyyden eteen ja siksi haluan sanoa että hallituksen perustulokokeilu on kyllä puutteistakin huolimatta ihan positiivinen asia jotta voidaan selvittää miten se kannustaa pitkäaikaistyöttömiä töihin on kuitenkin niin että perustulo kannustaa tekemään työtä yrittämään ja kun monet pienyrittäjät ovat ilmaisseet että erityisesti yrittäjän sosiaaliturva on todella heikolla tolalla niin ehdottaisin hallitukselle harkittavaksi että järjestettäisiin sellainen perustulokokeilu johon otettaisiin myös otanta pienyrittäjiä

myös lähivuosien ja ne luvut ovat kyllä tosi huolestuttavia niin kasvun työllisyyden kuin investointienkin näkökulmasta katsottuna ja ennen kaikkea siinä että meillä työttömyys ja pitkittyvä työttömyys kasvaa meille on syntymässä sosiaalinen kestävyysvaje ei vain taloudellinen on tärkeätä nähdä että meidän kilpailukykymme juurisyyt eivät ole suomalaisten palkkatasossa sen eteen on tehty paljon ja kilpailukykyä parannettu meidän ongelmamme ovat teollisuuden arvonlisän romahtamisessa meidän ongelmamme ovat meidän korkean jalostusasteen viennin heikkenemisessä nyt tämän talous ja elinkeinopoliittisen otteen ja kunnianhimon pitäisi olla paljon korkeammalla tasolla parantaa meidän

kilpailukykyä ja lähtökohtia kuten sillä tavalla että viennin jalustaa laajennetaan investointiedellytyksiä suomeen parannetaan tuottavuutta nostetaan ja sitten energia tehdään kohtuuhintaiseksi ja tutkimukseen ja

arvoisa rouva puhemies olen joskus miettinyt mitä meillä suomalaisilla on sellaista jossa olemme maailman johtava ja en ole ole oikein löytänyt työelämän puolelta muuta kuin yleissitovuuden ehdottaisin että suomi ryhtyisi viemään tätä yleissitovuutta se olisi palveluvientiä ja luulen että säilyttäisimme markkinaosuutemme aika pitkään siinä kirjapainoteollisuus saisi tesin kirjojen myötä merkittävän uuden avauksen ja ainakin epäilen että kilpailijamaissa jos saataisiin tämä yleissitovuus meidän suhteellinen asemamme paranisi
arvoisa puhemies säilyttäminen joka on erittäin tärkeää juuri sen takia että tämän meidän hyvän yhteiskunnan perusta ei rapaudu on selkeästi kiinni siitä miten saamme uutta työtä aikaiseksi myös hallitus on tämän omissa puheenvuoroissaan todennut kuitenkin

miljoonaa euroa ainut tie jolla suomi voi saada uutta työtä kulkee uuden osaamisen kautta ja meillä olisi vielä lisää varoja käytettävissä näihin asioihin täällä on puhuttu näistä yritystuista ja edustaja ihalainen on tuonut esille sen että kaikki yritystuet pitää saada uudelleen tarkasteluun kysynkin teiltä onko hallitus lähtemässä uudelleen tarkastelemaan yritystukia siltä pohjalta että me todella saamme tämän oman osaamisemme käyttöön ja sitä kautta uusia työpaikkoja ja viennin vetämään

arvoisa puhemies sanotaan tämä nyt ihan suoraan tämä budjetti on minun poliittisen historiani aikana tehdyistä budjeteista paras kiitos siitä valtiovarainministerille ja koko hallitukselle tätä on ilo puolustaa täällä mitä tulee tähän energiaintensiivisen teollisuuden päästökaupasta aiheutuvien epäsuorien kustannusten kompensointiin niin kun täällä vihreät sanovat että tämä on uutta niin okei se on suomessa uutta mutta se ei ole meidän ja tämä on se olennainen asia meidän kilpailijamme käyttävät tätä kompensaatiota ja me olemme kilpailukyvyssä jääneet jälkeen suomi ei käytä täyttä sataa prosenttia siitä mitä eu hyväksyisi vaan viisikymmentä prosenttia eli puolet siitä mikä olisi sallittua tämä auttaa kuitenkin meidän kilpailuasemaamme

puhemies kohtasin jyväskylän kävelykadulla vanhemman naisen hän kysyi minulta miksi veronkevennyksiä annetaan enemmän niille joilla jo on etenkin tilanteessa jossa rahaa on vähän ja kaikkialta leikataan tämä nainen jatkoi kerätäänkö veronalennusten johdosta vähenevät veroeurot taas palvelumaksuilla takaisin niiltä jotka kantavat muutenkin raskaimman taakan tässä taloustilanteessa hyvä kysymys ja minua itseäni kiinnostaa kysyä vielä kun tehtiin valtavia leikkauspäätöksiä niitä perusteltiin valtionvelan ja alijäämän lisääntymisellä mutta nyt kun tehdään veronalennuksia näitä puheita ei näy eikä kuulu yhtään missään pääministerille tiedoksi että tässä kiky sopimuksessa parasta oli se että nämä kolmetoista kuukautta kestäneet vatulointiväännökset saatiin lopulta päättymään mutta ehkä pahinta on se että hallitus rakentaa koko talouspolitiikan yhden kortin varaan

rouva puhemies edustaja aalto kyllä raskaimman taakan kantavat esimerkiksi ne yrittäjät ja yritykset jotka ovat menettäneet tämänkin taloudellisen suhdanteen aikana varallisuuden tulevaisuuden ja samalla lailla tietysti kaikki ne henkilöt jotka ovat joutuneet kärsimään tästä näin yksittäisten esimerkkien hakeminen tietysti on aina meitä kaikkia koskettavaa ja totta kai me tiedämme että eihän tämänkään tulevan talousarviovuoden aikana mannaa tule taivaalta satamaan mutta kuitenkin hallitus tekee juuri sitä linjaa jolla luodaan edellytyksiä yrittäjyydelle työllisyydelle ja parantaa kokonaisesti meidän suomen tulevaisuutta erityisesti haluan todeta sen että tätä byrokratian purkamista

jokaisen suomalaisen ostovoimahan ei kasva tämän budjetin iso kuva kaikkien plussien ja miinuksien jälkeen on tuloerojen ja tuloerojen kasvu niin että osa porukasta jää miinukselle tässä salissa kaikki saavat ensi vuonna noin tonnin lisää sitten ovat ne toiset joille jää entistä vähemmän rahaa maksaa niitä kasvaneita lääke ja palvelumaksuja me tiedämme että tuloerot heikentävät talouskasvua heikentävät sisäistä turvallisuutta heikentävät koettua onnellisuutta minä en ymmärrä miten meillä tässä tilanteessa on varaa tällaiseen budjettiin hallitus puhuu yhteispelistä mutta miten voi olla niin että joka erän jälkeen kun se työtön katsoo lompakkoonsa siellä on muutama euro vähemmän ja kun minä katson lompakkoon niin siellä on muutama euro enemmän ei se ei se yhteispeli vain onnistu tällä tavalla

rouva puhemies tämän päivän temin tiedote kertoo että elokuun lopussa oli kolmesataaneljäkymmentäkaksituhattaviisisataa työtöntä työnhakijaa työttömyydellä on yhtä monet kasvot ja minä uskon että noista sadoistatuhansista työttömistä joku katsoo tätäkin lähetystä ja ihmettelee tätä taitoa puhua ohi ja ymmärtää väärin ihmettelen myös sitä että vasemmistoliiton puheenjohtaja andersson viime viikolla kyselytunnilla kyseenalaisti sen että ministeri lindström ja hallitus suunnittelevat aivan uudenlaista lähestymistapaa niin että työ ja elinkeinotoimistoissa te palveluissa pystytään kohtaamaan nämä työttömät ihmiset ja arvosteli sitä että näitä ihmisiä halutaan tavata nimenomaan kentältä on tullut viesti siitä että nämä työttömät jotka ovat saattaneet olla vuosikymmeniä töissä kun joutuvat työttömiksi eivät osaa hakea töitä eikö tämä ole mahtava uudistus että tavataan nämä ihmiset ja ja annetaan heille keinot hakea työtä tästä kiitos hallitus ihmisen teko

pakkoa ja keppiä eli miksi pakotetaan kaikki työttömät kolmen kuukauden välein haastatteluihin

jotta te toimistot voivat taata henkilökohtaisen tapaamisen jokaiselle sitä haluavalle työttömälle vähintään kolmen kuukauden kuluessa tämä on se toimintamalli mitä me me olemme täällä esittäneet sitten vielä mitä tulee eläkeläisten ostovoimaan haluan todeta että kaikkien alle kaksituhattaviisisataa euroa kuussa eläkettä saavien eläkeläisten ostovoima laskee ensi vuonna johtuen siitä että nämä veroratkaisut eivät kompensoi muun muassa niitä leikkauksia mitä kansaneläkkeeseen tehdään mikä iskee kaikista kovimmin juuri pienituloisiin eläkeläisiin

arvoisa rouva puhemies edustaja andersson ja myös sosialidemokraattiset kanssaveljet ja sisaret koko ajan syyttävät hallitusta siitä talouskriisi ja tämä taloustilanne on väärin sammutettu te esititte kuitenkin itse aivan samoja sopeutustoimia vaaliohjelmassanne muun muassa sosialidemokraatit esittivät myös neljän miljardin euron leikkauksia joista ja yksi miljardi tehdään sitten verotuksella nyt hallitus toteuttaa sitä samaa linjaa minkä se on aikanaan tehnyt kaikkein tärkeintähän tässä on saada lisää työpaikkoja ja työtä ilman työtä tässä maassa ei kukaan kohta voi hyvin mielestäni hallitus on kyllä onnistunut siinä tällä tällä budjetilla se osoittaa sen että työntekoon kannustetaan ja vähäosaisista pidetään huolta ei tämä ole niin kamala tilanne kuin mitä te annatte ymmärtää katsojille tällä hetkellä täällä on paljon hyviä asioita ja hyvä olisi niistä puhua kuten esimerkiksi nuorten töihin saattamisesta ja nuorten tukemisesta siihen etteivät

puhemies hallitus on täällä puolustanut puolustanut näitä kipeitä ja vaikeita leikkauksia sillä että nyt ollaan sitten taittamassa velkaantumiskehitystä kuitenkin totuus on että tämä hallitus on vasta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista siinä samassa tilanteessa kuin mihin edellinen hallitus tämän maan jätti tuntuu todellakin pahalta että nämä leikkaukset joita näin puolustellaan kohdistuvat koko ajan näihin samoihin ihmisryhmiin ne ovat lapsiperheet pienituloiset eläkeläiset ja paljon sairastavat ihmiset pieni inhimillisyys tässä budjetissa oli pilkahduksen verran lex lindström mutta kun tutustuin tarkemmin niin huomasin että tämä lex lindström tarkoittaa ilmeisesti sitä että nämä ihmiset eivät suinkaan pääse työeläkkeelle vaan he tipahtavat

puhemies täytyy osoittaa sdpn toimijoille myös kiitosta viime vaalikaudesta sillä nyt alkavat näkymään ne hedelmät joita yhteisöveron kevennys meillä yritysten investointinäkymät alkavat paranemaan ja myös standard poors ja muut luottoluokituslaitokset näkevät suomen talouden tulevaisuuden paljon positiivisempana eli eli meillä on yritysten kilpailukyky jonkun verran veroratkaisujen puolesta viime vaalikaudelta parantunut ja myös julkisen talouden leikkaukset tuovat vakautta tähän eli sdp on toteuttanut leikkauksia joita joita nyt kehutaan luottoluokituslaitosten toimesta meno ja verosopeutuksessahan meillä on selkeä ero näköjään sdpn kanssa turha sitä on kierrellä sdp luulee että veroja kiristämällä talous lähtee kasvuun ja hallitus taas toisinpäin meidän puolellamme on asiantuntijatietoa ja sdpllä ilmeisesti jotain muuta tietoa

hallituksella on paljon hyviä tavoitteita mutta toivottavasti hallitus ei ole pelottelun tiellä se tuli nimittäin mieleen kun kuuntelin edustaja jokisen puheenvuoroa ja pelottelua siitä että kyllä ne korot tulevat nousemaan en tiedä kenen ekonomistin kenen asiantuntijan arvioon tämä pohjautuu mutta kun samalla tiedämme sen mikä eun tilanne on ja sen että japanissa tämä aika kesti kauan jatkuu edelleen niin olisin nyt kysynyt ministeriltä onko tämä edustaja jokisen esittämä näkemys myös hallituksen linja eli tiedättekö te jotain sellaista mitä me emme tässä salissa tiedä
ministeri orpolle lienee seuraavan puheenvuoron jälkeen hyvä antaa vastausvaihtoehto

arvoisa arvoisa puhemies on erittäin hyvä että edustaja häkkänen otti edellisen hallituksen toimet esiin nimittäin se suurin vaikutus mistä nyt saadaan nauttia näkyy erityisesti tässä isossa rakentamis ja infrapaketissa joka näkyy muun muassa tänään julkistetuissa työllisyystilastoissa eli juuri siellä työllisyys on parantunut silloinhan oli kyseessä silloisen valtiovarainministeri rinteen viimeinen budjetti jolloin laitettiin liikkeelle jämäkät toimenpiteet mutta arvoisa puhemies

tämän budjetin suurin uutinen on paitsi tietenkin se että kokoomus jälleen parantaa nimissään olevaa velkaantumisen suomenennätystä myös se että valtiovarainministeri väläytti lisäleikkausten mahdollisuutta ensi keväänä

ovat jo etukäteen sulkeneet ne pois pääministeri on todennut että kaikki vaikeat päätökset on nyt tehty nythän tässä on olemassa se riski että nyt nämä isot veronkevennykset joista suurimmat hyödyt keräävät kaikkein hyvätuloisimmat tullaan leikkaamaan ensi keväänä pois etenkin kun nämä työllisyystoimet puuttuvat

arvoisa puhemies vielä kerran näihin suurituloisimpien veronkevennyksiin ne siis syntyivät teidänkin kovasti arvostamanne työmarkkinamekanismin kautta jossa sovittiin maksujen muutoksista työnantajan ja työntekijän välillä joilla on erilainen verokohtelu joka johtaa siihen että suurituloisimpien verot kevenevät tätä olivat muun muassa sak sttk akava sopimassa

hallitus suuntasi oman veronkevennyksensä pieni ja keskituloisille ja uskomme vakaasti siihen että kun meidän talouden kasvu on erittäin haurasta se on kotimarkkinoiden varassa niin nimenomaan työn verotuksen keventäminen ansiotulojen verotuksen keventäminen kaikille on parasta lääkettä nyt siihen että me pidämme yllä kotimaista ostovoimaa työllisyyttä ja sitä haurasta talouskasvua joka on meille aivan ensiarvoisen tärkeää kilpailukykysopimus sen sijaan parantaa meidän kilpailukykyä meidän viennin kilpailukykyä joka on se meidän kaikkein suurin ongelmamme tällä hetkellä siis kilpailukyvyn puute mutta kun sitten katsotaan tätä yritysten toimintakenttää koska yritysten menestymisestä yritysten menestymisestä kuitenkin on kyse niin yksi merkittävä rakenteellinen uudistus josta tässä ei vielä ole puhuttu on se että hallitus on budjettiriihen yhteydessä päättänyt aloittaa yritysverotuksen kokonaisuudistuksen valmistelun siihen on nimetty työryhmä jonka toimeksianto on myöskin tuonne puolivälitarkasteluun tarkoitus on katsoa koko yritysverotuksen siis suurta kokonaisuutta nyt ei kiinnitetä huomiota ensisijaisesti yksityiskohtiin vaan katsotaan suurta kokonaisuutta jotta meidän kokonaisverotusjärjestelmämme yrityksille on investointeihin kasvuun ja työllistämiseen kannustava siis niin että kannattaa investoida suomeen kannattaa työllistää suomeen kannattaa käyttää pääomia nimenomaan yritystoimintaan eikä vain omistamiseen minusta tämä on aivan oleellinen kysymys joka on puhtaasti hallituksen eduskunnan käsissä

että suomalainen elinkeinoelämä ja yritystoiminta lähtee laajamittaisesti kasvuun ja että se vahvistaa meidän pärjäämisen edellytyksiä edelleen kun tässä puhutaan näistä yritysverotukseen tehdyistä uudistuksista niin jostain syystä täällä salissa ainakaan opposition puolelta ei muisteta mainita kovinkaan usein maksuperusteiseen arvonlisäveroon siirtymistä joka on erittäin tervetullut monelle pk yritykselle eli verot maksetaan sen jälkeen kun asiakkaalta on saatu hinta tästä on tullut todella paljon kiitosta ja minusta on kohtuullista nostaa esille myöskin niitä asioita

arvoisa rouva puhemies edustaja kankaanniemi nosti tärkeän näkökulman esille eli kun puhutaan julkisen talouden tasapainosta mikä siis on hallituksen tavoiteuralla kaksituhattakaksikymmentäyksi niin se koskee myöskin kuntataloutta ensimmäistä kertaa nyt tässä hallitusohjelmassa lähdettiin tarkastelemaan tätä koko kokonaisuutta sillä tavalla että ongelmaa ei siirretä kunnille kunnat velkaantuivat viime kaudella liian paljon ja tästä salista on ongelmaa siirretty kunnille kunnat ovat nyt tässä nolla pilkku viiden prosentin uralla elikkä miinus nolla pilkku viisi prosenttia bktstä kuntatalous saisi olla alijäämäinen vuonna kaksituhattayhdeksäntoista hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti ne toimet mitä täältä on nyt tehty kuntatalouteen ovat jatkuvasti vahvistaneet kuntataloutta myöskin tämän budjetin mukaiset toimet tulevat sitä vahvistamaan tässä joku edustajista sanoi että tässä salissa oleville tulee tonni tonni lisää minä toivon todella että myöskin ne kikyn kikyn maksujensiirrot ynnä muut vaikutukset tulevat näkymään kansanedustajan pussissa ministerit tekivät jo tämän vuoden alusta seitsemän prosentin palkanalennuksen ennakoiden tätä kiky sopimusta edustaja andersson nosti työvoimapalveluiden resurssit hallitus lisää seitsemäntoista miljoonaa euroa työvoimapalveluihin en näe sitä kovin suurena keppinä että jokaiselle työttömälle jokaiselle työttömälle tehdään nyt ja sitä käydään kolmen kuukauden välein läpi minä näen merkittävänä askeleena eteenpäin ja merkittävänä toimena vahvistetaan työvoimapalvelujen resursseja ja tehdään työllistämissuunnitelma ja käydään se kolmen kuukauden jälkeen läpi jos katsotaan sitten julkisen talouden tasapainoa niin meidän pitää muistaa että vuoden kaksituhattaviisitoista budjetissa oli noin yksi pilkku kaksi miljardia sellaisia eriä liikelaitoksilta tuloutuksia valtion eläkerahastosta tuloutus tuloutus ja ja valtionyhtiöiden myyntejä joita me emme voi laskea pitkässä juoksussa tasapainottaviksi eriksi maksuperusteinen alv tämä on erityisesti pienille yrityksille äärettömän

erityisesti henkilöyrityksissä eletään kädestä suuhun tällä on iso merkitys yrityksen kassavirtaan joku täällä nosti korot esille kyllä se nähdään euroopan maiden vertailusta että mitä huonommin talous on hoidettu mitä suurempi on on epätasapaino sitä enemmän se näkyy myöskin valtion koroissa

sehän on näin että yrittäjä sitä työtä luo ja siksi annan tunnustusta hallitukselle kristillisdemokraattien kauan ajaman henkilöyhtiöiden yrittäjävähennyksen toteuttamisesta miksi

suomessa toimivaa pk yritystä kannatamme lämpimästi myös alviverotusta maksuperusteiseksi se mikä huolestuttaa meitä on se että vuonna kaksituhattakaksikymmentä alijäämä on edelleen kolme pilkku kolme miljardia mutta se katoaa taianomaisesti seuraavana vuonna eli kaksituhattakaksikymmentäyksi kysyn pääministeriltä tai valtiovarainministerikin saa vastata millä konstilla suunnittelette miljardien alijäämän yhtäkkiä katoavan onko keksitty joku uusi ihmelääke vai kenties uusi älykkäämpi hallituspohja seuraavalle kaudelle

valtiovarainministeri orpon esittelemä ensimmäinen budjetti on toivoa tuova työnäyte työn linja on aivan oikea erityisen tyytyväinen olen siitä että hallitus on pureutunut siihen ongelmaan että meillä naisten työllisyysaste on selvästi alempi kuin muissa pohjoismaissa on hyvä että tähän on tartuttu kahdentuhannenviidensadan kertakorvaus jolla korvataan työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia tästä oppositio on saattanut puhua mutta tehty nyt tämä hallitus toimeenpanee tämän toinen tärkeä asia on päivähoitomaksujen alentaminen pienituloisilla erityisesti yksinhuoltajilla joiden työllisyysaste on ollut kovin alhainen mutta tämä ei ei vielä riitä toivon että hallitus osana työllisyyspakettia tekee päätöksen vanhempainvapaajärjestelmän uudistamisen aloittamisesta se syrjii erilaisia perheitä se ajaa naiset pitkiin

tehdä en keksi yhtään syytä miksei tätä uudistusta aloitettaisi keksiikö valtiovarainministeri syyn miksi tätä päätöstä ei

puhemies todellakin toivoisi että kun ensi vuonna on sata vuotias suomi niin kaikki kansalaiset voisivat kokea tämän maan yhtä yhtä arvokkaana ja että tämä viesti eduskunnasta myös olisi se että että me arvostamme myös kansalaisia riippumatta heidän heidän taustoistaan siitä syystä erityinen painopiste nyt tällaisissa oloissa pitäisi olla eriarvoistumiskehityksen katkaisemisessa nyt kun tätä esitystä katsoo niin tämä jatkaa sitä edellisen budjetin linjaa eli nostetaan maksuja pienituloisilta paljon sairastavilta

enemmän pitämään vapaita
arvoisa puhemies suomi rakensi menestyksensä sotien jälkeen satsaamalla koulutukseen suomi nousi luvun lamasta panostamalla koulutukseen ja tutkimus ja kehitystyöhön sama resepti toimisi nytkin mutta sitä hallitus ei kuitenkaan käytä vaan sen sijaan hallitus leikkaa korkeakoulutuksesta lisää kaksikymmentä miljoonaa euroa kiky sopimuksen varjolla ei panosta tutkimus ja kehitys ja innovaatiotoimintaan vaan vähentää niitä rahoja ja leikkaa satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ammattikouluilta ensimmäistä kertaa olemme tilanteessa jossa suomalaisten koulutustaso laskee oecdn raportin mukaan joka viidettä nuorista pojista uhkaa syrjäytyminen ja kymmenentuhatta nuorta koko ikäluokasta jää peruskoulun jälkeen ilman jatkokoulutuspaikkaa kysynkin miksi nyt ei satsata koulutukseen vaikka se on ainoa kestävä tapa tulevaisuuden menestykseen ja miten hallitus uskoo näille nuorille käyvän kun ammattikouluista leikataan satayhdeksänkymmentä miljoonaa
arvoisa puhemies monen opposition edustajan suulla on puhuttu kuinka väärin verohelpotukset kohdennetaan minä kyllä luotan pääministeriin pääministerin suomalaisen miehen sanaan hän itse blogissaan kirjoittaa pienituloisten verojen ja maksujen asiaan liittyen että paras mahdollinen toteutustapa selvitetään vielä minä luotan että hallitus löytää tähän tällaisen oikeudenmukaisen ratkaisun kaikkein heikoimmassa asemassa

toiseksi minä onnittelen hallitusta tässä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa jossa toivon merkit niitä toki on ovat äärimmäisen hauraat osataan tehdä täsmäkohdennuksia vahvuuksien vahvistamiseen

puhemies rouva puhemies meidän jokaisen pitää muistaa että me keräämme veroja jotta me voimme voimme pitää yllä hyvinvointipalveluita nyt näyttää siltä että hallitus jakaa verohelpotuksia niille ihmisille jotka pärjäävät jo muutenkin hyvin ja ja niille joilla on talous tiukalla tulee lisää palvelumaksuja ja näitä heikennyksiä pärjää ja heille tulee lisää köyhyyttä sitä kautta tässä salissa on useita kertoja aikaisempina vuosina puhuttu ja myös viime vuonna puhuttiin harmaan talouden torjuntaan satsaamisesta ja sieltä kerättävien verojen määrästä on puhuttu ja ja arvioitu että me menetämme yli verotuloja nyt kun katsoo tätä kirjaa niin jään ihmettelemään miksi hallitus vähentää harmaan talouden erillismäärärahaa yhdeksän pilkku kuusi miljoonaa euroa eikö meidän pitäisi silti satsata näihin toimenpiteisiin jotta veroja voidaan kerätä pois niiltä jotka koettavat kiertää ja

elinkeinoelämän piiristä kuuluu tosiaan myönteisiä uutisia erityisesti pk sektorilla nähdään tulevaisuus valoisampana ja ja tässä tilanteessa nyt on erittäin tärkeää että meillä on tämä kilpailukykysopimus sehän on sillä tavalla historiallinen sopimus että ensimmäisen kerran siinä palkansaajat ottavat merkittävän vastuun yritysten kilpailukyvyn parantamisesta se kannattaa aina muistaa

takaisin siihen malliin jonka minusta työmarkkinajärjestöt ovat yhdessä sopineet jossa käytetään prosenttiperusteisuutta silloin jos halutaan todella oikeudenmukainen ratkaisu niin sitten otetaan kaikille sama euromäärä jolloin se on sitten oikeudenmukainen mutta kun mennään prosentilla niin se riippuu palkoista ja niin kauan kuin mennään prosentilla se ei ole sama kuin se että olisi se vähimmäismäärä kaikille ihan sama

koko kesä on sanottu että nyt tehdään sellainen ratkaisu joka painottuu pieni ja keskituloisiin nyt on käynyt selväksi että tavallinen kokki lastenhoitaja tai kaupanmyyjä saa parikymppiä kun suurituloinen johtaja saa jopa tonnin vuodessa arvoisa valtiovarainministeri nyt tämä on herättänyt jo kritiikkiä hallituspuolueissa edustaja kivelä kysyi äsken voidaanko tätä verolinjaa vielä arvioida minusta on erittäin hyvä että myös hallituspuolueista nyt tätä kyseenalaistetaan valtiovarainministeri oletteko valmiita siihen että eduskunnassa tätä teidän epäoikeudenmukaista veroprofiilianne muutetaan oikeudenmukaisemmaksi jotta keskituloisetkin saavat sen mitä heille on luvattu

arvoisa puhemies käyn todella ihan tarkkaan nyt läpi siis työmarkkinaratkaisu kiky sopimuksesta ei pitänyt sisällään varsinaista veroratkaisua mutta välillisesti kyllä koska kyse on on maksujen siirrosta työnantajalta työntekijälle jolla on erilainen verovähennyskohtelu siitä tulee se verovaikutus joka teitä ne eurot niin kovasti kiinnostavat vaikuttaa niin että yli sadalla miljoonalla eurolla euroja kohdentui suurituloisille minä kysyn teiltä nyt edelleen ettekö te olisi tehneet kilpailukykysopimusta tehän olette mestareita näissä työmarkkina asioissa koska tämä oli se ratkaisu siellä pöydässä niin me pistimme sen oman viisisataaviisitoista miljoonaa pieni ja keskituloisille ja se ei muutu vaikka kuinka selittäisitte

arvoisa ministeri orpo kyllä minä nyt oikeastaan tämän sanoman kiteyttäisin tasan siihen mitä kokoomuslainen edustaja ben zyskowicz viime viikolla totesi täällä salissa hän sanoi että tämä on hallituksen veroratkaisu muu on lähinnä kikkailua ja että tämä nolla pilkku kuusi tulee tasasuuresti kaikille ja sehän tarkoittaa silloin sitä arvoisa ministeri orpo että hyvätuloinen saa enemmän käteen

kuten me olemme halunneet mutta veroero jonka hallitus tälle vuodelle teki jää edelleen olemaan siten että täällä on tiettyjä tuloluokkia jotka maksavat

puhemies ensimmäiset merkit siitä että hallituksen politiikka on vaikuttamassa positiivisesti maan talouteen ovat selvästi nähtävissä työttömyys on hieman laskusuunnassa eri talouden aloilla on selvää kasvua rakennuspuolella yli kaksitoista prosenttia tänä vuonna elikkä erittäin merkittäviä positiivisia tapahtumia on tapahtumassa elikkä tällä voidaan jo todentaa se että hallituksen politiikka puree tuo opposition asenne asioihin on hieman ihmeteltävä totta kai jokaisesta esityksestä löytyy pieni sanotaanko heikompi asia kuin on joku muu asia te tartutte siihen pieneen linjaan askartelette yksityiskohtien kanssa mutta ette näe suurta linjaa ainoa tie tässä maassa ylöspäin on se että saamme ihmisille töitä työttömyys maksaa noin miljardi euroa per viisikymmentätuhatta työtöntä elikkä tähän hallituksen kannattaa panostaa ja niinhän hallitus tekee katsokaa hyvät opposition edustajat joskus peiliin ja miettikää kannattaako riidellä jos isot asiat ovat menossa oikeaan suuntaan

minusta on turha näkemyseroja verhota sen taakse että pitäisi olla yhdenmukainen ajattelussa kaikissa olosuhteissa mutta se minkä takia itse asiassa pyysin puheenvuoron liittyy tähän verotuksen ja ostovoiman suhteeseen nythän näyttää siltä että hallituksen profiili tuolla verotuksessa tulee ostovoimaa parantamaan palkansaajilla pääsääntöisesti mutta sitten kun katsotaan työttömiä ansioturvan piirissä peruspäivärahan piirissä olevia ihmisiä tai sitten eläkeläisiä takuueläkkeestä lähtien tai eläkeläisten veroprofiilin muutosta niin se tarkoittaa selkeästi ostovoiman leikkausta puhumattakaan sitten näistä ihmisistä jotka ovat julkisella sektorilla töissä siellä on pienipalkkaisia ja

jota eivät missään tapauksessa nämä verojen muutokset korvaa kysyn miten te olette huolissanne kotimarkkinoitten tilanteesta sieltähän meidän kasvu on tullut tähän mennessä

arvoisa puhemies voisin tässä tietysti lähteä demarien kanssa nokittelemaan mutta uskonpa että se ei katsojia kiinnosta ja demaritkaan eivät oikeasti kuuntele niin että puhun mieluummin kuntataloudesta kotikunnista se ihmisiä kiinnostaa nämä hallituksen toimet vahvistavat nyt kuntataloutta yli neljälläsadalla miljoonalla eurolla tässä aiemmin nostettiin oecdn raportti esille viidesosa suomalaisista nuorista miehistä on syrjäytymisvaarassa ei työelämässä ei opiskelemassa tämä on totta tähän hallitus puuttuu muun muassa kuntataloutta vahvistamalla ja sellaisen kannustavan viestin haluan kunnille sanoa tämän työllistämisen kuntalisän joka palkkatuen kanssa antaa pitkäaikaistyöttömälle inhimillisen ja kunnalle kannattavan tavan korvata pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvat kustannukset ne päättyvät esimerkiksi kotikuntani espoo on tämän ottanut käyttöön suosittelen kuntia tähän tarttumaan se on myös avain nuorisotyöttömyyden

puhemies täällä on peräänkuulutettu rakenteellisia uudistuksia ja kyllä niitä minun mielestäni aika paljon hallituksen budjettiin ja ylipäänsä hallitusohjelmaan kuuluu valitettavaa on tietenkin se että talouden tilanne on edelleen aika kehno ja joudumme tekemään myös leikkauksia mutta vaikkapa edellinen hallitus ainoastaan leikkasi tämä hallitus tuo myös reformin ja

leikkaus olisi niin kohtuuton ja tietenkin se täytyy kohdistaa myös tasaisesti ympäri suomen eikä ainoastaan siten että se kohdistetaan pohjoiseen tai itään kuten edelliset toimijat tekivät mutta olen minä myös hieman huolissani tästä vihreiden ja vasemmiston suhtautumisesta suomalaiseen teollisuuteen vattin kritiikki kohdistui siihen energiaveroleikkuriin ei suinkaan tähän päästökauppakompensaatioon jota te nyt kritisoitte kyllä minua tämmöisessä taloustilanteessa huolettaa suomalainen työ ja työllisyys miksi meidän pitäisi ajaa teollisiakin työpaikkoja tästä maasta pois

arvoisa rouva puhemies voisin jatkaa edustaja mikkosen puheesta liittyen koulutuksen tärkeyteen olin viime viime viikolla kiinassa valtiovarainvaliokunnan kanssa kävimme shanghaissa ja pekingissä kiinan kaltaiset maat eivät ole pelkästään tällaisia maita jotka keskittyvät halpaan työvoimaan ja sitä kautta teollisuuteen vaan nekin innovoivat ja nekin keskittyvät it teknologiaan vihreään teknologiaan koulutustason nostoon ja samalla mitä me teemme hallitushan leikkaa lisää ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluilta miljoonaa kilpailukykysopimuksen

kysymys on siitä että suomi pärjää vain ja ainoastaan osaamiseen panostamalla ja kun me teemme näitä ikään kuin huonoja ratkaisuja niin muut maat tekevät niitä hyviä ratkaisuja ja tässä on se vaara että me voimme hävitä

arvoisa puhemies edustaja kulmuni tässä äsken totesi että tämä hallitus tuo sisällöllistä reformia toisen asteen koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen ja ja edellinen hallitus ei tehnyt sitä päinvastoin edellinen hallitus toi

tiekartan miten koulutusta lähdetään uudistamaan se kaatui tässä eduskunnassa aivan viime metreillä mutta me samanaikaisesti toimme

nämä molemmat paketit te teette päinvastoin ensi vuonna leikkaukset reformin sisältö vasta vuonna

ja näin tämä etenee

puhemies edellisen kauden loppumetreillä että se koko paketti kaatui sitten täällä eduskunnassa hallituksen oma esitys mihin sisältyivät myös erittäin suuret ammatillisen koulutuksen leikkaukset tätä tasapainottamistyötä me joudumme valitettavasti jatkamaan edelleenkin mutta me tietenkin koetamme tehdä leikkauksia sillä tavalla että tasapuolisesti eivätkä kohdistu ainoastaan joihinkin alueisiin tässä maassa näistä reformeista haluaisin vielä jatkaa että ei minun mielestäni ole pieni asia se että suomi astuu kansainväliseen aikaan siinä että meille tulee tähän maahan maakuntahallinto joka on ollut jo sata vuotta länsinaapurissamme me koetamme tehdä vihdoin viimein sote uudistuksen jota on roikotettu kilpailukykysopimus on eurooppalaisessa työmarkkinakentässä tänä päivänä aika suuri saavutus me puramme byrokratiaa monilta osilta on perustulokokeilu kohta alkaa liikennekaaresta infotilaisuus eivätkö nämä kaikki ole rakenteellisia uudistuksia

historiattomuus on yksi iso ongelma eduskunnassa kun ei osata katsoa menneeseen tulevaisuuteen sekä nykyisyyteen samalla kertaa ja minusta edustaja kulmunin puheenvuoro kertoo hyvin siitä että hän ei tiennyt mistä näissä uudistuksissa on kysymys

koulutuksen reformin pitäisi kaatua siksi että se perustuu vain ja ainoastaan aloituspaikkojen leikkaukseen ja opettajien irtisanomiseen sellaista ei voi nimittää ammatillisen koulutuksen reformiksi ja juuri siksi nämä ohjauskeinot viimeksi kaatuivat täällä eduskunnassa silloiset hallituspuolueet kokoomusta lukuun ottamatta eivät olleet valmiita aloituspaikkoja lopettamaan ja oppositiokaan ei ollut silloin valmis aloituspaikkoja lopettamaan mutta nyt näyttää olevan

perään miksi velkaantuminen ei siis pysähdy kaksi miljardia euroa kuitenkin on liikkumavaraa miksi sitä ei käytetty siihen että ihmisten perusturvaa ei olisi leikattu eikä koulutuksesta olisi leikattu
tähän lieneekin hyvä nyt tarjota valtiovarainministerille kolmen minuutin puheenvuoroa ja sitten vähän lyhyempiä näille kahdelle muulle niin

arvoisa puhemies kyllä velkaantumisen taittaminen on on aivan keskeinen hallituksen tavoite edelleen ja me teemme sen eteen töitä ja toimia muun muassa sen kipeän neljän miljardin leikkauslistan jonka toimeenpanoa täälläkin omalta osaltaan taas viedään eteenpäin meidän täytyy saada työllisyys kasvuun meidän pitää saada vienti vetämään niin kuin minä olen sanonut monta kertaa ne ovat ne keskeiset asiat joiden eteen pitää tehdä töitä me emme ole saaneet siis ulkoa sitä veto apua jolla jolla tämä olisi parantunut mitä tulee reformeihin vaikkapa koulutuksen reformeihin niin edustaja kiuru varmasti muistaa ja kun on sitä historiaa perspektiiviäkin niin kuten sanoin näitä reformeja olisi pitänyt tehdä suomessa jo ajat sitten myöskin koulutussektorille ja laajasti nyt niitä tehdään ja tässä salissa toivoisin voimakasta tukea niille silloin kun on rahaa vähemmän niin silloin pitää käyttää rahat tehokkaammin siitä näissä reformeissa on kysymys koulutuksen puhuttu vuosia eikä syyttä koska se ei ole varmastikaan hyvä asia nyt me olemme kuitenkin tilanteessa jossa me emme tee uusia säästöjä tehtyjen säästöpäätösten päälle mutta on pidettävä kiinni niistä mitkä ovat pohjissa mutta nyt on kuitenkin joitakin positiivisia signaaleja esimerkiksi jo viime kaudella liikkeelle laitettu yliopistojen pääomittaminen siihen tulee sataviisikymmentä miljoonaa euroa peruskoulun digitalisaatio eli peruskoulun uudistaminen joka on aivan kaikki kaikessa meidän tulevaisuuden kannalta siihen tulee neljänkymmenen miljoonan euron panostus kolmekymmentä miljoonaa euroa nuorten tutkijoiden työskentelyyn ja

lisäksi budjettineuvotteluissa tehtiin kirjaus siitä että tutkimuksen yliopistojen ammattikorkeakoulujen rahoittamisen vahvistamiseksi lähdetään valmistelemaan uutta pääomittamista joka olisi taas erinomainen uusi askel siinä että vahvistetaan pohjaa suomalaiselle tutkimukselle

kiky sopimuksesta seuranneiden veronkevennysten ja maksumuutosten vaikutuksiin hallitus on varannut kolmekymmentä miljoonaa siihen että kaikkein pienituloisimpien ja heikoimmassa asemassa olevien osalta myöskin saadaan näitä vastaavia vaikutuksia tätä mallia haetaan se ei ole yksinkertaista koska pienituloisimmat

velkaantumisen taittamiseen niin kyllä se lähtee työllisyyskehityksestä ja talouskasvusta ja kun katsoo niitä lukuja näkyy se aleneva kehitys erityisesti kaksituhattakahdeksantoista lähtien velkaantumisen määrä ennusteiden mukaan on alhaisempi se perustuu kansantalousosaston puolueettomaan arvioon

ensinnäkin totean uudistusministerinä pari kommenttia tähän perustuloasiaan ja ja työttömän näkökulmasta siihen missä tilanteessa nyt kaiken kaikkiaan ollaan kyllähän me kaikki puolueina olemme vastuussa siitä että me me olemme viime vuosien ja vuosikymmenten aikana luoneet tämmöisen kannustinloukun ikiliikkujan tietyllä tavalla taitaa olla niin että kelalla on yli sata etuutta ja yhtä palikkaa kun vähän siirtää niin se aiheuttaa ongelmia muualla ja on hyvä että eilen aloitti tämä valtiovarainministeriön asettama kannustinloukkutyöryhmä mutta sitten tähän samaan asiaanhan liittyy tietysti se miten sovitetaan yhteen sosiaaliturvaa ja niitä työtuloja viime vaalikaudella oli hyvä asia se että otettiin käyttöön tämä suoja osa kolmensadan euron suojaosa ja nyt tämän perustulokokeilun ensimmäisen vaiheen osalta on kysymys nimenomaan siitä siksi se on suunnattu nimenomaan kahdelletuhannelle kelan perusetuutta saavalle työttömälle jotta katsotaan olisiko sillä vaikutusta siihen että he työllistyisivät ja saisivat työtuloja käyttöön meillä on hallituksessa mahdollisuus ottaa tähän kokeiluun lisää laajennusta mutta ensi vuoden alussa lähdetään tällä tavalla liikkeelle miettiä sitä laajennetaanko joihinkin

täälläkin käydään keskustelua myös tämän perustulokokeilun sisällöstä no sitten toinen tärkeä asia josta päätettiin jo vuosi sitten tämän vuoden budjetin yhteydessä on on tämä kansallinen tulorekisteri kansallinen tulorekisterihän tarkoittaa sitä että vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista alkaen kaikkien meidän tulot ovat siellä samassa rekisterissä viranomaisten käytettävissä ja se tulee helpottamaan sitä että sosiaaliturvan ja sitten työtulojen yhteensovitus ja verotus ovat

tätä keskustelua tässä kuunnellut ja tosi paljon on tullut puhetta työllisyydestä työttömyydestä ja se on tietysti se hallituksen ykköstavoite että tämä seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste saavutetaan ja sitä kautta sitten velkaantuminen loppuisi hämmästelin kyllä tässä vasemmistoliiton ja vihreitten ryhmäpuhujia ja ja heidän kantaansa tähän suomalaisen teollisuuden tukemiseen väitän että se että suomalainen teollisuus on täällä suomessa on jo sinällään ilmastoteko väitän senkin että minulla on omakohtaista kokemusta siitä kahdeksankymmentä luvulta kaksituhatta luvun puoleenväliin ja varmaan näihin päiviin saakka kuinka paljon suomalainen teollisuus on tehnyt ympäristötekoja ja sitä kautta tukenut sitten sitä että ilmastonmuutos ei etene

jotka ovat siellä teollisuudessa on myönnettävä että suurteollisuus ei tänä päivänä ole työllistänyt itse asiassa se on irtisanonut enemmän ihmisiä ja ne työpaikat tulevat sinne pk sektoreille niin kuin valtiovarainministeri omassa puheenvuorossaan sanoi

on vain pidettävä kiinni me emme halua ottaa sitä riskiä voidaan aina perustella kumminkin päin vain nämäkin työpaikat karkaisivat tämän hiilivuodon kautta ulkomaille tästä puhun kyllä omasta kokemuksesta arvostan tietysti vattin tutkimusta ja näin poispäin siellä on varmaan syvällisempää analyysiä ja tietoa kuin minulla minä puhun sitten omasta kokemuksesta ja olen tätä mieltä vahvasti edustaja essayah joka ei ole enää paikalla kysyi tästä kertaluontoisesta eläketuesta jota nyt sitten kutsutaan milloin milläkin nimellä mitä se pitää sisällään sen lain valmisteluhan on vasta menossa ne yksityiskohdat tarkentuvat muun muassa tämän eläkkeellepääsyn rajapäivän osalta vielä päätetty mutta näyttäisi nyt siltä että se olisi takuueläke tältä se näyttäisi näyttäisi ja nämä yksityiskohdat tarkentuvat sitten ja kun saan sitä informaatiota lisää tämän valmistelun aikana niin ilman muuta siitä sitten tiedotetaan näitten yksityiskohtien osalta tämähän on hyvin tarkkaa puuhaa jos sanotaan että on kuusikymmentä vuotta viisi vuotta

nämä kaikki yksityiskohdat täytyy päättää ja sitten tiedottaa kun ollaan varmoja keitä tämä asia koskee mutta tässä se tieto mikä minulla tällä hetkellä asiasta on

arvoisat edustajat jatkamme vielä debattia jonkun aikaa ja varmemmaksi vakuudeksi pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta huomioin kyllä äsken ministeripuheenvuoron aikana täällä käytetyt puheenvuorot
arvoisa herra puhemies tässä on kuunnellut niin voi tulla sellainen kuva että parempituloiset eivät maksaisi veroja ollenkaan tässä maassa meillä on suomessa äärimmäisen korkea veroaste joka taitaa olla oecdn mittauksen mukaan neljänneksi korkein tässä koko oecd alueella ja myös meidän progressiomme on hyvin suuri mitä enemmän tienaat sen enemmän maksat veroja herra puhemies tämä hallitus on tehnyt hyviä tekoja tämä on sopijahallitus kilpailukykysopimus saatiin maaliin me olemme saaneet tehtyä hyviä ratkaisuja tähän sen suhteen että me kannustamme yrittäjyyteen me saamme paljon kaivattuihin sukupolvenvaihdoksiin niin metsätiloille kuin yrityksille draivia saamme yritystoiminnan jatkumaan saamme sitä kautta verotuloja ja sitä kautta tuettua biotaloutta ja tämän maan taloudellista kehitystä hyvä

täällä on puhuttu paljon viennin merkityksestä ministeri orpo kuvasi sitä hyvin ja ja myöskin edustaja ihalainen omassa puheenvuorossaan itse pidän myöskin hyvin tärkeänä sitä että mietimme mietimme mitkä ovat ne keinot suomalaisille yrityksille hakeutua uusille markkinoille tässä budjetissa on joitakin keinoja muun muassa finnfundin eli meidän teollisen yhteistyön rahastomme lisärahoitus mutta näillä uusilla markkinoilla meitä vaanivat monet ongelmat siellä ovat ihmisoikeudet ympäristökysymykset alkuperäiskansakysymykset miesten ja naisten tasa arvo halpatyövoima työntekijöiden oikeudet nyt viittaan esimerkiksi lukemaamme lehtiuutiseen thaimaassa finnwatchin asiantuntija joutui ehdolliseen vankeuteen siitä että otti näitä asioita esille mielestäni olisi erittäin tärkeätä että valjastaisimme kaiken suomalaisen osaamisen liittyen tähän ja se koskee myöskin kansalaisjärjestöjen tietotaitoa ympäristössä ja muussa nyt kansalaisjärjestöjen roolia on vähennetty täällä kehitysyhteistyöpuolella tämä on huono myöskin suomalaisten yritysten etabloinnin kannalta näille uusille markkinoille
arvoisa

herra puhemies haluaisin kanssa puuttua muutamaan asiaan tässä keskustelussa ensimmäinen todellakin liittyy asia ei ole aivan niin yksinkertainen kuin sanotaan kahdeksassa eri eu maassa on on otettu tämä päästökauppakompensaatio tällä hetkellä olemmeko me heikommassa kilpailutilanteessa samanaikaisesti suomalainen teollisuus on neljä viisi kertaa ympäristöystävällisempää per terästonni kuin jossakin hiilivuotomaassa eli tämä miten pitäisi tehdä näitä asioita ei ole niin yksinkertainen asia ja kuitenkin teollisuudella on laajat alihankintaverkostot ja se vaikuttaa kymmeniintuhansiin työpaikkoihin ja toinen haastaisin vähän keskusteluun myöskin siitä että kun keskusteltiin yhteisöveron ja sen alentamisen merkityksestä niin täytyisi joskus keskustella myöskin niitten yritysten kanssa jotka investoivat tänne mikä merkitys yhteisöveron kilpailukyvyllä on ollut ei sorruta myöskään populismiin väitän että myöskin siinä on ollut tuhansia tuhansia työpaikkoja edustaja uotilalle joka ei taida olla paikalla sanoisin että haluan

verotuksen ja työn verotuksen kasvattamista

puhemies olen huolissani siitä että me puhumme enemmän kikystä taloudesta ja rakenteista kuin ihmisistä niistä tavallisista kansalaisista joita me täällä edustamme ja joiden jokapäiväiseen arkeen ja elämään päätöksemme vaikuttavat jokaista hallituksen esitystä pitää tarkastella yhdenvertaisuuden tasa arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta meille vasemmistoliitossa eivät käy eriarvoisuutta lisäävät leikkaukset kaikista pienituloisimpien toimeentuloon koulutukseen tai vanhuspalveluihin meistä ei ole oikein laittaa syyttömiä lapsia vammaisia tai sairaita maksamaan suurtyöttömyydestä aiheutunutta laskua mutta valitettavasti köyhyyden ja pahoinvoinnin lisääminen sekä palveluja rajusti keskittävä politiikka näyttää olevan sipilän hallituksen linja oletteko te arvoisa ministeri orpo valmis ottamaan vasemmistoliiton esitykset oikeudenmukaisemmasta oikeudenmukaisemmasta tulonjaosta verotuksesta ja työllisyyden hoidosta tosissanne oletteko valmiit edistämään kansakunnan menestystä perumalla koulutusleikkaukset ja ostovoimaa

täällä on aika vähän puhuttu investoinneista jotka eivät välttämättä niin hirmu huonolla tolalla kuitenkaan ole olleet vaikka tietysti ovat liian heiveröisiä kun katsoo suomen karttaa niin kyllähän lounais ja länsirannikolla tapahtuu aika tavalla investointihommia äänekoski on meneillään rakentamisbuumi on varsinkin etelässä hurjan kova se mihin haluan kiinnittää huomiota on se että biotalousinvestoinneista aika suuri osa noin maantieteellisesti sijoittuu laajaan itä suomeen niitä hankkeita on toki olemassa ja toivon että hallitus niiltä osin ponnistelee että niitä saataisiin liikkeelle nykyistä paremmin sillä kaikella tällä on aika iso merkitys sille että työllisyysaste saadaan nousemaan siihen seitsemäänkymmeneenkahteen mieluummin sitten reippaasti ylikin älkää unohtako itä suomea investoinneissa

puhemies alkupuheenvuorossaan ministeri orpo ja myöhemmin edustaja elo sivusivat puheenvuoroissaan tuoretta dramaattista kansainvälistä tutkimusta joka kertoi että kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaista nuorista miehistä yli kaksikymmentäyksi prosenttia on ulkopuolella koulutuksen tai työelämän tämä luku on kasvanut tuplasti kymmenen vuoden aikana nyt en syytä

tästä tilanteesta mutta olisin odottanut että ministeri orpo olisi jonkun kommentin antanut

että nuorten aikuisten lopettaminen yhteiskuntatakuun lakkauttaminen sanssi kortin ihalaisen kortin jolla tuhannet nuoret pääsivät työelämään lakkauttaminen ryhmäkokojen kasvattaminen ja muu

jo nyt tähän dramaattisen korkeaan lukuun jota emme voi tässä salissa ohittaa

kääriäinen viittasi näihin investointeihin nyt asuntopoliittiseen tavoitteeseen myös ne ovat jääneet vähemmälle tässä muutama vuosi sitten maassamme vallitsi ilmiö nimeltään maan tapa ja kun siitä päästiin eroon niin tilalle tuli sdpn toverikapitalismi mitä tarkoitan tarkoitan nyt yleishyödyllistä rakentamista jota tuetaan valtion rahoilla eli verorahoilla tällä hetkellä ara tutkii rikkoiko vvo yhtymä oyj osinkojen lainmukaisuutta kun y säätiön kaupat maksettiin asunnot oylle sieltä osinkoja ei voi maksaa lain mukaan jos porvari välttelee veronmaksua on huuto ay piireissä kova ja erittäin aiheellinenkin tietenkin kun ay liike välttyy verolta sieltä ei kuulu pihaustakaan vaikka aihetta olisi missä on teidän moraalinne edustaja lindtman

tiedättekö jo minkälaista selvitystä tästä asiasta tehdään

ennen ministeriä kuitenkin tässä mainittiin edustaja lindtmanin nimi edustaja lindtman teille puheenvuoro
arvoisa arvoisa puhemies näinä aikoina kun palkat ja eläkkeet eivät nouse kohtuuden vaatimus ulottuu kaikkialle ja se koskee myös vvota tämän olemme selvästi todenneet ja voin sen tässä uudelleen todeta mutta arvoisa puhemies palaan nyt

vielä siihen kysymykseen

orpo te väläytitte lisäleikkauksia ensi keväälle yksikään teidän hallituskumppaneistanne täältä ei ole sitä kommentoinut perussuomalaiset ovat todenneet että lisäleikkauksia ei enää tule piste keskustasta on todettu että vaikeat päätökset ovat ohi

että meillä ei ole varaa pitää tätä nykyistä hyvinvointia yllä siitä kai tekin puhutte kun olette huolissanne velkaantumisesta ja ei se ole mikään suuri salaisuus tai yllätys jos tämän sanoo ääneen mutta hallitus ei halunnut tässä eikä halua lähteä leikkausten tielle koska se on se on tuhon tie ja se pitää saada poikki tiedätte itse kuinka turmiollista se oli me olemme tehneet sitä vuosikausia yhdessä vaan nyt panostetaan työllisyyteen ja kasvuun työllisyyteen ja kasvuun jotta me me vältämme leikkaukset jotta pääsemme jonain päivänä siihen että voimme lisätä rahaa niihin hyviin tarkoituksiin

ja siihen tarttua nostin omassa puheenvuorossanikin esille tämän oecdn tutkimuksen erityisesti nuorten miesten tilanteesta minusta se on sellainen johon meidän pitää todella vakavasti kaikkien tarttua tämä hallitus ei ole sitä yksin aikaansaanut mutta se kertoo myöskin siitä että ne keinot joita meillä on ollut laajasti käytössä muun muassa viime hallituskaudella silloin teimme niitä yhdessä muun muassa sosialidemokraattien ja monen muun puolueen kanssa eivät ole toimineet koska me olemme nyt tässä tilanteessa meidän täytyy miettiä näitä ja onneksi esimerkiksi satsaaminen peruskouluun ja sen digitaalisiin oppimisympäristöihin ovat nyt sellaisia oikeansuuntaisia toimia lisäksi hallitus lisäsi muun muassa nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön

kyllä tämä on nyt tärkeä uutinen että täällä ministeri orpo väläyttelee lisäleikkauksia ensi keväälle sanoitte että se olisi tuhon tie ja toden totta myös ensi keväänä juuri siksi tämä teidän yhtälönne ei ole nyt kestävä ministeri orpo se ei ole kestävä siksi että teillä on jo toinen budjetti neljästä vailla konkreettisia toimia työllisyyden eteen te puhuitte koko kesän että nyt ykkösasia on työllisyys ja näyttää olevan niin että ainoa konkreettinen työllisyystoimi tulee sanasta jatkovalmisteluun ja eihän se nyt loputtomiin voi mennä niin kun niitä työpaikkoja ei luoda tässä ja nyt

puhemies käsittelyssä oleva budjetti on todellakin työlinjaa siinä on lukemattomia toimia työllisyyden edistämiseksi selväksi on tullut tässä valtiovarainministerin johdolla että hallitus edustaa vahvaa työlinjaa mutta epäselväksi on jäänyt mikä on sdpn linja täällä edustaja lindtman heiluttelee velkakelloa ja samaan aikaan te tyrmäätte kaikki hallituksen talouden tasapainottamisesitykset joita on myöskin pakko tehdä vaikka painopiste on työlinjassa teidän vaihtoehtobudjettinne on perustunut uskonvaraisiin rahoihin ja yhtäkään selkeää leikkausesitystä teillä ei ole minä toivon että kerrotte nyt millä tavalla te tasapainottaisitte budjetin ja oletteko te eri mieltä hallituksen budjetin kanssa siinähän euromääräisesti velkaannutaan vähän enemmän koska siellä on mittavia panostuksia peruskoulun kehittämiseen siellä on yliopistojen kehittämiseen ja esimerkiksi vanhustenhoidon kehittämiseen haluaisitteko te leikata näitä rahoja vai mitä te haluatte kukaan joka tätä kuuntelee ei ole saanut selvää mikä on sdpn

puhemies tuosta on helppo jatkaa mihin edustaja sarkomaa jäi minä jäin oikein miettimään sitä kun edustaja hänninen täällä totesi että että missä ovat ihmisten asiat ja minulla on kyllä aika vakaa käsitys siitä että koko maan hallitus penää nyt tämän työllisyysasteen nostoa ja uusia työpaikkoja nimenomaan ihmisten ja suomalaisten parhaaksi minä olen luullut että me kaikki edustamme yhteistä käsitystä siitä että työllisyys on ihmisen elämän merkityksellisyyden kannalta aika iso asia toinen asia mitä minä olen ihmetellyt

usein juhlapuheissa vaaditaan sitä politiikalta että sen päätökset perustuvat tutkittuun asiantuntijatietoon tässä salissa vastakkain ministeri lindströmin mutu ja vattin tutkittu asiantuntijatieto ministeri orpo ministeri lindström kumotkaa ne vattin väitteet tai sitten oma lisätukenne täällä puhutaan hiilivuodosta sitä ei ei ole tutkittu asiantuntijatieto havainnut missään vaiheessa täällä puhutaan kilpailukyvystä ja työllisyydestä ei ole havaittu suoraa yhteyttä on havaittu se yhteys että satojen miljoonien lisätuet ovat karhunpalvelus

viime torstain kyselytunnilla edustaja ihalainen ja ja edustaja skinnari ilmoittivat kuitenkin että tämä päästökaupan kompensaatio on sosialidemokraattien linjan mukaista onko näin tietysti nyt nähdään jatkossa mutta vihreät tekevät tällä nyt edesvastuutonta politiikkaa arvoisa puhemies edustaja rinne viime vuoden kesäkuussa hallitusohjelmaa käsiteltäessä vaati että toisen asteen koulutukseen pitää tehdä kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan leikkaukset hallitus onneksi teki vain sadanyhdeksänkymmenen miljoonan eli tämmöinen linjanmuutos on tullut toisen asteen koulutuksen osalta ja se on erittäin tärkeää että sosialidemokraattien malli ei toteudu arvoisa puhemies toivon että sosialidemokraatit tuovat vaihtoehtobudjettinsa tänä syksynä aikaisemmin kuin viime vuonna se tuli viime vuonna vasta vasta marraskuun lopussa kaikki pienemmät ryhmät toivat sen jo kaksi kolme tai neljä viikkoa aikaisemmin sosialidemokraatit silloin kun budjetti oli jo lyöty käytännössä kiinni

tuo vaihtoehtobudjettinsa siten kuin eduskunnassa on sovittu ja näistä päivämääristä yhdessä puhemiesneuvostossa päätetty kyse on siitä mitä euroja budjetissa on mutta kyse on myös siitä miten nuo eurot vaikuttavat ja millainen kehitys on edustaja kääriäinen puuttui investointeihin varsin aiheellisesti ja kun katsomme esimerkiksi vmn uutta talousennustetta niin se kertoo että investoinnit ovat kyllä hiukan lähteneet liikkeelle ja ne ovat laaja alaisia mutta huolestuttavin piirre siellä on se että tk investoinnit eivät kasva vaan pienenevät ja tämä ehkä kertoo siitä täällä on käyty keskustelua koulutuksesta osaamisesta ja suomen tulevaisuudesta mutta haluaisin oikeastaan kysyä kun täällä on paljon korostettu hallituksen työelämäreformeja ja niiden vaikutuksia sitä että työllisyys paranee kun katsoo budjettikirjaa niin teidän ennusteissanne sanotaan että rakenteellinen työttömyys on heikompaa kuin tälle vuodelle on ennustettu te sanotte että nuorisotyöttömyys

herra puhemies tämä hallituksen budjettiesitys lähtee siitä että tuetaan työtä ja työllisyyttä ja siihen hyvin läheisesti liittyy nimenomaan tämä verotuksen keventäminen verotuksen keventäminen nimenomaan pieni ja keskituloisille ihmisille antaa mahdollisuuden siihen että ne eurot tulevat sieltä kiertoon ja kun kotitalousvähennys myös laajenee tässä niin sitä kautta saadaan myöskin pientä yrittäjyyttä aikaan se mihin voitaisiin yhä enempi kiinnittää huomiota on se kuinka yksinkertaista on ihmisten palkata jotain pientä tehtävää varten varten työntekijä olisi selkeä summa mitä maksetaan työntekijälle ja sitten yhdelle tilille mihin maksetaan maksetaan nämä palkan sivukulut ja sitten tämä byrokratiamylly tietoliikennepohjaisesti toimisi niin että pystyttäisiin pystyttäisiin yksinkertaisesti työllistämään tämä vähentäisi harmaata taloutta ja tämä antaisi mahdollisuuden myöskin pienimuotoisten

arvoisa puhemies kokonaisveroastehan on suomessa varsin korkea ja sen takia jos se on mahdollista työn verotuksen keventäminen on periaatteessa tervetullutta me tulemme esittämään omassa vaihtoehtobudjetissamme miten me sen tekisimme mutta arvoisa puhemies tässä ministeri orpo puheenvuorossaan otti esille muun muassa sen että sote uudistus on erittäin tärkeää saada maaliin meidänkin mielestämme olisi tärkeätä saada sote uudistus maaliin mutta se pitäisi toteuttaa oikeudenmukaisesti ja niin että kansalaiset myös kokevat että se on oikeudenmukainen uudistus joka on yhdenvertainen eri puolilla suomea me puhumme kolmen miljardin kestävyysvajevaikutuksesta se on valtava summa nyt me olemme nähneet että hallituksen aikomuksena on todella karsia kovalla kädellä sairaalaverkostoa ja jakaa kahteentoista a luokan maakuntaan ja kuuteen b luokan maakuntaan eikä hallitus ollut kiinnostunut siitä että me saisimme parlamentaarisen jatkovalmistelun tälle

arvoisa puhemies hallitus toteuttaa hallitusohjelmaa ja se on hyvä uutinen voisi sanoa että ne kolmekymmentätuhatta nyt työtä saanutta ovat kiitollisia siitä asiasta ja myös antavat uskoa yrityksille siihen että hallitus tulee jatkossakin toteuttamaan hallitusohjelmaa niin että suomessa kannattaa työllistää ja sitten työttömät saavat uskoa siihen että suomessa kannattaa työllistyä aikaisemmin oli puhetta tästä yhteisöverosta ja silloin puhuttiin siitä että olisi huono asia ollut se että sitä tiputettiin mutta minä toivoisin että sitä asiaa mietittäisiin vähän tarkemmin ja laajemmin laajemmin nimittäin nythän se tuottaa ensi vuonna jo enemmän kuin mitä se oli silloin kaksituhattakolmetoista ja se ei tippunutkaan sitä miljardia niin kuin sanottiin silloin edellisellä vaalikaudella vaan kaksisataakahdeksankymmentä miljoonaa ja ja viime vuonna nousi jo puoli miljardia euroa yhteisöveron tuotto ja ja verottaja on siitä onnellinen toisaalta osingot ovat kasvaneet ja sitä kautta verottaja on saanut enemmän tuottoa elikkä yhteiskunta on hyötynyt ja erittäin hyvä muutosvoima koska sitä kautta saadaan uusiin yrityksiin uutta voiteluainetta elikkä sitä rahoitusta joka meillä

hallituksen karu arvovalinta on tuloerojen kasvattaminen ja eriarvoisuuden lisääminen se on tämän budjetin suuri linja ja sitä tämä perussuomalaisten edustaja turusen ylistämä budjetti tekee eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan hallituksen leikkaus ja verolinja kasvattaa tuloeroja ja veroalennukset kohdentuvat eniten rikkaille eli köyhiltä otetaan ja rikkaille annetaan ja täytyy kyllä kysyä miten tässä näin kävi että näihin talkoihin osallistuvat vain vähävaraiset samallakin budjetin loppusummalla voitaisiin tehdä paljon tasa arvoisempaa politiikkaa mutta arvoisa puhemies täällä on puhuttu tästä yritystukien rakenteesta itse toivoisin tietoon ja tutkimuksiin perustuvaa yritystukipolitiikkaa valitettavasti hallituksen yritystukipolitiikka vähentää kaikista tehokkainta yritystukea tutkimus ja kehitysrahoitusta tätä ovat kaikki asiantuntijatkin arvostelleet ja samaan aikaan otetaan käyttöön uusi jonka tehokkuutta ja tarpeellisuutta tieto ja tutkimukset eivät tue onko tässä nyt mitään tolkkua työllisyyden kannalta

arvoisa puhemies minä palaan vielä tähän työvoimapalvelukeskusteluun ja myös tähän edelliseen puheenvuoroon siinä mielessä että minusta tuntuu että moni niistä lähes työttömästä kokee että parasta mitä hallitus voisi heille antaa on työpaikka usko tulevaan ja mahdollisuus ottaa koppi omasta elämästä tämän tämänpäiväisen temin tiedotteen mukaan meillä oli avoimia työpaikkoja elokuun aikana

enemmän kuin vuosi sitten elokuussa ja niitä ilmoitettiin viime kuussa kolmentoistatuhannenyhdeksänsadan enemmän tämä on hirvittävän hyvä asia mutta minä haluaisin vielä penätä sitä mihin tuossa äskeisessä puheenvuorossa viittasin vasemmistoliitto vastustaa sitä että näitä uudistuksia työvoimapalveluihin tehdään miksi ihmeessä se inhimillinen kohtaaminen minkä hallitus tällä hetkellä haluaa mahdollistaa että kolmen kuukauden välein tavataan työtön ihminen on pahasta ja

puhemies ensinnäkin malttia sdpn tuuppimiseen kyllä se vaihtoehtobudjetti sieltä tulee sillä aikataululla mikä on yhdessä sovittu puhemies tässä budjettikirjassa on muutamia euromääräistä kokoaan merkittävämpiä asioita ja yksi niistä liittyy kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin me yli puoluerajojen juhlapuheissa kannatamme kolmatta sektoria ja kansalaisjärjestöjä mutta on outoa ulkoministeriön hallinnonalaa että ulkoministeriön hallinnonalalle kuuluvilta etenkin rauhanjärjestöiltä on kaikilta pyyhkäisty rahoitus pois ne on siirretty epämääräiseen hankerahoitukseen mikä tulee vaikeuttamaan näitten merkittävien kansalaisjärjestöjen tekemistä eivätkä he tiedä mitä tulevana vuonna heidän määrärahoilleen tulee tapahtumaan nämä eivät ole mitä tahansa kansalaisjärjestöjä vaan kyseessä on muun muassa suomen yk liitto tai presidentti martti ahtisaaren kriisinhallintaorganisaatio tulee kysyneeksi että jos järjestöjen rahoitusperusteita halutaan uudistaa niin miksi tähän ei tehty huolellista valmistelua ja asetettu selvitysmiestä mikä on ministeri orpo tämän merkittävän muutoksen taustalla miksi te ette puuttunut ulkoministeri soinin
ministeri orpo kaksi minuuttia
arvoisa puhemies ensinnäkin huoli tk investoinneista on aivan oikea nyt kun katsomme kohti tuota alkuvuoden puoliväliriihtä tätä tutkimuksen yliopistojen tk panosten panosten rahoittamista on siinä yksi elementti sen sen lisäksi osana tätä yritysverotuksen kokonaisuutta meidän täytyy arvioida myöskin mahdollisuudet tukea nimenomaan tk investointeja ja minusta tämä on aivan aivan oleellinen asia mutta minä haluaisin nyt vielä kerran palata tähän sdpn veropolitiikan arvosteluun siis minua kiinnostaisi nyt tietää se ja saada yksinkertainen vastaus siihen kannatatteko te kiky sopimusta vai ette jos ette tämän veroratkaisun takia niin se se on uutinen se on iso uutinen jos te vastustatte sakn sttkn akavan sopimaa kiky sopimusta jos te taas puollatte sitä olette sen kannalla niin silloin te kannatatte myöskin näitä suurituloisemmille tulevia maksujen alennuksia eli veronkevennyksiä tämä on aivan oleellinen kysymys ja ja jos ei minulle vastata niin toivottavasti jollekin muulle vastataan tästä asiasta

puhemies ministeri orpo minä kerran jo teille vastasin ihan edustaja ben zyskowiczin sanoilla että sinänsä tämä on vähän kikkailua kun näistä puhutaan että tietty osa tietty osa sitä tietty osa tätä lopputulos on kuitenkin aina se että veroratkaisu on hallituksen ratkaisu ei kikyssä sovittu veroratkaisusta veroratkaisun lopputulos se mitä jää viivan alle pienituloisilla tai suurituloisilla on hallituksen ratkaisu ja tätä me olemme arvoisa ministeri orpo kritisoineet siksi että teidän ratkaisuillanne hyvätuloinen johtaja saa mittavia veronkevennyksiä joku pienituloinen siivooja tai lähihoitaja saa kovin pieniä kevennyksiä olemme kritisoineet sitä että teillä tuntuu olevan varaa keventää merkittävällä tavalla niiden ihmisten verotusta jotka saavat miljoonaperinnön olemme kritisoineet sitä että teillä on varaa metsälahjavähennyksiin mutta silloin kun pitäisi työttömästä pitää huolta rahat loppuvat te nipistätte te leikkaatte työttömien

keskustelu verotuksesta näyttää jatkuvan myönnän muutaman puheenvuoron ennen ministerin puheenvuoroa ministeri pyytää hän saa kohta mutta sitä ennen edustaja zyskowicz
arvoisa herra puhemies edustaja viitanen kilpailukykysopimuksen seurauksena ennen kaikkea suurituloisimpien verot olisivat keventyneet hallituksen oma ratkaisu

joka kohdistuu ennen kaikkea pieni ja keskituloisiin olen sanonut ja sanon nyt että

kikyn ja hallituksen toimien yhteisenä seurauksena on se että verotus kevenee kautta linjan tasaisesti tässä on tämä ratkaisu kiky olisi ottanut suurituloisten keventämisen ja hallitus tasapainotti lopputuloksena kautta linjan tasainen kevennys herra puhemies kun sain puheenvuoron niin haluan vielä kiinnittää kikyn osalta huomiota siihen että pääministeri ihmetteli vihreiden epäjohdonmukaisuutta minustakin on yllätys että vihreät näin rajusti hyökkäävät palkansaajajärjestöjä ja kikyä vastaan vaikka siinä on omat ongelmansa kuten juuri tämä että vain julkiselta sektorilta lomarahoja leikataan mikä ei siis ollut hallituksen päätös vaan työmarkkinajärjestöjen

puhemies voin yhtyä tuohon edustaja zyskowiczin puheenvuoroon ja toisaalta voin myöskin onnitella hallitusta että tänäänkin yksi rakenteellinen uudistus kuitenkin liikennekaari lähtee lähtee eteenpäin me teemme nyt budjettia sata vuotiaalle suomelle ja me otamme velkaa todella jokaista ensi vuonna syntyvää lasta kohden yli satatuhatta euroa se laitetaan siihen äitiyspakkaukseen mukaan ja

myöskin talouden on tärkeää me näemme kreikasta ukrainasta mitä se merkitsee kun maa menettää talouden itsenäisyytensä ehkä minusta täällä on aivan tarpeettomasti verrattu

minusta jos ministeri orpoa ja pääministeri sipilää johonkin vertaisi niin kyllä se on tämä joviaali munkki tuck joka kantoi ihmisiä harteillaan yli synkän virran sitä työtähän tässä nyt

arvoisa puhemies tässä pääministeri sipilä otti esille erittäin tärkeän asian kun puhutaan tästä verotuksesta tämän kuntien tilanteen mehän muistamme että silloin jos me vähennämme kunnat joutuvat nostamaan kuntaveroa joka on se tasavero joka on tosi tosi vaikea kunnille no lisäksi ihmettelen sitä kun kansanedustaja viitanen totesi että tällä kertaa tulee veroale myös eläkeläisille milloin viimeksi on tullut eläkeläisille veroale oliko seitsemän vuotta sitten mitä varten te ette ole itse olleet ajamassa sitä minulla on on semmoinen mielikuva te te voitte vastata seuraavaksi pyytää puheenvuoroa sitten sitten edustaja viitanen puhuu miljoonaperinnöistä onko tullut mieleen että suomessa on satoja alaikäisiä lapsia jotka jäävät ilman toista huoltajaa yksinhuoltajaperheissä pääasiallinen omaisuus on asunto he eivät ole miljoonaperijöitä he ovat yksinhuoltajaperheissä asuvia alaikäisiä lapsia joiden tilannetta nyt helpotetaan sillä että tätä verovapauden rajaa nostetaan onko se miljoonaperintö minusta se on yksinhuoltajien ja perheiden auttamista

arvoisa puhemies totean vain että viimeksi eläkkeensaajien verotusta helpotettiin kaksituhattaviisitoista rinteen viimeisessä budjetissa mitä tulee tähän perintöveroon niin ihmettelemme miksi suuremman hyödyn siitä keräävät nimenomaan ne miljoonaperinnöt eivät ne mistä leena meri puhui menevätkö nekin rahat jotka nyt leikattiin sotiemme veteraanien rintamalisistä itsenäisyyden juhlavuoteen arvoisa puhemies valtiovarainministeri orpo taitaa nyt harrastaa tällaista huolellista väärinymmärrystä tämä on todettu moneen kertaan me tuemme sitä että maahan on saatu työmarkkinaratkaisu ja me tiedämme sen että siellä on tapahtunut näitä maksunalennuksia mutta te ette hallituksen omaa veropolitiikkaa pääse pakoon tämän taakse teillä on täysi vapaus tehdä sellainen veroratkaisu kuin te haluatte ja nyt te toisin kuin olette mainostaneet teette kokonaisuuden jossa pieni ja keskituloiset jäävät euromääräisesti mopen osaan suhteessa suurituloisiin kysynpä vielä tähän loppuun arvoisa valtiovarainministeri kun te niin paljon puhuitte että nyt korjataan tämä eläkkeensaajien palkansaajien veroero niin minkä takia tavallisissa eläkkeensaajien tulotasoissa noin tuhatviisisataa euroa eläkkeensaajien ja palkansaajien veroero kasvaa minkä takia

arvoisa oli hyvä kuulla niin epäilinkin että sdp kannattaa kilpailukykysopimusta jonka työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ehkä meidän ei kannata paljoa tätä enää jatkaa mutta siis ne maksuperustemuutokset jotka laskivat suurituloisten verotusta syntyivät siinä pöydässä ja hallitus teki oman kompensaationsa pieni ja keskituloisille mutta mitä tulee väärinymmärtämisiin niin toivoisin että kun te puhutte tästä sotaveteraanikysymyksestä niin antaisitte arvon sille neljällekymmenelle miljoonalle joka panostetaan suomi sata vuotta juhlavuoden kunniaksi veteraanien kaikkien veteraanien kotiin vietävien palveluiden parantamiseen minusta olisi hyvä että toisitte senkin esille kun kun tätä varmasti seurataan ja katsotaan ja sitten jotta ei nyt kaikkia näitä yritysverotukseen liittyviä asioita aivan mollata nostan edelleen esille tämän maksuperusteisen arvonlisäveron ja haluan myöskin puolustaa metsälahjavähennyksen parantamista me olemme täällä puhuneet investointien liikkeelle saamisesta suomeen itä suomen tilanteesta me tiedämme että siellä on lähdössä liikkeelle isoja investointeja mutta se viimeinen silaus puuttuu ja siihen tarvitaan kilpailukykyä siinä viittaan vihreiden kammoon näitä energiatukia kohtaan eli sitä varmasti katsotaan mikä on se kilpailukyky kannattavuus suomessa ja sitten sen lisäksi tarvitaan puuta liikkeelle suomessa on täysin pirstoutunut metsänomistamisrakenne ja tämä on täsmätoimena valmisteltu juuri siihen että metsänomistus ei pirstoutuisi jotta sukupolvenvaihdoksia tehtäisiin jotta metsänomistamisessa

puhemies on todellakin hyvä että tuo pirstoutunut metsänomistus saataisiin sillä tavalla toimimaan että me saamme puuta me kaupunkilaiset omistamme metsää aika paljon mutta sen verran täytyy sanoa tunnelmista tuolla pk sektorilla kun kiertää suomenmaata että siellä on tunnelmat vähän parempaan päin ja se vaatii tietysti

voidaan jatkossa käyttää palkkatukeen ja starttirahaan on erittäin tervetullut asia näin työttömiä aktivoidaan kotitalouksien ostovoima on tärkeää ja kikyn myötä on tullut tämä palkansaajia auttava asia ja liikennekaari on hyvä uutinen että tänään se nimenomaan tuolla nyt julkistetaan ja se tulee

puhemies ministeri orpo te te totesitte tänään aikaisemmin että haette mallia kuinka tämä kolmekymmentä miljoonaa euroa kohdennetaan pienituloisimmille ihmisille nyt te kuitenkin kohdistatte jälleen kerran indeksileikkaukset kaikkein pienituloisimmille ihmisille ihmisille jotka ovat riippuvaisia yhteiskunnan turvaverkosta sekä sosiaaliturvasta kyse on kansaneläkkeestä työttömyysturvasta asumistuesta lapsilisistä ja niin edelleen soste on arvioinut että leikkaustenne seurauksena viisituhatta ihmistä putoaa köyhyysrajan alapuolelle ja samalla suuri joukko ihmisiä tulee

köyhyysrajan tuntumaan nyt kysyisin kun me tiedämme että näille ihmisille kohdistetut etuudet menevät suoraan kulutukseen ja sitä kautta me vahvistamme myös työllisyyttä ja meidän taloutta niin ministeri orpo millä te perustelette sen että nämä leikkaukset on kohdistettu jälleen kerran näitten kaikkein pienituloisimpien ihmisten

arvoisa herra puhemies tuossa kävelin käytävällä ja katselin tvstä tätä keskustelua ja tein sellaisen havainnon että poliitikkojen ja kansan lukutaidossa on hyvin erilainen näkemys kun poliitikko katsoo tätä verotulotaulukkoa ja toteaa että siellä joku saa kahdenkymmenen euron huojennuksen ja joku neljänsadan euron huojennuksen niin se on sama asia kun taas sitten se pienituloinen naapuri joka katsoo sitä ei millään voi ymmärtää miksi joku saa neljänsadan euron hyvityksen ja hän saa vain kolmenkymmenen euron hyvityksen tämä on tämä lukutaitoero joka tässä on ja minä kyllä ajattelen itseäni suurituloisena ihmisenä en olisi kyllä yhtään ollut pahoillani vaikka en olisi saanut sitä neljänsadan euron helpotusta tuleville vuosille ja olisin nähnyt sen ennemmin annettuna sinne vähätuloiselle puolelle tämä on se miten kansa kuuntelee tätä keskustelua he eivät ymmärrä ollenkaan tätä näin kun me väitämme täällä että kaksikymppiä ja neljäsataa euroa on sama asia

minulla on ollut vakaa käsitys että tässä salissa ymmärretään se että korkea työllisyysaste on edellytys meidän tulevalle hyvinvoinnille mutta tämän jankkaamisen jälkeen joudun muuttamaan tätä tätä käsitystäni ehkä toiseen suuntaan olisinkin toivonut että että oppositio olisi voinut tukea hallituksen esitystä työtä työllisyyttä ja yrittäjyyttä tukevasta budjetista mutta sen sijaan te keskitytte vihjailemaan tulevista lisäleikkauksista joista kukaan ministeri ei ole puolella sanallakaan sanonut

arvoisa puhemies taloudellisesti kaikkein heikoimmassa ja muuten haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten kannalta tämä talousarvio on todella surullista luettavaa sillä näiden ihmisten tilanne heikkenee entisestään sille ei voi mitään katselee näitä lukuja hallitus sanoo tekevänsä näitä säästöpäätöksiä kansantalouden kuntoonsaamiseksi mutta vaihtoehtoiskustannuksia ei ole kyllä laskettu eikä esimerkiksi sitä miten paljon toimeentulotukimenot tulevat kasvamaan näiden säästöpäätösten johdosta köyhyyden kasvu tarkoittaa myöskin toimeentulotuen menojen kasvua koska toimeentulotukea saavien määrä kasvaa tämä on arvovalinta koska samalla kun köyhyys lisääntyy hallitus antaa kaikkein rikkaimmille tuhansien eurojen verovähennyksiä arvovalinta on myöskin se että että vanhustenhoidon mitoituksessa vähennetään henkilöstöä eli ikäihmiset eivät tule jatkossa saamaan enää inhimillistä ja laadukasta hoitoa arvoisa puhemies täällä on paljon puhuttu työllisyydestä ja siitä kuinka todenmukaisia nuo luvut toimistojen ilmoituksen mukaan kuitenkin uusia avoimia työpaikkoja oli todellakin elokuussa enemmän tänä vuonna kuin viime vuonna ja se on mielestäni osoitus siitä että hallituksen toimenpiteet pikkuhiljaa alkavat purra toki liike on vielä aika pieni mutta oikeansuuntainen siksi mielestäni nämä hallituksen esitykset tähän työllisyys ja yrittäjäpakettiin ovat tarpeellisia haluaisin nostaa muun muassa tämän yksittäisen asian elokuva alan tuotantokannustimen mikä

ei ole noussut mielestäni riittävästi keskusteluun tämä on aivan uusi ja kulttuuriala kaipaa tällaista piristystä ja suomalainen elokuva on menestynyt viime vuosina erittäin hyvin täällä on myös paljon työttömyysetuuden laajentamista ja ja kotitalousvähennyksen korotusta millä on merkittävää vaikutusta työllisyyteen

puhemies palaisin vielä tähän

orpo ja muutama muu ihmettelivät miksi me vihreät olemme suhtautuneet siihen varauksella tämä teidän esityksenne budjetistahan ei ole vielä voimassa mutta esimerkiksi tämän päivän lehdessä kerrotaan miten nyt on tulossa kenties yksi vuosituhannen vuosituhannen parhaista puunmyyntivuosista suomessa kun sekä mtk että metsäteollisuus kehuvat kilpaa että puunkauppa käy niin hyvin se on tämän päivän lehdessä minä kysyisinkin teiltä jos puunkauppa käy näin hyvin eikö näille miljoonille olisi nyt oikeasti jotain parempaa käyttöä

ja käydä näitä pitkällisiä kilpailukykyneuvotteluja koska kaikki leikkauksethan viime kädessä johtuvat kahdesta asiasta meidän työllisyysaste on liian pieni ja todelliset työttömyyden kustannukset ovat liian korkeat itse asiassa työttömyyden kustannukset helsingin sanomien mukaan kun he tarkastelivat laajasti olivat seitsemän pilkku kuusi miljardia euroa ja minusta tämä kannattaisi tässäkin salissa panna merkille myös oppositio on ollut näitä lukuja rakentamassa valitettavasti väärään suuntaan te ette omana hallituskautena ole pystyneet nostamaan mutta sentään työttömyyden kuluja te olette pystyneet nostamaan se on ihan väärinpäin mennyt kaikki tämä on talouden perusta ja jos me haluamme että suomi pärjää meidän pitää nostaa työllisyysastetta ja pienentää työllisyyden todellisia kuluja jos nämä kaksi suhdetta eivät muutu siitä mihin ne nyt ovat jumittuneet niin varmaan tätä meidän velkaa ei pystytä lyhentämään se jatkuu ihan samanlaisena eli kiitoksia hallitus että te olette täysin

talousarvio perustuu talouden kasvuun ja valitettavasti viime hallituskaudelta jäi lähes kolmesataatuhatta työtöntä tämän hallituksen käsiin ja vaikka viime vuoden aikana ollaan saatu kolmekymmentätuhatta työllistettyä niin silti nämä luvut ovat suuria ennen kaikkea on murheellista nuorisotyöttömyys ja myös pitkäaikaistyöttömyys ja jollei työllisyyteen päästä niin meillä ei ole viennin vetoisuutta eikä myöskään talouden kasvua kaikki riippuu siis työllisyydestä ja on aivan oikein että yritysten että kun tiedetään että maassamme on ensinnäkin sataseitsemänkymmentätuhatta yksinyrittäjää heille annetaan näitä helpotuksia on muistettava että vain yrittäjät työllistävät samoin sitten hallituksen toimesta on nyt asia kuinka tahansa on annettu pieni ja keskituloisille ja eläkeläisille myös verohelpotuksia ja se mikä myös on tärkeää on tämä maaseutuun panostaminen että yhtenä on täällä tämä maaseudun kriisipaketti onko se nyt neljäkymmentä viiva viisikymmentä miljoonaa euroa joka kohdennettaisiin investointeja tehneille tiloille toivon että oppositio antaa semmoista myönteistä
nyt on aika kyllä mennyt reippaasti yli edustaja kaikkonen
arvoisa puhemies täällä on kritisoitu näitä elinkeinoelämää tai sukupolvenvaihdoksia edistäviä veroratkaisuita kyllähän niilläkin on vissi tavoite edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä jos otetaan vaikka tämä metsälahjavähennys niin sillähän edistetään sitä että puu liikkuu myös tulevina vuosina tästä on jatkuvasti alalla käyty keskustelua ja kun puu liikkuu niin mitä se tarkoittaa se tarkoittaa sitä että sahalla on työtä metsurilla on töitä ja rekkamiehellä on töitä muutamia esimerkkejä mainitakseni ja tässä pitää katsoa myös sitä että töitä on pitkälle tulevaisuuteenkin kyllä perusteensa arvoisa puhemies jotenkin on annettu semmoinen kuva että suurituloisten verotusta tämä hallitus ei kiristä kiristä ollenkaan ei ole siihen koskenutkaan sehän ei pidä paikkaansa jos katsotte vaikkapa omaa verokorttianne edustaja lindtman ja vertaatte sitä rinteen viimeiseen budjettiin niin maksatteko te tänä vuonna enemmän veroa vai vähemmän veroa maksatteko enemmän vai vähemmän voitte vastata tähän

arvoisa herra puhemies mielestäni on oikein että pieni ja keskituloisille palkansaajille on annettu tässä neljänsadanviidenkymmenen miljoonan työtulovähennys aikaisemmin ja nyt nyt puhutaan sitten uusista veronkevennyksistä

tietyllä lailla demonisoidaan hyvätuloisia kyllä hyvätuloisetkin rahansa ovat ansainneet ja siinä mielessä jos jos esimerkiksi mietitään nuorta hyvätuloista aikuista joka tällä hetkellä maksaa kuusi viiva seitsemän prosenttia enemmän veroa kuin esimerkiksi ruotsissa se aiheuttaa kyllä paljon sitä että meiltä tällä hetkellä lähtee tuhansia ja tuhansia korkeasti koulutettuja suomalaisia ulkomaille ja he he eivät valitettavasti enää tänne takaisin monta kertaa tule ja nämä ovat juuri niitä osaajia joita me tällä hetkellä tarvitsisimme uusia työpaikkoja luomaan ja näin poispäin kysyisinkin mitä valtiovarainministeri lupaa heille että tämä tietynlainen ilmapiiri ja myös heille tulevat veronkevennykset jatkossa kannustaisivat
ja vielä edustaja elomaa ja sinä aikana valmistautuu edustaja lindtman
arvoisa puhemies meillä on paljon yksinyrittäjiä kuten edustaja mäkipääkin totesi ja yrittämiseen hallitus myös kannustaa kovin maksuperusteisen alvin käyttöönotto on on saanut paljon kiitosta pieniltä yrityksiltä ja yrittäjiltä vaikka eläkeläisille tulee myös veronkevennyksiä satakolmekymmentäviisi miljoonaa ja kaikkein pienituloisimmille lisärahoitusta kolmekymmentä miljoonaa niin tosiasia kuitenkin on että ne takuu ja kansaneläkeläiset ja pienen työeläkkeen saajat ovat kovilla jos leikkaustoimenpiteet sattuvat kohdistumaan samaan henkilöön luotan kuitenkin että hallituksessa vielä ajatellaan näitäkin ihmisiä tarkemmin ja kuten ministeri orpo sanoi veteraaneja muistetaan haitta aste sotainvalideille laskee viidestätoista kymmeneen ja sitten myös kotiin vietäviä palveluita lisätään harmi että näin myöhään tulevat nämä asiat jotka olisi pitänyt tehdä jo vuosia

arvoisa puhemies otetaan ihan suora vastaus kaikkosen kysymykseen vaikkapa kahdeksankymmentätuhatta euroa ansaitseva maksoi tänä vuonna parisataa euroa vähemmän veroa kuin vuonna kaksituhattaviisitoista rinteen budjetin aikana mistä se johtuu se johtuu siitä että venytitte työtulovähennystä niin että vaikka tehtiin pieni rajan muutos niin työtulovähennys itse asiassa aiheutti sen että kahdeksankymmentätuhatta euroa ansaitseva maksaa vähemmän veroa joten se siitä edustaja kaikkonen mutta on erinomaisen on erinomaisen hyvä asia että nyt tulivat esiin nämä erilaiset verovähennykset jotka tässä ovat saaneet aika paljon kritiikkiä täällä on myös sanottu että nyt hallitus purkaa byrokratiaa suora sitaatti lainsäädännön arviointineuvoston yrittäjävähennystä koskevasta raportista esitysluonnoksessa on puutteellisesti perusteltu miten esitys konkreettisesti parantaa kilpailukykyä tai kannustaa yrittäjyyteen arviointineuvosto katsoi että esitysluonnos riittävästi huomiota riskiin että esitys saattaa johtaa melko suuriin veromenetyksiin ja verotuksen monimutkaistamisesta aiheutuvaan sääntelytaakan kasvuun eli hyvätuloiset

ja sen jälkeen ministerille puheenvuoro ja jos vielä ministerin puheenvuoron jälkeen näyttäisi olevan erityisen suurta tarvetta lyhyeen debatin jatkamiseen niin se sitten suotaisiin vähitellen kuitenkin siirrytään debatista varsinaisiin listapuheenvuoroihin

puhemies meillä on erittäin mukiinmenevä hallitus ja voi sanoa että budjettikirja joka meidän käsissämme on ei ole haulikolla ammuttu kirja vaan hyvin täsmätoimia sisältävä kirja edustaja lindtmanille meillä on ollut koko ajan työlinja on hienoa että sdpkin yrittää päästä työlinjalle tulokset ratkaisevat hallituksen aikana on syntynyt kolmekymmentätuhatta työpaikkaa suomalaisille suomalaisille jotka tarvitsevat työtä sillä työllä me pystymme myöskin köyhien etuja ajamaan ja huolehtimaan siitä että hyvinvointiyhteiskunta säilyy ja siltä osin välittävää välittävää linjaa voidaan myöskin vahvistaa tulevaisuudessa jos katsotaan mitä hallitus on tehnyt hallitus on tehnyt kovia säästöpäätöksiä kyllä mutta samaan aikaan hallitus on kyennyt myöskin rakentamaan sitä uutta kasvun pohjaa sitä kasvun pohjaa jolla me saamme uutta työtä ja jota kautta myöskin rahoitamme hyvinvointiyhteiskunnan hyvä hallitus

vaikka heikoille jäille nyt uskallan sen nimittäin tässä ihan suoraan sanoa että kyllä tässä hallituksen suurin ansio on se että kyllä te osaatte mainostaa tekemisiänne aivan toiseen kanttiin kuin viime hallitus nimittäin se viime hallitushan todellisuudessa puolitti perimänsä alijäämän

tätä rahaa tarvitaan miljardi euroa esimerkiksi verojen kevennyksiin joiden kärki auttamatta tässä salissa on ollut siinä ovatko ne tässä tilanteessa kohtuullisia kyllä meidän täytyy myöntää että siitä kikyä on vain vähän reilu puolet eli kyllä verojen kevennyksiä tulee mihin hyvin kyseenalaisesti ja tässä ei vielä kaikki tämä kaikki kiteytyy siihen että samaan aikaan kun ilmoitetaan täällä että kyllä vähäosaisilta pitää säästää

arvoisa puhemies tietysti kuka on suurituloinen silloin kun tätä solidaarisuusveroa aseteltiin siinä hallituksessa missä te olitte edustaja lindtman niin tuolloin tuon veron alaraja oli oliko yhdeksänkymmentätuhatta vai satatuhatta euroa tämä hallitus laski sen seitsemäänkymmeneenkahteentuhanteen euroon vuodessa elikkä noin kuuteentuhanteen euroon kuukaudessa näin siinä kävi ja näin ollen näin ollen lopputulos on se että jos katsoo sitten työn verotusta suurituloisilla sanotaan nyt tulovälillä kahdeksankymmentätuhatta viiva satakaksikymmentätuhatta euroa vuodessa niin keskimäärin kyllä verotus on kireämpää kuin silloin kun valtiovarainministerinä oli rinne

arvoisa puhemies olympiamenestys viime kesänä suomen osalta ei aivan vastannut odotuksia paralympialaisissa kuitenkin tuli hieman parempaa menestystä suoranainen tähtisuorituskin nähtiin on arvioitu että liikunnallinen pohja suomalaisilla lapsilla ja nuorilla ei oikein kestä huippu urheilun edellytyksiä urheilu on sinänsä tärkeää mutta liikunta on vielä tärkeämpää kun ajatellaan laajoja kansanryhmiä sillä on suorat yhteydet sosiaali ja ihmisten hyvinvointiin kysyn valtiovarainministeri orpolta kun sanni grahn laasonen ei ole paikalla miten tämä liikuntaraha näkyy täällä onko meillä liikkuva koulu hanke jatkumassa samalla tavalla kuin viime vuonna miten liikuntapaikkarakentaminen näkyy laajoille kansanryhmille suuntautuuko se huippu urheiluun vai laajoille kansanryhmille enemmän ja olenko tulkinnut oikein että rahoitus liikunnalle ylipäätään kasvaa tässä erinomaisessa budjettiesityksessä ensi vuodelle
ja nyt ministeri orpo ehkä kolme minuuttia jos oikein ymmärrän niin ministerillä taitaa olla meno sitten seuraavaan paikkaan eli nyt kolme minuuttia arvoisa
puhemies jos lähtee tästä isosta kuvasta kerran vielä niin niin todellakin niin kuin edustaja eestilä täällä totesi työttömyydestä johtuvat kulut kaiken kaikkiaan ovat laskelmien mukaan jopa yli seitsemän miljardia työttömyysturva viisi miljardia muut työttömyydestä aiheutuvat kulut yksi pilkku kolme joka tapauksessa julkiseen talouteen kohdistuva meno kuitenkin pitkälle yli kuusi miljardia sekin jo selittää sen miksi me olemme jatkuvasti vuodesta toiseen siinä tilanteessa että pitää leikata valtiontaloudesta julkisesta taloudesta muualta siksi tätäkin kautta tämä työllisyystilanteen parantaminen on avain siihen että me saamme liikkumavaraa kaikille tärkeiden palveluiden ja tulonsiirtojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen siihen ei ole mitään muuta poppakonstia hallitus on nostanut työllisyyden ylivoimaisesti ykköstavoitteekseen ja minusta tässä keskustelussa jos jostain ollaan varmaan samaa mieltä niin siitä että työllisyys on avain no sitten me olemme tietenkin eri mieltä keinoista mutta uskallan vieläkin kaiken tämän keskustelun jälkeen väittää ja olen vakuuttunut siitä että hallituksen budjettikirjassa on ja tällä hetkellä jo putkessa eduskunnassakin käsittelyssä olevaa runsaasti lainsäädäntöä joka tähtää työllisyystilanteen parantamiseen nämäkään eivät riitä siksi me olemme käynnistäneet uutta valmistelua kannustinloukkujen purkamiseksi työttömyysturvan kehittämiseksi yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa yritysverotuksen kokonaisuudistusta me tarvitsemme uudistuksia jotta me saamme tämän työllisyystilanteen ratkeamaan ja me tarvitsemme niitä lisää me tarvitsemme uudistuksia meidän talouteen me olemme vapauttaneet kauppojen aukioloajat helpottamassa alkoholilainsäädäntöä mikä tuo lisää kilpailua työtä tänään on julkaistu liikennekaari merkittävä suuri rakenteellinen uudistus joka asiantuntijoiden laskelman mukaan voi tuoda tullessaan jopa kaksikymmentätuhatta uutta työpaikkaa se luo aivan uudenlaista bisnesmahdollisuutta ja sitä kautta kasvun mahdollisuuksia minä erittäin iloinen siitä että se on se on nyt maaliin saatu ja vielä niin että taksit ovat siinä mukana koska jos taksit olisivat jääneet ulkopuolelle tässä vaiheessa niin ne olisivat kärsineet merkittäviä tappioita tässä kisassa eli kyllä hallitus toimii nyt päättäväisesti pitää samaan aikaan kiinni tiukasta finanssipolitiikan linjasta neljän miljardin säästöistä ei tehty lisäyksiä budjettineuvotteluissa vaikka tarpeita olisi vaikka millä mitalla niin kuin täälläkin on käynyt tänään ilmi
arvoisat edustajat tätä keskustelua on käyty nyt aika tarkkaan kolme tuntia täällä on vielä muutama vastauspuheenvuoro perintönä edellisestä keskusteluvaiheesta myönnän ne ja sitten siirrytään varsinaisiin puhujalistan mukaisiin puheenvuoroihin

on aina halunnut olla ja onkin ollut työlinjalla arvoisa puhemies nuorten syrjäytyminen työstä ja koulutuksesta on suomessa kovassa kasvussa kertoo oecdn tuore maavertailu suomalaisista kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaista miehistä yli viidennes eli yli kaksikymmentä prosenttia on vailla työtä tai ei ole koulutuksessa mitä te tästä huolimatta hallituksessa teette leikkaatte ammatillisesta koulutuksesta tuon satayhdeksänkymmentä miljoonaa ilman mitään ohjausta ja näinpä sitten koulutuksen järjestäjät joutuvat itse pohtimaan vähentävätkö opettajia ennestään niukkoja opetustunteja vai sitten opiskelijamääriä samalla ajatte alas nuorisotakuuta nuorten aikuisten osaamisohjelma on loppumassa ja

resursseja heikennetään arvoisa hallitus tavoitteeseenne työllisyysasteen nostamisesta on helppo yhtyä mutta miksi unohdatte nuoret ja heikennätte osaamista sitä kaikkein tärkeintä asiaa millä suomi voi nousta ja ne ihmiset töihin

arvoisa herra puhemies tänään on aika vähän puhuttu ulko ja turvallisuuspolitiikasta mitä ei pitäisi kyllä tämänkääntyyppisessä keskustelussa sivuuttaa ulkopolitiikan johtaviksi ajattelijoiksi itsensä nostaneet vihreät ville niinistön johdolla linjasivat että meidän pitäisi luopua yleisestä ja yhtenäisestä asevelvollisuudesta ja tehdä asepalveluksesta täysin vapaaehtoinen vihreät näin irtautuvat oikeastaan kaikkien muiden puolueiden pitkästä perinteestä joka on nojannut yleiseen ja yhtenäiseen

ole lähtenyt tällaiselle vihreiden politiikan linjalle vaan panostaa uskottavaan maanpuolustukseen ensi vuonna varusmieskoulutus pidetään nykyisellä tasolla kertausharjoituksiin ei puututa eli ne pidetään normaalilla tasolla ja myös edellisen sodan veteraaneista kannetaan arvokkaasti huolta annan tästä kyllä täyden kiitoksen tälle hallitukselle arvoisa puhemies

taholta ollaan huolestuneita siitä miten hyvätuloisia verotetaan minä muistutan että tässä maassa on ainakin satakaksikymmentätuhatta sellaista ihmistä jotka elävät kansanedustajan kahden kuukauden palkalla koko vuoden heidän tulotasonsa on sen kaltainen itse asiassa meillä on köyhiä yhdeksänsataatuhatta niin että niitä olla jo miljoonan verran mitä sitten tekee hallitus tähän työllisyyspuoleen järjestää leelian lepotuolin ottaa ihmiset kolmen kuukauden välein keskustelemaan työtöntä jos he kaikki käyvät siellä kolmen kuukauden välein missä välissä työvoimatoimisto pystyy työllistämään tai etsimään työpaikkoja no eihän sen tarvitsekaan olen ymmärtänyt että te haluatte ulkoistaa työn etsimisen ja sitä kautta sitten mahdollisesti työllistää ihmisiä eli yksityiset työnvälittäjät jotka eivät ennätä keskustella kolmen kuukauden välein työttömien kanssa vai työvoimatoimistot jotka keskustelevat kolmen kuukauden välein kunkin työttömän kanssa mutta eivät etsi

herra puhemies onneksi sain puheenvuoron koska aion kiittää hallitusta kiitän hallitusta toisin kuin vielä viime keväällä esititte nyt te perutte nämä päivähoitomaksujen jättisuuret korotukset hyvä niin vielä vuosi sitten te vastustitte veronkevennysten ulottamista eläkkeensaajille nyt se keino onneksi teille myös kelpasi tyytyväinen olen myös siitä että lex taipale ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien armahtaminen on tahtotilanne vielä kesäkuussa ministeri mäntylä tätä vastusti arvoisa hallitus on reilua myöntää jotain on tuossa välissä myös tapahtunut sitten mitä tulee liikenteeseen ja liikenneväylien korjausvelkaan ihmettelen itse miten olette päätyneet eri seutujen elinvoimaisuuden nimissä ja näissä korkeissa työttömyysluvuissa siirtämään tiestön tiestön korjausvelkaeuroja sata miljoonaa vuodelle kaksituhattakahdeksantoista ja sitten kun täällä on puhuttu tästä liikennekaaresta josta nyt sitten tänään hallitus pääsi

puheenvuoro tähän debattivaiheeseen

joka taisi tosin jo poistua ei poistunut hienoa kommentoin tästä että olen tietenkin iloinen siitä että olette seurannut mitä vihreiden puoluevaltuuskunta on keskustellut ja viittasitte tähän vihreiden puoluevaltuuskunnassa hyväksyttyyn ulko ja turvallisuuspoliittiseen linjapaperiin no eri asia kuinka paljon se liittyy tähän budjettikeskusteluun tässä ja nyt mutta katson asiakseni vastata kyseessähän oli pitkän aikavälin tavoite siirtymisestä pitkällä aikavälillä mahdollisesti vapaaehtoiseen maanpuolustukseen tässä tilanteessa tämä valtuuskunnan tekemä linjaus ei ole nähdäkseni sellainen että siitä pitäisi erikseen tässä salissa keskustella koska meidän eduskuntaryhmämme kyllä on tietoinen tämän hetken ulko ja ja turvallisuuspoliittisista realiteeteista ja siitä että vaikka kunnioitammekin valtuuskuntamme linjausta

arvoisa herra puhemies

toki myös aiemmin sovittuja säästöjä jotka nyt laitetaan toimeen menneisiin ei koskaan pidä liikaa takertua mutta edellisen hallituksen perintö oli sellainen että viimeistään nyt uudistuksia on ollut välttämätöntä tehdä meille on jäänyt pitkä lista tekemättömiä töitä ja suomen kuntoon laittaminen edellyttää sitä että tulot ja menot saatetaan tasapainoon erityisen paljon palautetta tämänkin päivän keskustelussa on tullut työttömyysturvaan kohdistuvista säästöistä keskusta ymmärtää siihen liittyvän huolen työttömyys maksaa kuitenkin suomalaiselle yhteiskunnalle yli viisi miljardia euroa vuodessa meillä siihen ole varaa erityisen tärkeää on huolehtia että työttömyys ei pitkity heillä joiden paluu työmarkkinoille olisi mahdollinen budjetin ratkaisuilla tuetaan suomen talouden elpymistä ja työllisyyden parantumista työllisyyden saaminen nousuun on kestävin tapa turvata palvelut ja pitää huolta heikoimmista budjetti on minusta oikeanlainen myös tähän tilanteeseen jossa vienti ei vedä mutta kotimaisesta kysynnästä on pidettävä huolta työn verotuksen alentaminen kannustaa työntekoon ja tukee ostovoimaa yritysveropaketti toteuttaa monia pitkäaikaisia verotavoitteita valtaosa uusista työpaikoista syntyy pk yrityksiin ja siksi on hyvä että tehdyt veroratkaisut helpottavat niiden tilannetta ensi vuoden budjetissa joudutaan ottamaan lisää velkaa mutta kokonaisuutena olemme tavoitteessa lopettaa suomen velaksi vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi tie talouden tasapainoon on siis vielä pitkä arvoisa puhemies oppositio väittää että hallitus suosisi suurituloisia ja on kyseenalaistanut hyvätuloisille kohdistettavia veronkevennyksiä se lienee jonkunlainen pääaihe tänään tässäkin keskustelussa

ja on suuruudeltaan noin neljäsataa miljoonaa euroa tänään on montakin kertaa saanut ihmetellä sitä miksi opposition on niin vaikea hyväksyä se että hallitus todellakin keventää heikompien verotusta lopputulemana palkkatuloverotus kevenee tasaisesti kaikilla tulotasoilla

euron kertakorvauksesta naisten työnantajille vanhemmuuden kustannusten nykyistä oikeudenmukaisemmaksi jakamiseksi tätä ikuisuusongelmaa on nyt siis vihdoin helpotettu ja se edistää etenkin nuorten naisten työmarkkina asemaa ylipäätään meidän on yhteistyössä jatkettava työelämän uudistamista niin että ihmiset voivat paremmin sovittaa työ ja muuta elämää yhteen pidän tärkeänä että hallitus ja työmarkkinaosapuolet tekevät myös nämä uudistukset yhdessä työ työelämä ja työmarkkinat ovat sellaisessa muutoksessa että uudistukset ja mieluummin yhdessä tehden ovat välttämättömiä yhteiskunta eli kilpailukykysopimus on poikkeuksellinen etenkin julkisten alojen työntekijöiden kannalta se on ennen muuta työllisyyssopimus ja vain työllisyyttä parantamalla muut myös palvelut ja työpaikat julkisilla aloilla voidaan voidaan turvata arvoisa puhemies myös se on oikeudenmukaista että uusia leikkauspäätöksiä ei ole tehty hallitusta täytyy kiittää siitä että tiukasta talouden tilanteesta huolimatta budjetti sisältää myös positiivisia määrärahapäätöksiä on oikein että itsenäisen suomen kunniaksi sotiemme veteraanien työlle annetaan arvoa neljänkymmenen miljoonan euron lisäyksellä myös omais ja perhehoitoa kehitetään yhdeksälläkymmenellä miljoonalla eurolla lisäksi nuorten kuntoutusrahaan tehtiin iso satsaus minusta budjetin kokonaisuus on hyvä nyt on vain pidettävä suuri kuva selvillä ja tavoitteet mielessä olemme oikealla uralla uralla vaikka tekemistä vielä

arvoisa herra puhemies

ensi vuonna maamme bktn ennustetaan kasvavan vain noin prosentin vauhtia tämän varsin maltillisen liian maltillisen kasvun taustalla on etupäässä yksityisen kulutuksen ja investointien suotuisa kehitys yksityistä kulutusta tukee kotitalouksien ostovoiman kasvu missä yhtenä tärkeänä tekijänä on se että tuloverotusta kevennetään ja myös eläkeläisten verotusta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista työttömyysasteen ennustetaankin alenevan tästä huolimatta kokonaiskuva tulevista vuosista on talouskasvun kannalta erittäin vaisu ja sen takia me tarvitsemme lisää toimenpiteitä niin kuin tässä edellä on useammassa puheenvuorossa tuotu esille meillä on ei seitsemän laihaa vuotta vaan nyt jo kahdeksan laihaa vuotta taloudessa takana ja käänne vasta hyvin hentoinen ja sen eteen pitää nyt tehdä töitä sen takia budjetin keskiössä onkin työllisyys ja yrittäjyys on jokaisen suomalaisen etu että tähän maahan saadaan lisää työtä ja työpaikkoja se on työttömän etu mutta se on myös jokaisen työssä olevan etu

veropaketista vuoden lopussa eli nyt käsittelyssä olevan budjetin jälkeen valtionvelan arvioidaan olevan kuitenkin jo noin satayksitoista miljardia euroa se on noin viisikymmentäyksi prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen valtiovarainministeriön ennusteen mukaan julkisen talouden velkaantumisen kasvu pysähtyy kuitenkin vuonna kaksituhattakahdeksantoista ja toivotaan että nämä toimenpiteet missä yhtenä työmarkkinajärjestöjen sopima kilpailukykysopimus nopeuttavat tätä ja saamme talouden kasvuun tavoitteena on nimittäin nostaa maamme talous kestävän kasvun ja paranevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palveluiden ja sosiaaliturvan rahoitus nyt ja tulevaisuudessa kaikille palkansaajille tulevat nuo tuloveronkevennykset niin kuin eläkeläisillekin ja ja yrittäjävähennys kannustaa yritystoiminnan harjoittamiseen myös yritysten sukupolvenvaihdoksia edistetään siihen liittyvää verotusta keventämällä ja samaan aikaan pienyritysten maksuvalmiutta lisätään siirtymällä kauan kaivattuun maksuperusteiseen tilitykseen arvonlisäverotuksessa eli enää tämän jälkeen yritykset eivät toimi valtiolle tietynlaisina pankkeina erittäin myönteistä tässä talousarviossa on myös se että varhaiskasvatuksen maksuja alennetaan ja korotuksista luovuttiin tämä ratkaisu osoittaa että voidaan myös tehdä päätöksiä jotka kumoavat jotain aiemmin suunniteltua jos ne osoittautuvat työn ja ja työnteon kannalta kannattamattomiksi taikka väärään suuntaan tilannetta vieviksi pidän erittäin myönteisenä myös sitä että vanhemmuuden kustannuksia vihdoin tasataan naispuolisten työntekijöiden työnantajille tulee kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvaus jolla tasataan perhevapaista työnantajille aiheutuvia kustannuksia työverotuksen kevennyksestä jo muutaman sanan sanoin haluan vielä tähän loppuun nostaa esille myönteisenä asiana sen että hallitus päätti myös maatalouden kriisipaketista mutta se ei yksin tule kuitenkaan riittämään suomalaisen ruuantuotannon turvaamiseen ja me tarvitsemme tässä lisätoimenpiteitä jo huoltovarmuudenkin näkökulmasta peruskoulun uudistus on merkittävä työ johon kärkihankerahaa ohjataan uskallan sanoa että melkein enempi kuin millään vaalikaudella tätä ennen yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ja siinä nostetaan oppilas keskiöön aivan lopuksi nostan esille nämä liikennehankkeet meillä liikenteeltä kerätään merkittävästi veroja ja on hyvä että vihdoin tätä tiestön ja rataverkon korjausvelkaa laitetaan kuntoon ja myös muutamia tärkeitä liikennehankkeita pystytään käynnistämään joista itse haluan nostaa esille erityisesti lahden eteläisen kehätien joka on merkittävä myös koko suomelle se

vauhdittaa itä länsisuuntaista liikennettä aina turusta lahden kautta kohti venäjää ja toivotaan että myös venäjän tilanne vakiintuu ja tasaantuu niin että kauppa sinnekin lähtee jälleen vetämään

arvoisa herra puhemies hyvä kollegat hallitus on kertonut työllisyyden ja yrittäjyyden olevan budjettiesityksessään pääosassa joten keskityn itsekin niihin jotta tuottavuus ja kilpailukyky kohenevat ja uusia menestyviä yrityksiä sekä työpaikkoja syntyy riittävästi on talouttamme uudistettava etenkin uutta teknologiaa hyödyntämällä myös työn tarjoamisesta kannattaa tehdä edelleen nykyistä helpompaa jaan hallituksen tilannekuvan keinoistakin olen osin samaa mieltä suurin näkemys eromme liittyy koulutukseen suomen perinteisiä heikkouksia globaalin menestyksen näkökulmasta ovat olleet esimerkiksi syrjäinen sijainti harva asutus ja kotimarkkinoidemme pienuus näistä heikkouksista olemme pyrkineet eroon kompensoineet niitä maailman kärkeen sijoittuvalla koulutuksella jos työ pitää suomen liikkeessä on koulutus se perusta jolle jolle pärjääminen voi ylipäätään maassamme syntyä siksi koulutuksesta ei pidä enää leikata nyt kun teknologiamurros hävittää ja muuttaa vanhoja työtehtäviä ja ammatteja jos jotakin tarvitsemme niin laadukasta koulutusta kääntääksemme tilanteen eduksemme esimerkiksi ensi vuodelle osuvat ammatillisen koulutuksen megaleikkaukset tarkoittavat pahimmillaan sitä että perustavanlaatuinen ammatillinen osaamisemme ei enää pysy riittävästi uudistuvien alojen ja teknologiamurroksen mukana puhumattakaan siitä että nämä leikkaukset ovat sosiaalinen aikapommi

haitallisia tukia karsimalla kaikki leikkaukset kirpaisevat toki jossakin meidän päättäjien tehtävänä on kuitenkin valita käsillä olevista vaihtoehdoista siedettävimmät koulutusleikkaukset kun ovat työllisyydenkin kannalta se huonoin vaihtoehto arvoisa puhemies työllisyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen budjetissa on hyvä asia myös starttirahasta saadaan enemmän irti sen käyttömahdollisuuksia laajennetaan samalla hallitus kuitenkin kertoo vahvistavansa työttömyysturvan vastikkeellisuutta ja tiukentavansa työn vastaanottovelvoitteita aivan kuin työttömät ihmiset eivät lähtökohtaisesti haluaisi töihin poikkeuksia on aina mutta enemmistöä ei pidä simputtaa sen vuoksi jos pieni vähemmistö tekee toisin suhtaudun epäillen myös kolmen kuukauden välein tehtäviin työttömien määräaikaishaastatteluihin jos tarkoituksena on aidosti auttaa niin ajatus on hyvä sen sijaan jos tarkoitus on puhua pehmeitä aktivoinnista ja työllistää lähinnä työnvälittäjiä en innostu työttömien pompottelu olisi myös ristiriidassa perustulokokeilun kanssa perustulon taustalla kun on ajatus paitsi vähentää byrokratiaa myös luopua holhoamisesta ja ehdoista se mahdollistaa ihmisten omat valinnat ja joustot erilaisissa työ ja elämäntilanteissa valitettavasti perustulokokeilu uhkaa jäädä tyngäksi kokeilubudjetti on kovin pieni ja aikataulu äärimmäisen tiukka eikä mallissa ole sitä paitsi mukana verotusta kahden vuoden määräaikainen ja otannaltaan suppea kokeilu tuskin riittää osoittamaan perustulon arvoa aktiivisten ihmisten elämänpolkujen mahdollistajana tai turvana muutoksissa näin toteutettuna kokeilu ei myöskään tuota riittävästi tieteellisesti relevanttia aineistoa toivottavasti kokeilua voidaan vielä kehittää ja laajentaa arvoisa puhemies meistä yhä useamman työ on tavalla tai toisella epätyypillistä ongelmana näissä töissä ovat byrokratia ja kannustinloukut pienenkin työn vastaanottaminen voi edellyttää liutaa selvityksiä työn vaikutuksia sosiaaliturvaan on hankala ennakoida perustulokokeilun tulokset jäävät nähtäväksi mutta sitä ennenkin voidaan onneksi tehdä paljon valtiovarainministeri orpon päätös kannustinloukkujen selvittämisestä nykyistä tarkemmin on mielestäni tervetullut ja toivon että se myös johtaa toimenpiteisiin tarvitsemme laajan nipun erilaisia ratkaisuja esimerkiksi ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista on edelleen helpotettava työtä kyllä on pulaa on työpaikoista kalliin ja epäekologisen päästökauppakompensaation tai muiden tehottomien yritystukien tai esimerkiksi jo nyt hyvin vetävän puukaupan kannalta tarpeettoman metsälahjavähennyksen sijaan meidän kannattaisi satsata tutkimukseen ja koulutukseen ja alentaa työn verotusta edelleen kasvukeskuksissa työn vastaanottamisen pullonkauloja löytyy myös asumiskustannuksista myös kotimaista omistajuutta kannattaa vahvistaa lisää lisäksi esimerkiksi yrittäjävähennystä pitäisi kohdentaa reilummin myös pienempiin yrityksiin tai suoraan työllistämisen helpottamiseen unohtamatta tietenkään välttämättömiä jatkoaskelia vanhemmuuden kustannusten tasaamiseksi se työ on vasta alussa

arvoisa puhemies valtion talousarvioesityksen suuri linja on tuloerojen ja eriarvoisuuden kasvaminen köyhimmiltä leikataan ja veronkevennykset kohdentuvat eniten kaikista hyvätuloisimmille herää kysymys onko meillä varaa tehdä suurituloisille näin suuria veronkevennyksiä tässä tilanteessa varsinkin kun tutkimusten valossa tiedetään että pienituloisille suunnattavat tulonsiirrot ja veronkevennykset tukevat ostovoimaa ja työllisyyttä paljon paremmin kuin suurituloisille suunnattavat lisäeurot herää kysymys millä tietopohjalla ja millä arvoilla suomen politiikkaa nyt tehdään hallitus esittää uuden yritystukimuodon päästökauppakompensaation käyttöönottoa vaikka lähes kaikki puolueet sanoivat ennen vaaleja olevansa valmiita vähentämään tehottomien yritystukien määrää hallitus perustelee uutta tukea hiilivuodon estämisellä ja tuki tulee kohdentumaan paljolti metsä ja metalliteollisuuteen esitetty uusi ei ole perusteltavissa tutkimukset eivät tue väitteitä hiilivuotoriskin olemassaolosta nykytilanteessa hiilivuotoriskiä hiilivuotoriskiä vastaan puhuu myös se että energiaintensiivinen metsäteollisuus tekee suomeen parhaillaan suuria investointeja päästökaupasta huolimatta tuki on outo tilanteessa jossa sähkön hinta ei ole nousussa vaan päinvastoin uusi tuulivoimakapasiteetti painaa sähkön hintaa alas nyt ja todennäköisesti myös tulevina vuosina euroopan unionin päästökauppajärjestelmä ei ole toiminut aiotulla tavalla eivätkä päästöoikeuksien hinnat ole nousseet kompensoitavaa ei siis juuri kun sähkön hinta ei ole nousussa ja päästöoikeuksien hinta mataa hallitus tuhlaa veroeuroja sellaisen uhan torjuntaan jota ei nyt ole näköpiirissä hallituksen suunnitelma päästökauppakompensaatiosta on ristiriidassa myös hallituksen omien kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden ja pariisin ilmastosopimuksen kanssa on myös muistettava että paljon energiaa käyttävää teollisuutta tuetaan jo nyt vuosittain sadoilla miljoonilla sähköveron alennuksen muodossa

päätöksiä tulisikin tehdä tietoperusteisesti on tragikoomista että samaan aikaan kun hallitus esittää uuden tehottoman tuen käyttöönottoa se leikkaa kaikista tehokkaimpia yritystukia eli tutkimus innovaatio ja tuotekehitysrahoitusta kovalla kädellä näitä leikkauksia ovat eri tahot arvostelleet myös elinkeinoelämä

leikkaukset kehityspolitiikkaan kaikista kovimmalla kädellä viime vuoden historialliset leikkaukset koettelivat kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä ja ensi vuoden budjetti ei korjaa tätä vahinkoa tämä siitä huolimatta että juuri valmistuneen arvioinnin mukaan kumppanijärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on erittäin tehokasta ja tuloksellista ja arvioinnin suosituksena olikin että näitä leikkauksia pitäisi pyrkiä perumaan kuitenkin kaikista tehokkaimmasta ja tuloksellisimmasta kehitysyhteistyön muodosta leikattiin kaikkein eniten herää jälleen kysymys millä tietopohjalla suomen politiikkaa nyt tehdään lopuksi haluan nostaa esiin kaksi myönteistä asiaa esitin viime budjetissa että suomessa pitäisi ottaa käyttöön av alan tuotantokannustinjärjestelmä jolla voitaisiin houkutella suomeen kansainvälisiä elokuva ja tv alan tuotantoja ja näin saada suomeen vientituloja ja näkyvyyttä osaamista ja työtä ehdottamani tuotantokannustin maksaisi itsensä välittömästi takaisin esitykseni ei viime vuonna mennyt läpi mutta nyt se on mukana hallituksen budjettiesityksessä ja erittäin suuri kiitos tästä kannustin on tärkeä elementti produktioitten houkuttelussa ja suomalaisen av alan nousun tukemisessa

arvoisa puhemies ja koko hallituksen budjettiesitys tulevalle vuodelle ei juurikaan suuria yllätyksiä sisällä vaan jatkaa varsin totutulla linjalla taloutta yritetään kyllä kammeta paremmalle uralle mutta heikko työllisyyskehitys pienentää verokertymää ja heikompiosaisiin kohdistuvat etuusleikkaukset syövät kansalaisten ostovoimaa työttömyysmenot jo yli viisi miljardia euroa eli osapuilleen saman verran kuin ensi vuonna otamme lisää velkaa ja tämä on juuri se kestämätön yhtälö jota kansantalous ei pitkällä tähtäimellä pysty kestämään tässä budjetissa on kaksi vajetta joita tuossa debatissa jo jonkun verran toin esille ensinnäkin on tämä budjetin alijäämä ja sitten toisaalta tämä inhimillisyysvaje mikä näissä budjetin leikkauksissa tulee esille kun nämä leikkaukset kohdistuvat koko lailla samoihin ihmisryhmiin eli lapsiperheisiin pienituloisiin eläkeläisiin ja paljon sairastaviin ihmisiin hallitus on myöskin sitten lainsäädännöllä aiheuttanut sen että kun kunnat taloudellisessa tilanteessaan tuskin pystyvät juurikaan näitten minimilainsäädäntöjen yli menemään niin meillä vanhusten hoitajamitoitusta ollaan laskemassa sen minimiä laskemassa ja toisaalta myöskin päiväkotien ja varhaiskasvatuksen ja sitten perusopetuksen ryhmäkokoja ollaan kasvattamassa tällä tavalla sitten voisi sanoa oikeastaan kolmenkinlaista vajetta tästä löytyy niin sitä budjettivajetta inhimillisyysvajetta kuin myöskin sitten hoivavajetta viime kaudesta on muistettava se että haukuttiin kaikkien aikojen huonoimmaksi niin kuitenkin tämä hallitus tulee vasta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista pääsemään samalle alijäämän tasolle kuin mihin edellinen hallitus maan jätti ja täytyy muistaa että edellinen hallitus pystyi nostamaan perusturvaa sadalla eurolla kun tämä hallitus taas leikkaa kyllä näitä lukujen valossa täytyy myöskin uskaltaa katsoa kun otetaan velkaa ja sitten samanaikaisesti leikataan kansalaisilta tehdään kipeitä leikkauksia ja kerrotaan että tällä ollaan sitten tätä velkaantumista taittamassa ja kun tosiasiallisesti numerot näyttävät että näin ei ole tapahtumassa niin silloin herää kysymys käytetäänkö käytetäänkö rahoja oikealla tavalla tämän budjetin sisällä mutta se on selvä mistä varmasti sekä hallitus että oppositio voivat olla yhtä mieltä että yhä useampi suomalainen on saatava mukaan yhteisen kakun kasvattamiseen ja työllisyysaste on saatava reippaaseen nousuun kiky sopimuksesta huolimatta työmarkkinaosapuolet juuttuneet aika lailla poteroihinsa eivätkä ole pystyneet sitten työmarkkinoiden suurempaan uudistamiseen kristillisdemokraatit ovat esittäneet koko ajan kannustavan perusturvan mallia jossa työ ja sosiaaliturva yhteensovitetaan kulloisenkin elämäntilanteen mukaan näin työmarkkinoille hakeutumista eivät estä paperisota ja kannustinloukut vaan työn vastaanottaminen kannattaa aina ja satunnaisesta tai osa aikaisestakin työstä tulee kannattavaa todellakin tässä haluamme sparrata hallitusta ja kannustaa siihen että jätetään tämä hyödytön kahdenkymmenen miljoonan perustulokokeilu josta jo etukäteen tiedämme että sitä ei voida toteuttaa sellaisenaan koko kansalle toteuttamatta käytetään sekin kaksikymmentä miljoonaa siihen että me saisimme nopeasti tuon reaaliaikaisen tulorekisterin paikalleen jolloinka me voisimme käydä kokeilemaan tätä kristillisdemokraattien mallia joka edellyttää tämmöisen reaaliaikaisen tulorekisterin olemassaoloa ja päästä oikeasti sitten kannustavaan malliin kristillisdemokraatit ovat esittäneet myös sitä että työttömyysturvan kohdalla nimenomaan ansiosidonnaisen voitaisiin tätä viimeistä sataa päivää käyttää palkkatukeen tai starttirahaksi jolloin se olisi kustannusneutraali ratkaisu eikä jätä ihmistä tyhjän päälle kuten pelkkä yksioikoinen ansiosidonnaisen leikkaaminen hallitushan on kaavaillut nyt tätä työttömyysturvan ansiosidonnaisen keston lyhentämistä

toki tätä samaa asiaa ollaan miettimässä myöskin sinne tavallisen työttömyysturvan puolelle että sitä voitaisiin käyttää sitten palkkatukeen tahi starttirahaksi me esitämme että kannattaa työmarkkinapöytiin viedä myös tätä pohdittavaksi kun käytettäisiin sataa viimeistä päivää niin silloin ei olisi tätä ongelmaa siitä että se jollakin tavalla aiheuttaisi kilpailun vääristymää mahdollisuudessa työllistää on hyvin suuria alueellisia eroja ja ansiosidonnaisen lyhentäminen porrastamalla ei toimi työllistymisen kannusteena vaikeilla työttömyysalueilla jos sen sijaan ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha seuraisi leikkauksen sijasta työtöntä niin hän voisi käyttää oman työttömyysturvan palkkatukeen tai vaihtoehtoisesti starttirahaan oman yrityksen käynnistämisessä

arvoisa puhemies

oikeudenmukaisempaa verokohtelua veteraanit ja sotainvalidit on otettu hyvin huomioon ensi vuoden budjetissa ensi vuodesta lähtien kaikki kotona asuvat avopalveluita tarvitsevat veteraanit voivat saada maksuttomia palveluita kotiin samalla sotainvalidien haitta aste lasketaan viidestätoista prosentista kymmeneen prosenttiin näitä parannuksia olisi voitu toki tehdä aiemminkin aikaisempien hallitusten aikana sillä olisi ollut varmasti kansan tuki nyt veteraaneja on jäljellä enää noin veteraanien vähentyessä pitäisi mielestäni kaikilla olla mahdollisuus päästä joustavasti hoitokotiin jos he niin haluavat veteraanien hoitoa pitäisi kehittää edelleen esimerkiksi veteraanien puolisoiden ja sotaorpojen osalta arvoisa puhemies pienyrittäjien tukeminen maksupohjaisella alvilla ansaitsee kiitosta arviolta yhdeksänkymmentä prosenttia suomalaisista yrityksistä pääsee nyt maksuperusteisen alvin piiriin uudistuksen jälkeen pienyrittäjä voi maksaa kaupasta maksettavan arvonlisäveron sillä rahalla jonka hän kaupasta saa eikä rahaa tarvitse ainakaan lainata pelkkää veronmaksua varten myös yrittäjävähennyksen käyttöönotto helpottaa yrittäjien arkea metsätilojen sukupolvenvaihdoksia tuetaan ottamalla käyttöön niin sanottu metsälahjavähennys perintö ja lahjaveroasteikkoja kevennetään maatilojen ja muiden yritysten sukupolvenvaihdosten edistämiseksi pienten yritysten kehittäminen on tärkeää koska ne luovat suomelle tulevaisuutta suuret yritykset vähenevät entisestään valtaosa yrityksistä on pikkuruisia tiedän yrittäjän vaikeudet myös palkkalistoilla olen ollut ja tämä edistys on kohdallaan pienyrittäjät ovat tiukoilla yrittäjäpaketti koituu kaikkien yrittäjien hyväksi ja tämän kautta myös palkansaajien haluaisin mainita myös ministeri lindströmin joka mahdollistaa yli kuusikymmentä vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien eläkkeellepääsyn se on sisällytetty talousarvioon tämä on inhimillinen linjaus joka helpottaa ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien arkea monelle heistä eläkkeellepääsy on oikea ratkaisu budjetissa varmistui että päivähoitomaksujen suunnitellut korotukset perutaan monet lapsiperheet sinnittelevät hyvin tiukoilla joten on tärkeää etteivät päivähoitomaksut nousseet vielä tärkeämpää on se että jo aiemmin sovituista pienituloisten lapsiperheiden maksujen kevennyksistä pidetään kiinni hallituksen päätös jättää guggenheim vaille valtion rahoitusta on herättänyt paljon keskustelua kun mietitään guggenheimin rahoittamista on hyvä muistaa että kotimaisten museoiden rahoitusta on jatkuvasti vähennetty tässä tilanteessa olisi mielestäni epäoikeudenmukaista rahoittaa valtion rahoista guggenheimia tuki audiovisuaalisille markkinoille on erittäin positiivinen uutinen elokuvayhtiöt voivat nyt kuvata suomessa ja ja tarve lähteä pienten kustannusten perässä esimerkiksi viroon tai baltian maihin vähenee myös kansainväliset yhtiöt ovat olleet aina kiinnostuneita tulemaan kuvaamaan lappiin tämä on erittäin hyvä uudistus ja tällainen toiminta tuo myös matkailualalle lisää tuloja liikkumisen merkitystä on vaikea liioitella liikunta lisää tunnetusti ihmisten hyvinvointia ja ja alentaa terveydenhoitokustannuksia liikkuva elämäntapa on helpointa omaksua nuorena onkin ilo huomata että tunti liikuntaa päivässä hanke etenee vauhdilla arvoisa puhemies budjetissa on otettu huomioon myös maatilojen ahdinko muodostamalla yhteensä viidenkymmenen miljoonan kriisipaketti tilat jotka ovat joutuneet vaikeuksiin hintojen romahtamisen ja ja venäjä pakotteiden tuloksena saavat nyt hieman helpotusta maatalouden kansalliseen tukeen lisätään ensi vuonna kymmenen miljoonaa kohdennetaan erityisesti investointeja tehneille tiloille maatilojen maksuvalmiutta vahvistetaan lainojen valtiontakauksilla ja maksuhelpotuksilla sekä tukimaksujen aikaistamisella edistämällä toimintaedellytyksiä vahvistamalla biokaasun tuotantoa maatiloilla ja ja luomumaidon käyttöä julkisissa hankinnoissa sekä liha ja maitovalmisteiden alkuperäismerkintöjen käyttöä vahvistamalla ja vauhdittamalla tämä on todella tärkeä uudistus niin ikään

on todella arvokasta kiitos

arvoisa puhemies edustaja lohelle kyllä minä uskon siihen että me olemme samassa veneessä ja haluamme soutaa samaan suuntaan mutta meillä on pikkasen erilaiset keinot sillä vasemmistoliitto ei ei voi hyväksyä sellaisia esityksiä jotka lisäävät kansalaisten tuloeroja ja hyvinvointieroja tämä hallituksen budjettiesitys nimittäin kurittaa tavallista kansaa monin eri tavoin hallitus leikkaa niin työttömiltä opiskelijoilta lapsiperheiltä eläkeläisiltä kuin vammaisiltakin nämä ihmiset ovat maksajina lamassa jota he he eivät ole aiheuttaneet näyttääkin siltä etteivät hallituspuolueet ole oppineet mitään yhdeksänkymmentä luvun säästöistä ja niiden seurauksista tämä on hyvin valitettavaa lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus niin meidän kaikkien tulisi ajatella mutta tämä tulisi näyttää myös teoilla toteen eikä pelkillä sanoilla hallitus osoittaa tätä tulevaisuuden arvostustaan heikentämällä erityisesti lapsiperheiden toimeentuloa ja leikkaamalla suomen kivijalasta elikkä laadukkaasta koulutuksesta eivätkö meidän lapsemme ja nuoremme ansaitse parempaa kuin leikkauksia leikkauksien perään haluammeko lisätä lasten eriarvoisuutta ja nuorten syrjäytymistä epäoikeudenmukaisilla ja lyhytnäköisillä leikkauksilla pienituloisten perheiden tai minkään muunkaan perheen lapset eivät ole vastuussa maatamme riepottelevasta

perusturvaetuuksia leikkaamalla hallitus leikkaa suhteessa kaikista eniten vähäosaisilta ja työttömien perheiden lapsiin kohdistuu kerralla useita eri leikkauksia kun työmarkkinatuki ja lapsilisät pienenevät ei ihme että syntyvyys on maassamme nälkävuosien tasolla kun hallituksen arvostus lapsiperheitä kohtaan on tällaista vaikeina aikoina tarvittaisiin sydäntä investoida arvokkaimpaan pääomaamme eli lapsiin tulevaisuuteemme arvoisa puhemies haluan diabetesryhmän jäsenenä nostaa budjettiesityksen useista epäoikeudenmukaisista leikkauksista esiin diabetesta sairastavien kohtelun sosiaali ja terveysministeriön lausunnoille lähettämässä niin kutsutussa lääkesäästöpaketissa esitetään arviolta kahdenkymmenen miljoonan euron säästöä laskemalla merkittävästi diabeetikkojen tarvitsemien ei insuliinien korvausastetta sadasta prosentista kuuteenkymmeneenviiteen prosenttiin esitetyn kaltainen heikennys uhkaa monien potilaiden mahdollisuutta hyvään ja riittävään hoitoon diabetes on jo valmiiksi kallis sairaus miten hallitus kehtaa ottaa hampaisiinsa yhden tietyn potilasryhmän haluaako hallitus arvottaa sairaita ihmisiä keskenään esitetty säästötoimi voi uhata diabetespotilaiden hyvää hoitoa riskinä on että tarvittavaa lääkitystä ei hankita suurien kustannusten takia laskelmien mukaan esitetty leikkaus lisäisi joidenkin potilaiden kustannuksia jopa sadoilla euroilla vuodessa toteutuessaan säästö johtaisi siihen että hoitoa ei valita sen mukaan mikä on sopivin vaan sen mukaan mikä on taloudellisesti potilaalle mahdollista kustantaa arvoisa puhemies koko maatamme on kuluneen viikon aikana järkyttänyt nuoren jimi karttusen kuolema uusnatsistisen suomen vastarintaliikkeen propagandatapahtumassa helsingin keskustassa menetettiin viimeisimpien tietojen mukaan ihmishenki rasistisen natsiaatteen kynsiin hallituksen on reagoitava tähän välittömästi kasvavaan äärioikeiston uhkaan ja turvattava ne resurssit joilla ihmisvihamielinen ja väkivaltainen ääritoiminta saadaan pysäytettyä arvoisa puhemies yhteiskunnan eriarvoistuminen ei ole meidän kenenkään etu yhteiskunta ei ole eheä silloin jos vaikeina aikoina otetaan niiltä joilla on vähiten ja annetaan niille joilla on eniten tällainen politiikka murentaa yhteiskuntaa sisältä ja alkaa ennemmin tai myöhemmin uhata itse itseään jos koko ajan juustohöylätään leikataan ja nipistetään köyhiltä niin jossain vaiheessa tämä kamelin selkä katkeaa miten käy yhteiskuntamme sisäisen turvallisuuden silloin kun jo nyt väkivaltainen ääriliikehdintä on nousussa politiikan tulisi palvella kansaa eikä kansan poliitikkoja aletaan siis talouspolitiikassa noudattaa sitä solidaarisuuden periaatetta jossa kaikille annetaan tarpeiden mukaan ja kaikki antavat kykyjensä mukaan tällä muistisäännöllä syntyisi budjetteja jotka eivät lisää eriarvoisuutta ja tuloeroja vaan toisivat ihmisten keskuuteen lisää turvaa ja oikeudenmukaisuuden tunnetta onneksi vielä ei ole liian myöhäistä muuttaa politiikan suuntaa

arvoisa puhemies kun tässä edellisessä puheenvuorossa annettiin ymmärtää että hallitus tai allekirjoittanut tuossa edellisessä puheenvuorossa kannattaisi sellaista politiikkaa jossa lisätään tuloeroja tai hyvinvointi eroja suomeen niin haluan todeta että näinhän ei ole hallitus pyrkii sen takia juuri satsaamaan tähän työllisyyteen ja työpaikkojen lisäämiseen jotta saataisiin näitä hyvinvointieroja kavennettua jos ajatellaan näitä leikkauksia niin ne tehdään ainoastaan sen takia että me voimme turvata pitkällä tähtäimellä hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan jos me lähtisimme sille tielle esittäneet että velkaannutaan vain lisää ja lähdetään tekemään ja sitä kautta vähentämään työpaikkoja me olisimme kyllä tuhon tiellä kuten tuossa puheenvuorossa totesin jos me joudumme niin kuin me nyt joudumme kärvistelemään niin kärvistellään yhdessä jaetaan tätä tuskaa tasaisesti näin myös veroratkaisuilla on pyritty tekemään mutta tietenkin tässä kärvistelyssä ja sen tasaisesti jakamisessa meillä on kyllä

puhemies edustaja lohi tänään on paljon keskusteltu siitä miten esimerkiksi nämä verohelpotukset tulevat kohdentumaan ja mitä esimerkiksi eläkeläisten keskuudessa tulee tapahtumaan kun on laskettu että eläkeläisten enemmistö köyhtyy elikkä ne jotka tienaavat alle kaksituhattaviisisataa euroa kuussa ja tämä on ihan eduskunnan tietopalvelun tietoihin perustuva laskelma ja sitten rikkaimmat hyötyvät niin eikö tämä lisää tuloeroja

arvoisa puhemies kaikille kansalaisille on taattava hyvä hoito kohtuullisella etäisyydellä kodistaan ja äidinkielestä riippumatta hallitukselta on uudistusinnossa ja laajan päivystyksen sairaalaverkoston suunnittelussa ilmeisesti unohtunut perustuslaissa mainitut kielelliset oikeudet ja sen perusteella tehtävät kielelliset vaikutusarvioinnit niin perustuslakivaliokunnan kuin oikeuskanslerin kannanotot korostavat kielellisen vaikutusarvioinnin merkitystä julkisissa uudistuksissa tätä ei voida vähätellä perustuslaillisten kielellisten oikeuksien turvaamisen arvioi perustuslakivaliokunta ei hallitus ei yksittäinen ministeri eikä virkamiehet ruotsalainen eduskuntaryhmä vaatii että arvioinnit uudistuksen kielellisistä vaikutuksista tehdään välittömästi arvoisa puhemies suomi on hyvinvointivaltio tehtävämme on huolehtia heikoimmista ja taata kaikille laadukas hoito ja ihmisarvoinen elämä siksi olen kauhulla vastaanottanut uutisen sosiaali ja terveysministeriön suunnitelmista henkilöstömitoituksen leikkauksista vanhustenhuollossa säästöjä on tietenkin tehtävä mutta hallituksen toimet ja arvomaailman autoveroa esitetään alennettavaksi ja miljoonia syydetään teollisuuden päästökompensaatioihin kun samalla leikataan kaikkein heikoimpien palveluista ruotsalainen eduskuntaryhmä tuleekin esittämään omassa vaihtoehtobudjetissaan taloudellisesti toimivan ja inhimillisen vaihtoehdon hallituksen esitykselle kiitos

arvoisa herra puhemies täällä on käytetty

puolesta kuin vastaankin ja huomaan sen tässä että yhteiskuntamme on aika isossa arvojen muutoksessa hyvin monella tasolla täällä joku keskustelijoista mainitsi edustajista että ei saa päästää suomea kahtia jakautumaan valitettavasti suomi on jo jakaantunut kahtia nimittäin pitkittäissuunnassa me näemme tämän kehityksen selvästi siinä että itäpuoleisessa osassa suomea köyhyys lisääntyy eriarvoisuus palveluiden saannissa kasvaa koulutusmahdollisuudet keskittyvät sairaalapalvelut keskittyvät usein pitkien etäisyyksien päähän ja taas länsi suomi läntinen osa suomea pystysuunnassa kukoistaa ja sinne jatkuvasti sijoitetaan uusia

kehitystä tukevia tukia täällä puhuttiin myös syyllisyydestä että on turhaa hakea syyllisiä sillä olemme kaikki paikalla minusta se oli mielenkiintoinen lause ehkä hieman koen että en niin kollektiivisesti tätä syyllisyyttä itselleni ota kun täällä on tullut vasta reilu vuosi istuttua mutta ymmärrän sen ajatuksenkulun arvoisa puhemies on yleensä niin ja historiasta havaittavissa että pääoman ehdoilla rakennettu yhteiskunta jossa inhimilliset arvot eivät ohjaa päätöksiä tuottaa aina lopulta sosiaalisesti epäoikeudenmukaisen yhteiskunnan syytä korostaa yhteiskunnallisesti merkittävänä vaatimuksena tätä kuuluisaa totuutta että yhteinen hyvä kuuluu kaikille ei vain niille joilla on riittävästi voimaa ajaa omia etujaan hallitus tuo monia helpotuksia yrittäjyyteen hyvä niin työpaikat syntyvät nyt yrittämisessä itsellänikin on pitkä yrittäjäura ja ymmärrän sen miten vaikeaa on esimerkiksi palkata uusia työntekijöitä ja joskus tuntuu että mieluummin repii omasta selkänahastaan sen tekemisen kuin lähtee siihen peliin että

jos sattuu saamaan työntekijän joka ei sitä työtänsä pysty hoitamaan onko esimerkiksi mahdollista ja miten hänestä päästä eroon ynnä muuta nämä nämä asiat ovat todellisia ja ja näihin nyt tartutaan ja hyvä niin olisi kuitenkin oikein tässä suomen vaikeassa tilanteessa että kaikki yrityksille suunnatut helpotukset niin verotuksen kuin investointitukienkin osalta ja muodossa sidottaisiin jonkinlaiseen työllistämisvelvoitteeseen suomessa näin turvaisimme sen etteivät nämä tukirahat päätyisi ainoastaan kansainvälisille sijoittajille vaan osa hyödyistä jäisi myös suomeen työpaikkojen muodossa haluaisin kiinnittää huomiota siihen että on erittäin tärkeää että huomaamme ammatillisen koulutuksen merkityksen suomessa nyt ammatilliseen koulutukseen on kohdistettu rajujen säästöjen aloittaminen jo ensi vuonna vaikka reformilainsäädäntö tulee voimaan vasta kaksituhattakahdeksantoista alussa reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus koulutuksen rahoitus ohjaus tutkintorakenne koulutuksen toteuttamismuodot sekä järjestäjärakenne nykyiset lait yhdistetään uudeksi lainsäädännöksi ensi vuodelle aikaistetut säästöt uhkaavat vakavasti ammatillisen opetuksen laatua säästöjä on mahdotonta tehdä hallitusti ja strategisesti kestävällä tavalla kun reformin linjaukset eivät ole vielä tiedossa tätä hoppua kovasti ihmettelen pahimmillaan tämä tarkoittaa ammatillisille ammatillisille oppilaitoksille kahta peräkkäistä rajua rakenneuudistusta jotka toteutetaan vain vuoden sisällä toisistaan kiireellisesti toteutetut leikkaukset voivat johtaa harkitsemattomiin ja aluepoliittisesti vahingollisiin ratkaisuihin kehotammekin hallitusta korjaamaan suunnitelmaansa niin että säästöt toteutetaan hallitun rakenneuudistuksen kautta sen sallimassa aikataulussa ehkä suurimpana virheenä tässä talousarviossa kuitenkin on tekniikan tutkimuksen rahoitus siitä leikkaaminen suomalainen kilpailukyky on tämän tutkimuksen varassa kun katsomme maailmanlaajuista patenttien hakemislistaa kuinka paljon suomi on rekisteröinyt patentteja olemme jäämässä maailman huippukehityksestä auttamattomasti jälkeen ja tämä olisi hallituksen hyvä tiedostaa tässä kaikki tällä erää arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on kilpailukykysopimus sen lisäksi muun muassa hallituksen päättämä lähes kolmen miljardin euron investointiohjelma erityisesti monipuolisen infran rakentamiseen edesauttaa kehitystä koko suomessa ensi vuoden budjetissa joudutaan ottamaan lisää velkaa mutta kokonaisuutena olemme uskottavasti tavoitteessa lopettaa suomen velaksieläminen lähivuosina tavoitteesta lopettaa suomen velaksieläminen on ehdottomasti pidettävä kiinni tämä on välttämätöntä jo talouspolitiikan uskottavuudenkin kannalta pidän kaiken kaikkiaan budjettiesitystä kokonaisuutena hyvänä sen kanssa on pidettävä mielessä suuri kuva ja tavoitteet tavoitteista tärkein on totta kai saada työllisyys paranemaan vain tätä kautta kykenemme turvaamaan tarvittavat yhteiskunnan palvelut ja huolehtimaan heikoimmista budjetin työllisyys ja yrittäjyyspaketti sekä verolinja kokonaisuutena tukevat työllisyyttä ja yrittäjyyttä verolinja on myös monella tavalla oikeudenmukainen verohelpotukset kohdennetaan hallituksen erillistoimin pieni ja keskituloisille eläkeläiset mukaan lukien täytyy sanoa että lähes miljardin verohelpotukset tässä tilanteessa ovat hallitukselta erittäin kova valinta rohkenen arvioida että budjetti on niin oikeudenmukainen kuin se tällaisessa taloustilanteessa suinkin voi olla tätä korostaa myös se että tiukasta tilanteesta huolimatta kyetään tekemään myös myönteisiä parannuksia kuten muun muassa nuorten syrjäytymisen torjumiseen tai omais ja perhehoidon parantamiseen olen siis tyytyväinen budjettiesityksen verolinjauksiin ne tukevat toimeliaisuutta koko suomessa valtaosa uusista työpaikoistahan syntyy pk yrityksiin siksi on hyvä että toimia kohdistetaan niihin yrittäjävähennys henkilöyrittäjille yritysten sukupolvenvaihdosten helpottaminen perintö ja lahjaverotusta keventämällä maksuperusteisen alv tilityksen käyttöönotto ja niin edespäin täälläkin puhuttu metsälahjavähennyksen käyttöönotto helpottaa metsätilojen ongelmallisia sukupolvenvaihdoksia sillä lisätään varmasti puunkäyttöä yrittäjämäistä metsätaloutta ja kasvatetaan tilakokoa kaikki nämä seuraukset ovat välttämättömiä sille että suomessa kyetään investoimaan meille elintärkeään metsätalouteen puuta pitää saada liikkeelle näillä toimilla sitä saadaan liikkeelle muutenhan näitä investointeja ei pystytä tekemään palveluiden turvaamiseen liittyy keskeisesti kuntatalous kunnistahan jouduimme olemaan todella huolissamme viime vaalikaudella erittäin rajujen valtionosuusleikkausten valtionosuusleikkausten myötä nyt tässä on tapahtunut selkeä linjanmuutos tämän hallituksen aikana meillä on nyt tämän hallituksen myötä konkreettisesti käytössä muun muassa rahoitusvastuun periaate se vahvistaa kuntataloutta myös ensi vuoden budjetti eri toimenpitein on kuntataloutta ainakin lievästi kilpailukykysopimuksen kokonaisvaikutus ensi vuoden ensi vuoden osalta kuntien rahoitusasemaan on jossakin määrin heikentävä mutta on kuitenkin uskottava että pidemmässä juoksussa kunnat hyötyvät kilpailukykysopimuksen suotuisista vaikutuksista kasvuun ja ja työllisyyteen on myös kilpailukykysopimuksen yhteydessä linjattu perälauta koskien kuntataloudelle asetettua rahoitusasematavoitetta maatalouden osalta on tietysti elintärkeää että sen syvä kannattavuuskriisi saataisiin taltutettua budjetissa omalta osaltaan siihen on on tehty linjauksia puhemies aivan lopuksi kaksi lausetta budjetin täsmälinjaus suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi on hossan kansallispuiston perustaminen kainuuseen ja osin koillismaalle koillismaalle tämä on tavattoman hieno ja merkittävä päätös kainuulle ja koillismaalle siitä lämmin kiitos

arvoisa puhemies kesälomillaan eu parlamentaarikko merja kyllönen laukoi kilpailukykysopimuksesta että kaikenlainen hömpänpömppä myy ja vähätteli sitä että meillä on kriisi päällä on pakko ihmetellä kuinka nopeasti mieli on muuttunut samaan aikaan vasemmiston varjobudjetin mukaan valtiontaloutta pitäisi elvyttää vielä suuremmalla velanotolla vielä kolme vuotta sitten ministeri kyllönen yritti ratkoa kataisen hallituksessa maamme talousongelmia mutta historiankirjat ovat tältä osin tyhjät opposition uskottavuus on nyt lujilla kun suomen talous ja ennen kaikkea työllisyys ja vienti ovat nyt kuitenkin vähitellen kääntymässä parempaan suuntaan yksityisten investointien ennustetaan kasvavan neljä pilkku kolme prosenttia ja kasvu on laajapohjaista vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kasvuksi ennustetaan nolla pilkku yhdeksää prosenttia kasvun taustalla on edelleen investointien suotuisa kehitys ja yksityinen kulutus teollisuuden ennustetaan kääntyvän noin kahden prosentin nousuun etupäässä metalliteollisuuden ansiosta siis suomi nousee nyt kun kriisitilanne on hieman helpottamassa niin oppositio on jo valmis jakamaan orastavan hyvinvoinnin tuttuun tapaansa ympäri etelä eurooppaa samaan aikaan kehitysmaiden ongelmat ja hätä laajenemassa teollisuusmaihin ja terroristien hirmuteot seuraavat toinen toistaan lisäksi ainakin suomessa median luomat kauhuskenaariot ruokkivat sensaatiohakuisuudellaan kansaa hallituksen kaikkia hyviä toimia vastaan vaikka kaikille pitäisi olla selvää että entinen meno ei voi jatkua samaan aikaan oppositio suoltaa hömpänpömppäpropagandaansa päivästä toiseen hallitusohjelman mukaisesti verohelpotukset tulevat ja tällä kotimaista ostovoimaa lisätään siis suunta on ihan oikea ostovoiman ja työllisyyden lisäksi vienti kääntyy voitolliseksi tätä kaikkea olemme siis saamassa aikaiseksi kikyllä samoin muilla toimenpiteillä arvoisa puhemies jo debatissa totesin kuinka muutama vuosi sitten maassamme vallitsi ilmiö nimeltään maan tapa kun siitä päästiin eroon niin riesaksi tuli sdpn toverikapitalismi mitä tarkoitan tarkoitan yleishyödyllistä rakentamista jota tuetaan valtion rahoilla eli verorahoilla aran eli asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen listoilta löytyy yleishyödyllisiksi nimettyjä asuntoyhteisöjä kuten myös

tiedämme että yleishyödyllisyys tarkoittaa tuloverolain mukaan muun muassa sitä että yhteisö ei saa tuottaa toiminnallaan siihen osallistuville taloudellista etua osinkona voitto osuutena tai kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä tässäkin tapauksessa valtio on tukenut ensin asuntojen rakentamista ja sitten niissä alati kallistunutta asumista vuokratuella ja nyt kun asunnot myytiin ay omistajat kuittaavat myynnistä miljoonia euroja joista ne eivät yleishyödyllisinä yhteisöinä maksa veroja

jos porvari välttelee veronmaksua on huuto ay piireissä kova tietenkin hyvin aiheellinen kun ay liike välttyy veroilta sieltä ei kuulu pihaustakaan vaikka aihetta olisi arvoisa puhemies sosialistien ajatuksen mukaan kapitalistisessa yhteiskunnassa omaisuus kertyy vähitellen yhdelle kymmenestä kun näin on käynyt tulee proletariaatti takavarikoi takavarikoi omaisuuden valtiolle ja tietyn ylimenokauden jälkeen valtio kuolee tarpeettomana pois eli hieman samoin kuin robin hood aikoinaan toimi mutta nyt te toimittekin aivan kuten nottinghamin seriffi köyhyyden rajamailla elävät ihmiset maksavat viimeisillä rahoillaan vuokransa ja osa vuokrista on tarkoitettu käytettäväksi heidän kiinteistöjensä korjauksiin mutta yllätys yllätys rahat kiertävätkin toverikapitalistin vaalikassaan aivan häikäilemätöntä menoa ja tämä on tämän päivän ilmiö

arvoisa puhemies

eteenpäin hallitusohjelman tavoitteita työllisyysasteen nostamisesta julkisen velan kasvun taittamisesta ja velaksi elämisen lopettamisesta useammalle vuodelle jaksotettu säästöohjelma pitää menojen kasvun kurissa mutta ei toisaalta aiheuta liian äkillistä kokonaiskulutuksen pudotusta mikä olisi vahingollista esimerkiksi kotimarkkinayritysten toimintaedellytyksille talouden tervehdyttämistavoitteista pidetään kiinni hallituksen talouspolitiikan linja on sekä kansainvälisten että kotimaisten talousasiantuntijoiden mukaan pääosin oikea talousarvioesityksen määrärahoiksi esitetään miljardia euroa

työtä on siis vielä paljon edessä jotta velkaantuminen saadaan kestävälle tasolle velkaantumisen taittaminen edellyttää sitä että vienti lähtee vetämään ja lisää erityisesti yksityisen sektorin työpaikkoja ja siihenhän nämä budjetin toimet tähtäävät hyvinvointiyhteiskunta ja korkea työllisyys nimittäin ovat pari suomella on kaksi vaihtoehtoa joko vahvistamme työllisyyttä tai karsimme hyvinvointiyhteiskunnan palveluja kokoomukselle valinta on aivan selvä me haluamme turvata koulut neuvolat terveyskeskukset eläkkeet ja riittävän toimeentulon kaikille sekä pitää huolta yhteiskunnan heikoimmista se ei kuitenkaan onnistu jos emme saa vahvistettua työllisyyttä nykyisillä toimilla hallituksen tavoite

arvoisa puhemies hallituksen budjettiesitys toteuttaa työlinjaa ja sisältää lukuisia kasvua työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistäviä veromuutoksia työn verotuksen keventäminen vahvistaa ostovoimaa sekä tukee kotimaista kysyntää ja tekee työn vastaanottamisesta nykyistä kannattavampaa ansiotulojen verotusta kevennetään ensimmäisen kerran seitsemään vuoteen veronalennukset koskevat kaikkia tuloluokkia ja myös eläkeläisiä yrittäjyyden kannustavuutta vahvistetaan uudella yrittäjävähennyksellä maksuperusteinen arvonlisävero puolestaan helpottaa erityisesti pienten yritysten kassanhallintaa sukupolvenvaihdoksia edistetään keventämällä perintö ja lahjaveroa kotitalousvähennystä korotetaan neljästäkymmenestäviidestä prosentista viiteenkymmeneen prosenttiin minkä toivotaan kannustavan kotitalouksia ostamaan lisää suomalaista pitkään toivomat ja kokoomuksen ajamat veromuutokset helpottavat erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja työllistää arvoisa puhemies budjettiesitys sisältää monia hyviä kirjauksia myös perheiden arjen kannalta naisten työmarkkina asemaa parantaa se että vanhemmuuden kustannusten tasaaminen vihdoin etenee kun työnantajille aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia ryhdytään tasaamaan kertakorvauksella ensi huhtikuusta alkaen tekoja työelämän mahdollisuuksien tasa parantamiseksi tarvitaan jatkossakin seuraavaksi on aika tuoda myös perhevapaajärjestelmämme nykyaikaan ja edistää yhteisvastuullisempaa jakoa vanhemmuuden kustannuksissa se on myös tehokas keino tukea yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä kokoomuksen aloitteesta hallitus luopui päivähoitomaksujen korotuksista ja päätti alentaa pienituloisten maksuja toteutuessaan maksukorotukset olisivat heikentäneet perheiden ostovoimaa naisten työmarkkina asemaa sekä työnteon kannattavuutta ja myös säästöt julkiseen talouteen olisivat jääneet pieniksi arvoisa puhemies vielä loppuun yksi hyvä esimerkki budjetin lisäpanostuksesta joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti nimittäin vesirokkorokotteen ottaminen kansalliseen rokotusohjelmaan sen arvioidaan käytännössä hävittävän vesirokkotaudin suomesta ja säästävän noin kahdeksankymmentätuhatta poissaolotyöpäivää ja kolmetoista pilkku kuusi miljoonaa euroa vanhempien työstä poissaolosta aiheutuvia kustannuksia

arvoisa puhemies keskityn puheessani omien valiokuntieni opetus ja sekä sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalojen muutamaan asiaan haluan ensiksi kiittää hallitusta siitä että varhaiskasvatukseen aiotut maksukorotukset peruttiin tulee kuitenkin muistaa että tämän vuoden budjetin heikennykset varhaiskasvatuksen laatuun eli suuremmat ryhmäkoot ja päivähoito oikeuden rajaus ovat nyt voimassa onneksi sentään maksut eivät eivät heikennetystä palvelusta nousseet iloinen asia on myös elokuvan tuotantotuki joka nyt vihdoin saatiin mukaan ja sitä kautta lisää työtä ja vientituloja suomeen kulttuurin alalla tälle vuodelle tehdyt perusopetuksen laatuun tasa arvoon ja ryhmäkokoihin kohdistuneet säästöt näkyvät tänä päivänä karulla tavalla oppilaiden ja opettajien arjessa oajn luottamusmieskyselyn mukaan joka toisessa kunnassa on leikattu perusopetuksen tuntikehystä ja yli kolmanneksessa lukioiden tuntikehystä edellisestä vuodesta perusopetuksessa joka toisessa kunnassa on vähennetty jakotuntien määrää yli puolessa kunnista perusopetuksen ryhmäkokoja on suurennettu ja lukioidenkin yli neljässäkymmenessä prosentissa monessa kunnassa myös koulujen ja oppilaitosten johtamista on heikennetty joka kolmannessa kunnassa on yhdistetty rehtorin virkoja ja tai päiväkodin johtajan virkoja on kovin ikävää että hallitus nyt jatkaa tätä linjaa tekemällä näihin vielä lisäleikkauksia tilanne siis siis tulee ensi vuonna pahenemaan arvoisa puhemies taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön oecdn tuore maavertailu on suomen osalta karua luettavaa tämä oecdn vuotuinen jäsenvaltioidensa koulutuksen tilaa selvittävä tutkimus osoittaa että nuorten syrjäytyminen työstä ja koulutuksesta on suomessa kovassa kasvussa suomalaisista kaksikymmentä vuotiaista miehistä yli viidennes on vailla työtä tai ei ole koulutuksessa elikkä on niin sanottuja neet nuoria no mitä hallitus tässä tilanteessa tekee se leikkaa ammatillisesta koulutuksesta hallituksen kärkihankkeena satayhdeksänkymmentä miljoonaa ja vieläpä siten että leikkaukset tehdään ilman järjestäjäverkon tarkastelua jota kautta olisi säästöjä ehkä voinut paremmin olla saatavissa koulutuksen järjestäjät joutuvat vähentämään opettajia tämä summa tarkoittaa kolmentuhannenkahdeksansadan opettajan työpanosta tai sitten voidaan vähentää ennestään niukkoja opetustunteja tämä tarkoittaisi sitä että lähiopetustunteja olisi vain kaksi pilkku viisi päivää viikossa ammattikoululaisilla tai sitten opiskelijamääriä tämä tarkoittaisi kahdeksaatoistatuhatta opiskelijapaikkaa järkevämpää olisi ollut tarkastella järjestäjäverkkoja ja tehdä yhteistyötä muun muassa koko toisen asteen koulutuksen tilojen suhteen niin kuin korkeakoulusektorilla yhä enemmän tänä päivänä ollaan tekemässä arvoisa puhemies samalla hallitus ajaa nuorisotakuun alas nuorten aikuisten osaamisohjelma ajetaan vähitellen alas etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta eivät nekään leikkauksilta säästy hallituksen tavoitteeseen työllisyysasteen nostosta on helppo yhtyä mutta miksi ihmeessä unohdetaan nuoret ja ajetaan alas esimerkiksi tuo vallan mainio nuorten aikuisten osaamisohjelma vaikka sen avulla on saatu aikaan todellisia menestystarinoita siitä kuinka syrjään jääneet nuoret ovat saaneet koulutuksen ja työpaikan ja saaneet elämänsyrjästä uudelleen kiinni juuri kun nämä verkostot on rakennettu ja saatu toimimaan ja nuoret ovat löytäneet tämän ohjelman ja se toimii oikein hyvin niin se ajetaan alas tämä on oikeastaan ihan voimavarojen tuhlausta

viidestä nolla pilkku neljään jo tällä hetkellä työskennellään vanhustenhoidossa voimien äärirajoilla tämänhetkinen mitoitus hädin tuskin riittää perushoitoon lähi ja perushoitajista jopa yhdeksänkymmentäkolme prosenttia on huolissaan hoidon laadusta pohjoismaisen nordcare tutkimuksen mukaan meillä on vähemmän henkilökuntaa hoidettavien määrään nähden kuin muissa pohjoismaissa suomessa hoitajalla on päivävuoron aikana autettavanaan keskimäärin kaksitoista vanhusta kun tanskassa ja norjassa on vain kahdeksan tilanne oli samankaltainen kymmenisen vuotta siten kun tätä aiemmin tutkittiin jopa valviran mukaan oikeus hyvään hoitoon ei enää toteudu jos nykyistä vähimmäismitoitusta alennetaan samalla vaaratilanteiden riski kasvaa ja jopa kovakourainen kohtelu josta on paljon uutisoitukin voi lisääntyä

vanhustenhoivasta epäinhimillistä epäinhimillistä ja ajattelee myös työntekijöiden jaksamista

arvoisa puhemies käsittelyssä on valtion talousarvioesitys vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista

hallituksen kärkitavoitteena on tehdä työllistäminen ja työnteko nykyistä helpommaksi ja kannattavammaksi erityisesti pien ja yksinyrittäjien toimintaedellytyksiä kohennetaan yrittäjät ovat tähän asti joutuneet tilittämään arvonlisäveron suoriteperusteisesti vaikka raha ei olisi vielä siirtynytkään asiakkaalta yritykselle yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen pitkäaikainen toive on ollut siirtyminen maksuperusteiseen arvonlisäveron tilitykseen ainakin pienimmissä yrityksissä nyt tämä toive toteutuu jatkossa pienimmät yritykset maksavat arvonlisäveron vasta saadessaan maksun myymästään tuotteesta tai palvelusta pienyrityksille ei siten enää aiheudu kohtuuttomia seurauksia laskunmaksun viivästymisestä hallitus toteuttaa myös hallitusohjelman kirjauksen yrittäjävähennyksestä sen toteutuessa liikkeen ja ammatinharjoittajien maa ja metsätalouden harjoittajien sekä elinkeino ja verotusyhtymien tuloksesta saa tehdä verotuksessa viiden prosentin vähennyksen myös kotitalousvähennyksen määrä kasvaa ja työllisyyttä arvoisa puhemies budjettiriihessä tehtiin muitakin periaatteellisesti merkittäviä päätöksiä perussuomalaisten esitys yli kuusikymmentä vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien päästämiseksi eläkkeelle toteutuu päivähoitomaksut pysyvät kohtuullisina ja pienituloisten osalta niitä jopa alennetaan rintamaveteraanien kuntoutusetuuksia ja maksuttomia kotiin annettavia avopalveluita laajennetaan itsenäisyytemme juhlavuoden kunniaksi sitä vastoin valtio ei myönnä guggenheimille rahoitusta vaikka eräät eturyhmät museo hanketta ankarasti lobbasivatkin taloudellisesti kannattamattoman museohankkeen tukeminen ei millään muotoa voinut olla perusteltua kun monesta muusta kohteesta kohteesta joudutaan leikkaamaan meille perussuomalaisille tämä oli moraalisestikin erittäin tärkeä kysymys hallitukselle jää budjettiriihen päätöksistä huolimatta edelleen paljon tehtävää jotta valtion velkaantuminen saadaan kuriin vanhasen kakkoshallituksen aikana alkanut nopea velkaantuminen ei ikävä kyllä ole vielä kunnolla taittunut ja valtiontalouden alijäämä on viisi miljardia euroa myös ensi vuonna kuntien taloudellinen asema on kuitenkin parantunut tällä hallituskaudella ja paranee edelleen tämän nyt hyväksyttävän budjetin myötä merkittävän uuden menoerän muodostavat maahanmuuttoon liittyvät kustannukset jotka ovat kasvaneet useilla sadoilla miljoonilla euroilla tavanomaiseen verrattuna maahanmuuttopolitiikkaa on kiristetty lainsäädännöllisin keinoin mikä vaikuttaa maahanmuutosta aiheutuviin kuluihin noin sadallakahdeksallakymmenellä miljoonalla eurolla tähän vuoteen verrattuna mutta työtä kustannusten alentamiseksi on edelleen jatkettava arvoisa puhemies toisaalta julkisella sektorilla on muiden toimenpiteiden lisäksi otettava käyttöön tuottavuutta parantavaa uutta teknologiaa kustannuksia voidaankin jatkossa alentaa muun muassa digitalisaatiota paremmin hyödyntämällä tässä onnistumalla pysyy kunnallisveroaste kohtuuden rajoissa eivätkä tehokkaammat toimintatavat ole tietenkään muutoinkaan haitaksi sote ja maakuntauudistuksen onnistuminen vaikuttaa erittäin merkittävästi julkisen sektorin taloudelliseen kantokykyyn hyvin pitkälle tulevaisuuteen sote ja maakuntauudistuksen yhteydessä tulee huomioida alueiden väliset erot ja mahdollistaa pitkän tähtäimen erikoistuminen kehittyminen näin palvelut voidaan turvata kustannustehokkaasti myös olosuhteiden muuttuessa

arvoisa puhemies

on vielä työelämän paineet ja muut inhimillisen elämän myötä ja vastoinkäymiset lisäksi uskon monen kokevan turvattomuutta siitä mitä maailmalla tapahtuu tutkimustenkin mukaan suomalaisia huolettaa työttömyys se miten palvelujen käy ja yhteiskunnan eriarvoistuminen meillä on todella paljon ihmisiä joilla ei mene hyvin alkaen nuoriso ja pitkäaikaistyöttömistä näihin huoliin meillä pitää politiikalla vastata työttömyyden taltuttaminen tai kääntäen työllisyyden parantaminen on se mikä ratkaisee suomen tulevaisuuden tämänpäiväisen työ ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan meillä on noin kolmesataaneljäkymmentäkaksituhatta työtöntä työnhakijaa kun suomessa oli reilut kuusikymmentätuhatta työtöntä julisti presidentti kekkonen luvulla hätätilan ajat ovat tietysti kaikkinensa kovin erilaiset nyt neljäkymmentä vuotta myöhemmin mutta tietynlainen hätätila on kyllä aivan perusteltua ja kun katsoo hallituksen linjaamia toimia työllisyyden parantamiseksi voi todeta että hallitus ymmärtää suomen hätätilan ensi vuoden talousarvioon on linjattu paljon uusia toimenpiteitä yritysten työllistämisen helpottamiseksi työn lyhytaikaisenkin vastaanottamisen kannattavuuden parantamiseksi ja työnvälityksen tehostamiseksi arvoisa puhemies on ymmärrettävää että työttömyysturvan leikkaukset aiheuttavat ihmisissä huolta miten minun käy hallitus ei halua jättää työtöntä yksin te toimistoja on paljon arvosteltu viime aikoina siitä työtön työnhakija ei saa palvelua kasvokkain virkailijan kanssa työtön keskustelee tietokoneen kanssa tai korkeintaan puhelimitse virkailijan kanssa nyt hallitus kaavailee muutoksia toimintakulttuuriin niin että jokaiselle työttömälle työnhakijalle taataan tapaaminen elävän ihmisen kanssa kasvokkain kolmen kuukauden välein tämä on mielestäni valtavan tärkeä asia kun pyrimme auttamaan ihmisiä työnhaussa ja myös ehkäisemään syrjäytymistä syitä työttömyyteen on lähes yhtä paljon kuin on työttömiä siksi on päivänselvää että paremmin jokaisen työttömän henkilökohtaisen tilanteen tuntemalla hänelle löydetään työpaikka ja aivan sama pätee myös yritysten suuntaan heille löytyy juuri heidän tarvitsemansa työntekijä arvoisa puhemies hallitus arvioi että ensi vuonna työttömyysturvaan käytetään kaksi pilkku kahdeksan miljardia euroa se on sosiaali ja terveysministeriön budjetista kaksikymmentä prosenttia on varmasti oikeus ja kohtuus että hallitus todella on ymmärtänyt hätätilan ja on etsinyt uusia keinoja työllisyyden parantamiseksi ja työttömyyden vähentämiseksi vain työllisyysasteen nostamisen kautta voimme löytää kantavan pohjan jolta meidän kaikkien tarvitsemia julkisia palveluja voidaan rahoittaa kestävällä tavalla ei velanoton kautta uskon että valtaosa niistä kolmestasadastaneljästäkymmenestätuhannesta työttömästä työnhakijasta ja erityisesti niistä sadastakahdestakymmenestäseitsemästätuhannestayhdeksästäsadasta pitkäaikaistyöttömästä on sitä mieltä että on oikein ja kohtuullista yrittää löytää uusia keinoja työttömyyden vähentämiseksi uskon että he kokevat hallituksen hallituksen ponnistelut paljon vakuuttavampina kuin opposition räksytyksen tuon opposition jolla viime eduskuntakaudella oli täysi valta ja mahdollisuus tehdä omin konstein työllisyyspolitiikkaa arvoisa puhemies tätä budjetin käsittelyä jatketaan tulevat päivät ja valiokunnissa tulevat viikot kun käymme eri ministeriöitten pääluokkia eri ministeriöitten pääluokkia läpi tulevina päivinä otan sitten kantaa niiden pääluokkien sisältöön

arvoisa puhemies

yhden prosentin tuntumaan ja koko ennusteperiodilla kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin huolestuttavinta kuitenkin on edelleen arvioitu suomen viennin kehitys tulevina vuosina historiallisesta kilpailukykysopimuksesta huolimatta suomen vienti jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu bktlla ilmaistuna tämä tarkoittaa sitä että sen taso tulee olemaan vielä kaksituhattakahdeksantoista noin kolme prosenttia pienempi kuin kuin vuonna kaksituhattakahdeksan samalla teollisuustuotannon taso jäisi vuonna kaksituhattakahdeksantoista hieman yli viidenneksen alemmalle tasolle kuin kymmenen vuotta sitten ennustetun kaltaisella talouskasvu uralla suomen talous tulee olemaan herkkä negatiivisille sokeille ja lisäksi kasvu ei riitä olennaisesti parantamaan työmarkkinoiden tilannetta vmn asiantuntijoiden mukaan nopeampaan kasvuun tarvittaisiin isoja rakenteellisia uudistuksia joilla aidosti vaikutetaan kotitalouksien ja yritysten työmarkkinoiden kohtaantoa yritysten toimintaympäristöä sekä työn kilpailukykyä pitäisi parantaa samalla pitäisi pitää huoli myös tämän hetken kasvun moottorin eli kotimaisen kysynnän pysymisestä käynnissä arvoisa puhemies käsiteltävänä olevassa budjetissa moniin näihin asioihin haetaan parannusta kotimaista kasvua tuetaan mittavilla veronkevennyksillä nuorten naisten työmarkkina asemaa parannetaan toteuttamalla kauan vireillä ollut vanhemmuuden kustannusten tasaaminen työnantajalle yrittäjyyttä edistetään monilla keinoilla yrittäjävähennys otetaan käyttöön samoin kuin maksuperusteinen arvonlisävero metsätilojen sukupolvenvaihdoksia tuetaan ottamalla käyttöön niin sanottu metsälahjavähennys perintö ja lahjaveroasteikkoa kevennetään maatilojen ja muiden yritysten sukupolvenvaihdosten edistämiseksi hyvien asioiden listaa voisi tästäkin vielä jatkaa arvoisa puhemies pohdittavan arvoista on kuitenkin se ovatko nämä toimet riittäviä oma vastaukseni on että eivät paljon enemmän on tehtävä työllisyyden

tämän pitää tarkoittaa sitä että hallituksen pitää kiristää tahtiaan työllisyyttä parantavien rakenneuudistusten

liikennekaari on tästä hyvä esimerkki toteutuessaan tämä uudistus tuo arvioiden mukaan jopa kaksikymmentätuhatta uutta työpaikkaa vastaavanlaisia läpimurtoja pitää nyt saada aikaan myös julkisen sektorin kauan odottaneesta digitalisaatiosta sotesta nyt puhumattakaan toisaalta yhtä lailla iso vastuu korkeammasta työllisyysasteesta on suomalaisilla työmarkkinoiden

suomalaisten työmarkkinoiden uudistamista kiky sopimuksen jatkoksi kilpailu globaaleilla markkinoilla tulee entisestään kiihtymään ja siirtymään yhä enemmän jopa työtehtävätasolle siksi tässä kilpailussa pärjääminen edellyttäisi sellaisen sopimuskulttuurin luomista jossa erityisesti palkat ja työajat olisivat

toistaiseksi tähän suuntaan liikkumisessa vauhti on ollut vielä

kovin hidasta suomalaisen työttömän näkökulmasta olisi kuitenkin

arvoisa puhemies ensi vuonna suomi täyttää sata vuotta juhlavuoden teemana on yhdessä valitettavasti juhlavuoden budjetti ei teemaa budjettikirjassa se kyllä näkyy sanana kannessa muttei sen sisällössä hallituksen valinnat eriarvoistavat suomalaisia tiedämme kyllä kaikki että taloustilanne on vaikea ja on oikein että hallitus etsii keinoja miten päästä tästä eteenpäin kuitenkin hallituksen leikkauspolitiikka osuu kaikkein rajuiten niihin jotka ovat jo muutenkin heikossa asemassa takuueläkkeellä ja työmarkkinatuella elävien ostovoimaa leikataan kaikkein eniten samoin opiskelijoiden siis niiden suomalaisten joiden tulot ovat kaikkein pienimmät hallitus yrittää kyllä omilla verotoimillaan paikata kilpailukykysopimuksen aiheuttamaa vaikutusta joka keventää eniten pieni ja keskituloisten palkkatyöläisten kukkaroa valitettavasti hallituksen omat veronkevennykset työntekijöille suosivat eniten kaikkein hyvätuloisimpia suuripalkkaiset hyötyvät eniten niin prosentuaalisesti kuin euromääräisestikin eläkeläisten veronkevennyksissä on sama juttu pienituloisten eläkeläisten ostovoima vähenee suurituloisille eläkeläisille eläkeläisille sen sijaan jää enemmän käteen onkin hyvin vaikeaa nähdä kuinka tämä lisää suomalaisten tunnetta siitä että olemme yhdessä kuten juhlavuoden teema kuuluu valitettavasti sama rakenteellinen ongelma on myös sinänsä kannatettavassa yrittäjävähennyksessä suurimman hyödyn siitä korjaavat hyvätuloisimmat yrittäjät kuten lääkärit ja asianajajat parturi kampaajat fysioterapeutit ja kioskinpitäjät sen sijaan eivät vähennystä juurikaan näe vähennys tulisikin kohdistaa siten että se hyödyttää eniten

arvoisa puhemies suomen menestys on rakentunut laadukkaan koulutuksen varaan siitä syntyi maamme menestystarina ja sen avulla selvisimme tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lamasta sama resepti toimii nytkin vain huolehtimalla osaamisesta jokaisen mahdollisuudesta kouluttautua korkeasta koulutuksesta ja riittävästä satsauksesta tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaan voimme pärjätä globalisaation ja digitalisaation aikana koulutuksesta ei ole varaa leikata leikkaaminen vie pohjan tulevaisuuden rakentamiselta

arvoisa puhemies sata vuotias suomi ansaitsee enemmän ja pystyy parempaan se pystyy pitämään huolta heikoimmista se pystyy huolehtimaan tulevaisuuden menestyksestä satsaamalla koulutukseen ja nuoriin

puhemies haluan vielä tähän loppuun erikseen nostaa esiin kehitysyhteistyörahat koska meillä ei tällä viikolla ole erillistä keskustelua ulkoministeriön hallinnonalasta ensi vuoden budjetissa kehitysyhteistyön määrärahat jäävät kauaksi tavoitteesta olemme luvanneet sekä kansainvälisen että kotiyleisön edessä käyttää kehitysyhteistyöhön nolla pilkku seitsemän prosenttia bruttokansantulosta ensi vuonna taso on nolla köyhimmille maille olemme luvanneet nolla pilkku kahden prosentin bruttokansantulo osuuden edes näille maille emme pysty pitämään lupaustamme annamme nolla pilkku viisitoista myös järjestöjen tukea on vähennetty radikaalisti ulkoministeriön omankin selvityksen mukaan tämä oli virhe tämä riippumaton arviointi osoitti että nimenomaan järjestöjen tekemä työ on tuloksellista ja

ja kustannustehokasta järjestöt tekevät tärkeää työtä konfliktien vähentämiseksi ihmisoikeuksien turvaamiseksi kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi työntekijöiden oikeuksien puolustamiseksi vammaisten kouluttamiseksi lasten ja nuorten osallisuuden tukemiseksi ja ympäristön suojelemiseksi sillä on saatu aikaan tuloksia ja arvioinnin mukaan järjestöjen tukea tulisi lisätä mutta kuitenkin budjettiesityksessä järjestöille esitetään

sitä rajusti leikattiin usein vaaditaan että konfliktien keskellä paenneita ja niitä joilla ei ole ruokaa puhdasta vettä eikä koulutusta pitäisi auttaa lähellä siellä missä he asuvat olen samaa mieltä mutta miksi näin ei tässä budjetissa tehdä

arvoisa puhemies nämä talousarviokeskustelut ovat eduskunnan vuoden tärkeimpiä keskusteluja jokaisella eduskuntapuolueella on mahdollisuus mittauttaa uskottavuutta arvioimalla esitettyjä ja esille nousseita vaihtoehtoja finanssikriisin jälkeen jokainen eduskuntapuolue on vuorollaan ollut kantamassa vastuuta maamme hallituksessa valitettavasti on todettava että toistaiseksi hyvinvointiyhteiskunta saa yhä odottaa pelastajiaan vaikka hyvää tahtoa on kiistatta riittänyt valtion velkaantumisen sanotaan taittuvan silti otamme yhä noin viisi pilkku viisi miljardia euroa lisää velkaa ja listassamme on mittava määrä veronkorotuksia jotka koituvat niin kotimaisen kuin ulkomaisenkin kysynnän osalta viime kädessä asiakkaiden maksettavaksi talous kasvaa tänä vuonna valtiovarainministeriön uusimman ennusteen mukaan noin prosentin verran myös seuraavina vuosina talouskasvun ennustetaan jäävän yhden prosentin tuntumaan nykyisessä laajuudessaan hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidon kustannukset vaatisivat noin kolmen prosentin jatkuvan talouskasvun eikä tätä tasoa olla lähelläkään budjettikokonaisuus ilmentää hyvinvointiyhteiskunnan konseptia mistä se muodostuu ja ennen kaikkea miten se rahoitetaan tämän yhtälön lohduton lopputulema jo pitkään tiedossa vaikka harmittavan harva on ollut valmis asian myöntämään nykyisen kaltaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen käy näillä budjetin eväillä mahdottomaksi nyt tarvitaan siviilirohkeutta merkittäviin uudistuksiin joiden mittakaava on oikeassa suhteessa yhteiseen haasteeseemme hyvinvointiyhteiskunnan konseptiin ja sen kestävään rahoitukseen arvoisa puhemies hallitus on yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa sorvannut kilpailukykysopimusta vain sipilä enää tietää miten kauan valitettavasti jo niin kauan että alkaa unohtua miten erinomaisen hyvä hallitusohjelma meillä onkaan yhä toteuttamista vaille valmiina ensimmäinen vuosi hallituskaudesta hukattiin yhteiskuntasopimusneuvotteluihin työmarkkinajärjestöjen kanssa

kilpailukykysopimus saatiin aikaan ja sitä ollaankin juhlittu niin kuin se pelastaisi valtiontalouden syöksyltä jyrkempään alamäkeen yhteiskuntasopimukselta ja ja kilpailukykypaketilta odotettiin jopa viidentoista prosentin tuottavuusloikkaa kunnianhimoinen tavoite mutta sen osalta ainoastaan suunnitelma on enää totta joko itsen psyykkaaminen hallitusohjelman toteuttamiseksi olisi riittävää eikö tässä maassa ole ongelmia vielä kylliksi listattu tai vaivoja valmiiksi valiteltu jotta perustuslain budjettivaltaa uskallettaisiin rohkeammin käyttää nimenomaisesti tässä salissa toteuttamalla työmarkkinoille kipeästi tarvittavia uudistuksia suomalainen työmarkkinareformi olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten mutta uskallus tunnustaa taloustieteelliset faktat ja tehdä tarvittavat toimenpiteet on puuttunut jos vertaamme suomen nykytilaa esimerkiksi ruotsiin ovat ongelmat ja tekemättömyyden seuraukset ilmeisiä ruotsin bruttokansantuotteen työllisyysasteen ja viennin kasvu on seurausta työmarkkinareformista joka ruotsissa toteutettiin jo viime vuosikymmenellä yhdeksänkymmentä luvun lamasta viisastuneina suomessa on kerta toisensa jälkeen sivuutettu ne keinot jotka estivät ruotsin taantumisen samaan taloudelliseen rappioon mitä suomessa olemme vaarassa joutua todistamaan ruotsissa työmarkkinauudistuksen yksiselitteisenä päämääränä oli työllisyysasteen nostaminen yhä useamman saaminen työelämään mukaan kohtuullisesti siinä onnistuttiinkin lyhentämällä ja porrastamalla ansiosidonnaista työttömyysturvaa sisällyttämällä karenssipäivä sairauspoissaoloihin sairauspoissaoloihin sekä hyväksymällä nuorille ja kokemattomille työntekijöille työn tuottavuuden mukainen palkkataso ruotsissa ymmärrettiin laajasti jo paljon ennen meitä että hyvinvointiyhteiskuntaa ei voida maksaa velkarahalla vaan mahdollisimman moni on saatava työhön kiinni ja siten huolehtimaan yhteisestä hyvinvoinnista suomessa myös työmarkkinaosapuolilla olisi tässä asiassa tiukka itsetutkiskelun paikka sekä työntekijä että työnantajaliitot olivat kiinteästi mukana tukemassa ruotsin työmarkkinauudistusta yhteistyössä hallituksen kanssa ei sitä vastaan kuten meillä suomessa on tapana arvoisa puhemies on perusteltua kysyä edes mahdollista uudistaa perusongelma säilyy muuttumattomana sekä ratkaisukeinot näennäisinä niin kauan kuin tulonjako asetetaan politiikassa tulonmuodostuksen etusijalle talousarvioesityksen työllisyyttä parantavat toimet palauttavat hyvinvointiyhteiskunnan velvollisuuksien ja oikeuksien tasapainoa kuten taloustieteilijä edustaja juhana vartiainen on asian kiteyttänyt valtiovallalla on velvollisuus auttaa ihmisiä työllistymään mutta oikeus odottaa että ihmiset ottavat joustavasti työtarjouksia vastaan

hallitukselle hallitusohjelman toimeenpanossa ja riittävien toimenpiteiden toteuttamisessa

suomi elää ja hengittää työstä ja yrittäjyydestä keskeisenä ajatuksena

onkin antaa lisäpotkua maassamme orastavalle kasvulle josta saimme viitteitä myös tänään julkaistusta työ ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksesta uusien työpaikkojen määrä on noussut ja työttömyys laskenut vuoden takaisesta tilanteesta voidaan sanoa että hallituksen toimet ovat alkaneet

on vastannut lähinnä pk sektori eikä vienti ole vetänyt vieläkään henkseleitä ei voi siten paukuttaa työn linjalla on syytä kuitenkin jatkaa niin yritystoiminnan kuin työn tekemisenkin kannusteita lisätään nyt monin eri tavoin samoin pidetään huoli siitä että palvelut ja niiden rahoituspohja ovat jatkossakin hyvällä tasolla esitys perustuu pitkälti hallituksen aiemmin tekemiin päätöksiin

kaiken kaikkiaan syytä muistaa kuinka vakavassa tilanteessa rakas suomenmaamme edelleen on valtionvelka on kahdeksassa vuodessa kaksinkertaistunut samaan aikaan kun osuutemme maailmanmarkkinoista ovat puolittuneet veronmaksajien määrä on liian pieni ja työttömien määrä liian suuri tulomme eivät riitä suomen kustantamiseen velkaantumisen taittamisen tavoitteesta on ehdottomasti pidettävä kiinni sen saavuttamiseen tarvitaan säästöjen lisäksi kuitenkin myös rohkeita rakenteellisia uudistuksia sekä yrityksiä ja työpaikkoja talous on saatava vauhtiin ja ihmisille töitä arvoisa puhemies hallituspuolueet sopivat viime vuonna ohjelmassaan muun muassa ja työllisyyttä

kasvua edistävien panostuksien työllisyyttä vahvistavien uudistuksien sekä julkista taloutta turvaavien

niin ikään luvattiin että työn verotusta verotusta kevennetään yhteisen tilannekuvamme mukaisesti suomen talous ja työllisyys kyetään kääntämään kasvuun vain yrittäjyyden ja työn tekemisen kautta hallituksen veropolitiikan kokonaislinja tähtää kasvuun yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamiseen budjettiesitys onkin perin uskollinen sekä hallitusohjelman linjalle että sen mukaisesti viimeisen viimeisen vuoden aikana tehdyille ratkaisuille henkilöverotusta kevennetään painottaen etenkin pieni ja

ostovoimaa työllistymisen helpottamiseksi työttömyysetuuksien käyttötarkoitusta tullaan laajentamaan liikkuvuusavustukseen starttirahaan ja palkkatukeen myös työttömien tapaaminen joka kolmas kuukausi on hyvä asia samoin kuin varhaiskasvatuksen maksukorotusten toteuttamatta jättäminen ja toisaalta maksujen alentaminen pienituloisimmilta

ovat joutuneet tilittämään arvonlisäveron vaikka he eivät olisi maksuja itse vielä saaneetkaan maksuperusteisuuteen siirtyminen helpottaa noin sadanyhdeksänkymmenentuhannen pienimmän yrityksen tilannetta unohtamatta yrittäjävähennystä kotitalousvähennyksen korvauksien kasvattamista metsälahjavähennystä tai sukupolvenvaihdoksen edistämistä ja niin edelleen arvoisa puhemies muutos on se sitten miten tarpeellista tahansa ilman koskaan pääsemme pois siitä näivettymisen laaksosta johon olemme nyt vuosiksi jääneet kun työnteko kannattaa ja yrityksillä on kilpailukykyiset mahdollisuudet pärjätä on tulevaisuutemme valoisampi pienistä ja vähän suuremmistakin muutoksen puroista muodostuu ajan myötä suuri joki joka vie meidät suomalaiset eteenpäin mitään yhtä taikalääkettä suomen tilanteen korjaamiseksi ei ole olemassa sen me kaikki tiedämme budjettiesitys pitää kuitenkin sisällään hyviä askeleita oikeaan suuntaa ja tukee hallitusohjelmassa linjattujen tavoitteiden toteutumista maailma ei pysähdy valtion talousarvioon nyt tai minään muunakaan vuonna uudistustyötä on syytä edelleen jatkaa reippaalla otteella hallitusohjelman mukaisesti sen olemme velvoitettuja tekemään suomen ja suomalaisten hyväksi

arvoisa herra puhemies

vain pari prosenttia vuodessa tätäkään vaisua vauhtia ei voida pitää taattuna suuret alueelliset kauppasopimukset ttip ja ttp atlantilla ja tyynellämerellä ovat vastatuulessa suomelle globalisaation pysähtyminen on erityisen kohtalokasta olemme olleet globalisaation kiistattomia voittajia kansantaloutemme on rakenteeltaan ollut kuin tehty kansainväliseen työnjakoon me olemme osanneet tehdä investointihyödykkeitä ja keskittyä muutamiin toimialoihin vastaavasti olemme käyttäneet hyväksi muualla tuotettuja tavaroita ja palveluita jos kehityksen pyörä kääntyy taaksepäin on suomalaisten hyvinvointi vaarassa talouden rakenneongelmat vaativat kauaskantoisia ratkaisuja nyt on tehtävä kaikki suomen talouden perustan vahvistamiseksi tärkein voimavaramme on osaaminen josta on pidettävä huolta hallituksen päätös kohdistaa menoleikkauksia koulutukseen on vastuuttomuutta erityisesti ammatillisen opetuksen voimavarojen leikkaaminen puree niin tulevaan työllisyyteen kuin tuottavuuteenkin osaavien ammatti ihmisten sijaan meillä on entistä enemmän syrjäytyneitä nuoria aikuisia

pyyhkäisty budjettikirjasta kokonaan kansalaisjärjestöt ovat nyt tyhjän päällä ne eivät voi laatia omia talousarvioitaan ja toimintasuunnitelmiaan ne eivät voi rakentaa tulevaisuuttaan epävarman hankerahoituksen varaan ehkä vapaan kansalaisjärjestötyön kurittaminen hallituksen arvovalinta hallitus haluaa suomen siirtyvän jälkidemokraattiseen maailmaan jossa hallitus jakaa tukea vain omilleen ehkä hallitus uskoo meidän siirtyneen globalisaation jälkeiseen aikaan jossa suomi voi sulkeutua muulta maailmalta arvoisa puhemies hallituksen budjettipäätöksissä ei ole painottunut pitkäjänteisyys suomen tulevaisuuden sijaan hallituspuolueita kiinnostaa irtopisteiden noukkiminen saiko kokoomus peruutettua päivähoitomaksujen korotuksen saiko keskusta oudolta kuulostavan metsälahjavähennyksen saivatko perussuomalaiset mieleisensä moottoriajoneuvoverotuksen

puhemies tähän viimeisimpään asiaan jonka edustaja tuppurainen nosti täytyy kiittää hallitusta siitä että hallituksella on ollut viisautta muuttaa sellaisia päätöksiä jotka yksinkertaisesti ajaisivat suoraan seinään johtuen siitä että ne ovat niin huonoja viisas päättäjä myöskin korjaa päätöksiä ja tekee uusia ja tarvittaessa myöskin sitten peruu niitä toinen näkökulma on myös se että kyllä hallitus suuntaa ennen kaikkea ulospäin maailmaan vienti syntyy ulkomaille tehtävästä kaupasta jossa eletään talouskriisi automatisaatio avaa valtavat mahdollisuudet suomelle ketteränä maana ottaa oma paikkansa ja luoda uutta työtä

arvoisa puhemies kyllä olemme tyytyväisiä siihen että hallitus budjettiriihessään päätti peruuttaa ne kohtuuttomat päivähoitomaksujen korotusesitykset mutta erikoista tässä on se että kun kokoomus tätä saavutusta juhlii niin se unohtaa sen että koko esitys tuli nimenomaan kokoomukselta se että korotetaan varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta annettuja maksuja samalla keskusta tyydyttää itseään lähellä olevia metsänomistajia ja yrittäjäpiirejä laatimalla uusia veronkevennys verovähennysmallejaan ja perussuomalaiset ovat iloisia saatuaan herrojen huvipursivähennyksiä ei tästä kokonaisuudesta voi muuta johtopäätöstä vetää kuin että tyypillistä omien kannattajajoukkojen miellyttämistä olevaa jakopolitiikkaa mikä on vaarallista suomen kokonaistaloudellisen menestyksen kannalta

arvoisa herra puhemies olen tyytyväinen talousarvioon ja ministereidemme tekemään työhön lukuisat perussuomalaisille tärkeät tavoitteet toteutuvat

tähän sisältyy muun muassa kaikkien työnantajien sairausvakuutusmaksujen alennus hallitus toteuttaa lex lindströmin kyseessä on kertaluonteinen poikkeusmenettely jonka myötä yli kuusikymmentä vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien on mahdollista päästä ennenaikaisesti eläkkeelle alkuperäisen ehdotuksen teki aikanaan ilkka taipale joka laittoi sosialidemokraattien jäsenkirjan lepäämään vuonna kaksituhattakaksitoista silloin taipale sanoi että puoluejohto ja entinen työministeri eivät huomioineet hänen ehdotuksiaan köyhyyden puolittamiseksi ja pitkäaikaistyöttömien eläkkeelle pääsemiseksi taipaleen idean toteuttajana toimivatkin nyt perussuomalaiset vaikka työministeriö on vuosikausia ollut sosialidemok raattien vaikutusvallan alaisena ironista ehkä yllättävää ei torppasimme lopullisesti guggenheimin valtionrahoituksen mikään ei estä hankkeen etenemistä yksityisin varoin mutta julkisia varoja ei tämänkaltaiseen hankkeeseen ole moraalista käyttää ansiotuloverotuksen kevennys viisisataaviisitoista miljoonaa euroa toteutetaan kaikille tuloluokille yrittäjille tulee muun muassa maksuperusteinen arvonlisävero ja kotitalousvähennys nostetaan viiteenkymmeneen prosenttiin päivähoitomaksujen korotus perutaan ja pienituloisten maksunalennukset säilyvät tämä korvataan rakentamattoman maan kiinteistöveroa ja tuulivoimapuistojen veroa muuttamalla asiakasmaksujen aleneminen helpottaa pienituloisten kahden viiva kolmen hengen perheiden asemaa ja kannustaa erityisesti yksinhuoltajia ottamaan työtä vastaan autoveron keventäminen tuo perussuomalaisten lempilapsi jatkuu ensi vuonna kolmellakymmenelläkuudella miljoonalla eurolla omais ja perhehoitajat huomioidaan kunnat saavat yli yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa omais ja perhehoidon sotiemme veteraanit saavat useita toimia heidän hyväkseen kun juhlimme ensi vuonna sata vuotista itsenäisyyttämme kaiken kukkuraksi perussuomalaiset torjuivat vaatimallani tavalla ahvenanmaan valtionosuuden kasvattamisen joka olisi vienyt viisitoista miljoonaa euroa lisää vuodessa tässä yhteydessä on myös hyvä kysyä ministeri grahn laasoselta mitä kuuluu hallitusohjelmaan kuuluvalle toisen kotimaisen kielen vapaaehtoisuuteen perustuvan kielikokeilun toteuttamiselle lainsäädännölliset edellytykset on tietääkseni jo selvitetty ja nyt pitäisi pikavauhtia siirtyä kielivalikoiman laajentamiseen eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti arvoisa puhemies perussuomalaiset on työväenpuolue ilman sosialismia perussuomalaiset ymmärtävät yrittäjän kuitenkin kiinni työmarkkinajärjestöistä perussuomalaisten tavoitteena on useita eri malleja joilla ihminen saa jalan työn oven väliin myös he joilla on työrajoitteita kysymys on uudesta sopimisesta jossa ei kuitenkaan mennä alle työehtosopimusten erityisen tyytyväinen olen ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten työllisyyden edistämiseen tähtäävistä keinoista yhteensä sataseitsemänkymmentä miljoonaa euroa lisää työllisyyteen ja kilpailukykyyn kannustankin kuntia ottamaan käyttöönsä työllistämisen kuntalisän joka yhdessä palkkatuen kanssa on sekä pitkäaikaistyöttömälle että kunnalle kannattavaa kun pitkäaikaistyöttömyydestä korvattavat kustannukset päättyvät esimerkiksi espoo ja naantali toteuttavat tällaista kaikkia osapuolia työnantajaa työnhakijaa ja kuntaa hyödyttävää mallia oecdn mukaan jopa kaksikymmentä prosenttia suomalaisista nuorista miehistä on syrjäytymisvaarassa tässä on yksi keino kunnille vaikuttaa myös

arvoisa herra puhemies käsittelemme hallituksen talousarvioesitystä vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista suomella on merkittäviä kilpailuetuja moniin verrokkimaihin nähden suomalaiset ovat koulutettuja ja rehellisiä pidämme sopimuksista kiinni ja meihin voi luottaa yhteiskuntamme on kansainvälisesti verrattuna turvallinen ja korruptoitumaton toimintaympäristö on vakaa ja ennustettava toki meillä on myös erilaisia kilpailuhaittoja työmarkkinoiden joustamattomuus omistajayrittäjien vähyys ja etäinen sijaintimme ovat usein esillä olleita tekijöitä osaan näistä voimme omilla päätöksillämme vaikuttaa sijainnille emme voi mitään markkinointi ja erityisesti myyntiosaamista sekä koulutusta on parannettava kansainvälisessä kaupassa vaatimattomuus ei ole hyve myyntityö on tärkeyteensä nähden aliarvostettua tampere kolme hanke on esimerkki uudesta ajattelutavasta arvoisa puhemies muuttunut turvallisuustilanne euroopassa ja itämerellä näyttäytyy esimerkiksi usan tai kiinan näkökulmista erilaisena erilaisena kuin eurooppalaisessa tulkinnassa kansainväliset yritykset miettivät investointeja tehdessään monia muuttujia koulutetun työvoiman saatavuus verotuksen ennustettavuus energiahuolto ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuus arvioidaan

kaksituhattaneljätoista puolustusministeri haglund sanoi talouselämän haastattelussa ettei nato jäsenyys ole merkittävä kustannuskysymys hän viittasi muutaman kymmenen miljoonan maksuosuuteen naton budjetista silloisen puolustusministerin näkemyksen mukaan asia on ulko ja turvallisuuspoliittinen kysymys sitähän se on suurimmalta osalta mutta myös taloudellinen ulottuvuus on olemassa

presidentti ahtisaari puolestaan kiinnitti huhtikuussa kaksituhattakuusitoista huomiota

nato jäsenyyteemme kansainvälisten investointien näkökulmasta hänen mukaansa nato jäsenyydellä voi olla vaikutusta myös ulkomaisiin investointeihin

länsimaiset sijoittajat ja yritykset saattavat mennä suomen sijaan esimerkiksi baltiaan koska nämä ovat nato maita näin pohti presidentti ahtisaari puolustuspoliittinen selonteko on valmisteilla kokonaisturvallisuuteen liittyy oleellisesti myös talous investoinnit työpaikat verotulojen kertyminen ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen mahdollisen nato jäsenyytemme myönteiset ja kielteiset vaikutukset talouteen on saatava näkyviin asiaa pitää punnita valmisteilla olevassa puolustuspoliittisessa selonteossa jonka jonka näkökulma ulottuu yli vaalikauden toinen mahdollinen foorumi on ulko ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta valmisteilla oleva mietintö joka on työstettävänä ulkoasiainvaliokunnassa talous ja kokonaisturvallisuus liittyvät kiinteästi toisiinsa arvoisa puhemies hallituksen tavoite on että työllisyysaste nousee hallituskaudella seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja työllisten määrä kasvaa sadallakymmenellätuhannella hengellä lisäksi tavoitteena on että julkisen talouden velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen taittuu vaalikauden loppuun mennessä ja velaksi eläminen loppuu vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi tavoitteet ovat kovia kannustavuuden ja työnteon lisääminen ovat ymmärrettäviä keinoja rakennemuutosten rinnalla ilman niitä velkaantumisen leikkaaminen tarkoittaisi kohtuuttomia kiristyksiä ja hyvinvointiyhteiskunnan vaarantumista talousarvioesityksessä on monia kohtia jotka parantavat kannattavan yrittämisen ja työllistämisen edellytyksiä

arvoisa puhemies luin tässä taannoin vuoden tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkaksi suomen maaseudun puolueen eli smpn suomen uutiset puoluelehteä huomasin että vaikka maailma on muuttunut ja suomi siinä mukana niin kansalaisten kuin päättäjienkin huolenaiheet ovat pysyneet vuosikymmenet samoina lehdessä todettiin että sairaanhoitoalan työntekijät ovat palkkakuopassa ja verotus on ankaraa verotuksen kevennystä on toivottu myös nykypäivänä kauan tämä hallitus tekeekin lähes historiallisen päätöksen antamalla verohelpotuksia ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen eläketulon verotusta kevennetään sadallakolmellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla ja kiky sopimuksen myötä palkansaajien verotus kevenee viidelläsadallaviidellätoista miljoonalla eurolla myös lahja ja perintövero kevenee myös kuntien velvoitteiden kasvusta suomen maaseudun puolue kantoi vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkaksi huolta lehdessä todettiin että kuntien velka on lisääntymässä kun valtio antaa kunnille tehtäviä on kunnan saatava niistä täysi korvaus tämä hallitus kantaa aidosti huolta myös kuntataloudesta ja pyrkii purkamaan turhaa byrokratiaa ja antaa sen lisäksi kunnille mahdollisuuden toteuttaa vaatimiaan palveluita esimerkiksi ikääntyneiden ihmisten kotiin vietävien palvelujen lisäämiseen osoitetaan budjetissa lähes viisi miljoonaa euroa valtionosuuden lisäyksen kautta myös asuntotuotanto haluttiin vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkaksi tasolle jolla asuntokanta alueellisesti olisi vastannut väestön tarpeita ja väestörakennetta lehdessä todettiinkin napakasti että asuntopula on poistettava asutuskeskuksista miten toimii tämä hallitus se sopi uusista työllisyystoimista jotka sisältävät myös useita asuntorakentamista edistäviä toimia lisäksi valtioneuvoston antaman asetusmuutoksen tavoitteena on että valtion tukemat vuokra asunnot ohjautuisivat kireillä asuntomarkkina alueilla niitä eniten tarvitseville tarkoituksena on myös parantaa pienituloisten mahdollisuuksia asua ja työllistyä pääkaupunkiseudulla myös lasten päivähoitoon haluttiin parannuksia jo vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkaksi ja kannettiin huolta myös äitien työssäkäyntimahdollisuuksista myös tämä hallitus kantaa huolta perheiden työssäkäynnin ja päivähoidon yhteensovittamisesta päivähoitomaksujen osalta löydettiin hyvä ratkaisu päivähoitomaksut eivät siis nouse kenelläkään mutta esimerkiksi pienituloisten yksinhuoltajien päivähoitomaksut kevenevät nykyisestä erityiskiitoksen hallitus ansaitsee naisvaltaisten naisvaltaisten alojen yrittäjien tukemisesta työllistämistä haittaavaa vauvalaskua vauvalaskua tasataan eurolla ja se on erittäin kannatettavaa näitä samoja asioita on siis yritetty eri hallitusten toimesta hoitaa lähes viisikymmentä vuotta jokainen puolue tässä salissa on vuorollaan vuorollaan ollut hallitusvastuussa tämä hallitus on tehnyt konkreettisia parannuksia arvoisa puhemies syyskuisessa valtiovarainministeriön budjettikatsaus kaksituhattaseitsemäntoistassä todetaan että suomen talouskasvu on vaisua vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista ja vaikka vienti piristyykin ensi vuonna se jää yhä alhaiselle tasolle samalla kun markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu suomi lukeutuu monien kansainvälisten mittareiden mukaan edelleen maailman parhaimpien maiden joukkoon nykytahdilla emme kuitenkaan pysty jatkossa kustantamaan sellaista suomea johon olemme vuosikymmenten saatossa tottuneet velkaa on liikaa vienti ei vedä ja kasvunäkymät ovat heikot taloudellinen huoltosuhde heikentyy menojen kasvaessa nykyisellä työtä tekevien määrällä ei yksinkertaisesti ole mahdollista rahoittaa nykyisiä julkisia menoja kylmä tosiasia on että suomi joutuu ottamaan joka vuosi lisää velkaa rahoittaakseen hyvinvointiyhteiskunnan palveluita hallituksen vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioesitys toteuttaa hallitusohjelmassa linjattuja tavoitteita keskiössä ovat työllisyys ja yrittäjyys työllisyys tuo lisää veroeuroja joilla palveluita rahoitetaan jokainen päättäjä tietää ettei vastuunkanto ole taloudellisesti haasteellisina aikoina kivaa eikä helppoa politiikkaan ei pidä lähteä mukaan jos etsii hyötyjä itselleen tai haluaa pikavoittoja tämä on pitkäjänteistä työtä suomalaisten ja suomen eteen paljon jäi vielä kommentoimatta tästä budjettiesityksestä mutta palataan niihin tämän viikon aikana eri ministeriöiden käsittelyn yhteydessä

varhaiskasvatusmaksujen osalta on pakko nostaa tässä yhteydessä tämä asia kun edustaja nosti yksinhuoltajaperheiden aseman varhaiskasvatusmaksujen alennus tulee kohdentumaan juuri näiden yksinhuoltajien tilanteeseen on laskettu että se saattaa tarkoittaa jopa lähes seitsemääsataa euroa vuodessa oliko se kuusisataaviisikymmentä euroa ja se on kuulkaa iso summa yksinhuoltajaperheessä kun lähdetään katsomaan kuukausitasolla voi sanoa että se on erittäin merkityksellinen välittämistä osoittava teko hallitukselta

arvoisa puhemies edustaja lauslahdelle kiitos siitä mitä olette yksinhuoltajien eteen tehneet se on erittäin hyvä asia mutta huoli on siitä että kokonaisuudessaan lapsiperheköyhyys on kasvamassa viime vuonna noin vuosi sitten

köyhiä lapsia oli satakaksikymmentätuhatta nyt

eli se ilmiö on koko ajan kasvamassa ja totta kai mitä hallitus on tehnyt täytyy sanoa kiitos mutta kokonaisuudessaan köyhien lasten määrä on kasvamassa ja lapsiperheköyhyys on syventymässä ja tämä tarkoittaa myös sitä että entistä useammat perheet ovat toimeentulotukiasiakkaita ja ja heistä tulee toimeentulotukiriippuvaisia se ei ole yhteiskunnan kannalta yhtään hyvä kehitys

arvoisa puhemies

ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisesta ja kilpailukykysopimuksen heikko työllisyysaste syventää julkisen talouden alijäämää ja lisää julkistalouden velkaantumista budjettitalouden alijäämä on viisi pilkku yhdeksän miljardia euroa suomi tarvitsee ennen kaikkea työtä ja suomalaista yrittäjyyttä selviytyäkseen uudet työllisyystoimenpiteet ja yrittäjyyden kannusteet ovat välttämättömiä koska tämänhetkisen arvion mukaan työllisyys ei ole kehittymässä aivan tavoitteiden mukaan vaikeassa taloustilanteessa on pidettävä kiinni hallitusohjelmasta ja menokehyksestä velkaantuminen on saatava taitettua jotta meillä on varaa nyt ja tulevaisuudessa turvata palvelut ja niiden rahoituspohja on turvattava yrittäjyyden ja työllisyyden edellytykset mitään muuta tapaa ei ole työn tekemisestä on tehtävä kaikissa olosuhteissa kannattavaa työelämä on muuttunut viime vuosina siihen suuntaan koko ajan on enemmän osa aikaisia työntekijöitä sekä osa aikaisia pienyrittäjiä ongelmaksi koetaan että työtarjouksia ei uskalleta ottaa vastaan koska työttömyysturva ja työttömyysvakuutusjärjestelmä on kankea ja hidas päätöksiä joutuu odottamaan kauan ja ja lyhytaikaisen työn vastaanottaminen ei kannata stm ehdottaa naispuolisten työntekijöiden työntekijöiden työnantajille maksettavaa kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvausta jolla voitaisiin tasata perhevapaista työnantajille aiheutuvia kustannuksia kustannuksia kertakorvauksella voitaisiin myös tukea nuorten naisten tasa arvoista kohtelua ja työllistymistä arvoisa puhemies myös maaseudun asuttuna ja toimivana pitäminen edellyttää panostamista maa ja metsätalouden toimintaedellytyksiin ja maaseudun yrittäjyyteen tähän on tervetulleita uudistuksia tulossa kuten yritysten sukupolvenvaihdosten helpottaminen perintö ja lahjaverotuksen keventäminen ja lahjaveron perusteella myönnettävä metsälahjavähennys myös kotitalousvähennystä kasvatetaan noin kolmellakymmenellä miljoonalla eurolla maaseudun kriisipaketti sisältää yhteensä viisikymmentä miljoonaa euroa eri kriisitoimien rahoittamiseksi tuki kohdennetaan erityisesti investointeja tehneille tiloille maatilojen maksuvalmiutta vahvistetaan lainojen valtiontakauksilla ja maksuhelpotuksilla sekä tukimaksujen aikaistamisella maatalouden toimintaedellytyksiä vahvistetaan myös jatkamalla sikojen suojelusta annetun asetuksen siirtymäaikaa edistämällä biokaasun tuotantoa maatiloilla ja luomumaidon käyttöä julkisissa hankinnoissa sekä liha ja maitovalmisteiden alkuperäismerkintöjen käyttöä vauhdittamalla

puunkuljetusta ja muuta yritystoimintaa sekä koulukuljetuksia ei siis sovi laskea vain tien varrella asuvien talouksien tai autojen määriä tarvitaan myös näille pienempiosuuksisille teille korjaustoimenpiteitä omais ja perhehoidon kehittämiseen esitetään noin neljäkymmentä miljoonaa euroa ja ikääntyneiden ihmisten kotiin vietävien palvelujen lisäämiseen euron valtionosuuden lisäys lisäksi omaishoitajien ja perhehoitajien vapaajärjestelyjä ja palveluja kehitetään ja perhehoitopalkkioita korotetaan suunta on enemmän laitoshoidosta kotihoitoon päin ja tämä onkin hyvä niin kauan kuin ikääntynyt pystyy kotona asumaan

arvoisa puhemies haluan kiinnittää huomion siihen että kelpo budjettiesityksestä huolimatta kansantalouden pidemmän aikavälin näkymät ovat murheellisen heikot vaikka viime aikoina on nähty heikkoja kasvusignaaleja talousarvion liitteenä oleva talouskatsaus on masentavaa luettavaa oli sitten hallituksessa tai oppositiossa on syytä suhtautua vakavasti talouden ja julkistalouden pitkän aikavälin näkymiin tämän kahden ensi vuoden kasvulukujen ennusteet ovat yhden prosentin tuntumassa lähes kaikki huoltotaseen kysyntäerät vuosina kuusitoista viiva kahdeksantoista ovat nolla ja yhden tienoilla lukuun ottamatta investointeja jotka kohoavat erittäin alhaiselta tasolta vaatimattomaan noin kolmen prosentin kasvuun talouden trendikasvu arvioidaan pitkällä aikavälillä runsaaksi prosentiksi työllisyyden tavoiteltu nousu sadallakymmenellätuhannella hengellä ei valtiovarainministeriön ennusteen mukaan näytä nykyisin rakentein toteutuvan kuin puoliksi nämä kasvutekijät eivät vielä riitä siihen että voisimme huokaista helpotuksesta hyvinvointimenojen ylläpitäminen väestön ikääntymisen aikakautena ei ole hoidettavissa muuten kuin nostamalla työllisten määrää siksi kenenkään ei pidä tuudittautua sellaiseen uskoon että pärjäisimme ilman että joudumme edelleen luomaan kriittisen katseen kaikkiin tukimuotoihin jotka rohkaisevat pitkiin poissaoloihin työmarkkinoilta työelämävaliokunnassa on tänä syksynä käsiteltävänä muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistus joka lyhentää turvan kestoa sadalla päivällä tällainen uudistus alentaa tutkijoiden yhteisen käsityksen mukaan työttömyysastetta pysyvästi toisin kuin julkiset työllistämistoimet jotka jättävät työmarkkinoiden toimintatavat ennalleen lyhennyksen jälkeenkin yrityksille on silti houkuttelevaa pyrkiä eroon ikääntyneistä työntekijöistä ja ansiosidonnainen työttömyysturva lisäpäivineen muodostaa varhaisen sillan eläkkeelle ammattiliittojen hiljaisella hyväksynnällä siksi on tärkeää että lähivuosina suunnitellaan uudelleen koko työttömyysturvamme niin että se todella toimii vakuutuksena työttömyyden varalle mutta ei ylläpidä korkeaa rakennetyöttömyyttä toinen tukijärjestelmä johon ajan mittaan on välttämätöntä palata on perhevapaiden kokonaisuus emme kerta kaikkiaan kykene ylläpitämään hyvinvointimenojamme tai parantamaan työmarkkinoiden tasa arvoa ellemme saa nostetuksi pohjoismaisittain alhaista naisten työvoimaan osallistumisen astetta

samalla varautua siihen että tulevatkin hallitukset joutuvat säästämään välttämättömistä koulutus ja hyvinvointimenoista kuten nyt julkaistu taloudellinen katsaus osoittaa meillä on edelleen noin kuuden miljardin euron kestävyysvaje jos tällainen säästötarve tuntuu suurelta kaikista heistä jotka ajattelevat luovansa seuraavankin hallituksen ohjelmaa kehotan kääntämään tyynesti ja rohkeasti katseen työmarkkinoiden rakenteellisiin uudistuksiin muuten tätä säästötarvetta ei voi välttää kerta kaikkiaan millään tempulla kiitos

arvoisa puhemies olin kirjoittanut pitkän puheen missä olisin luetellut hallitusohjelman myönteisiä asioita päätinkin puhua osittain lonkalta siitä että välillä on vaikea ymmärtää miksi hallitus kehuu hallitusta ja oppositio haukkuu sitä siitä että me elämme keinotekoisissa laumoissa nimeltä puolueet siitä että tämä yhteiskunta tappelee liikaa ja ahdistaa kaikkia siitä miten vaikea työmaa tämä on ja miten mielenkiintoinen arvoisa puhemies lukeeko näitä meidän puheitamme joskus joku voiko riviedustaja vaikuttaa budjettiin paljonko valtiovarainministeriön virkamiehillä on valtaa suhteessa meihin vaaleilla valittuihin kansalaisiin minä nimittäin kaikesta huolimatta pidän kansanedustajia tärkeinä vaikka moni ei sitä usko me olemme suurin osa ihan tavallisia ihmisiä jotka haluavat tehdä hyviä asioita yhteiskunnan hyväksi en halua pelkkää virkamieshallintoa mutta meillä jo sellainen haluan kuitenkin antaa kiitosta hallitukselle ja oppositiolle molemmat ovat esittäneet tärkeitä asioita ja näkemyksiä uskon että vastakkaiset asetelmamme ovat osittain keinotekoisia talous on tällä hetkellä vaikeimpia ongelmiamme on hyvä että siitä värikkäästi keskustellaan kunhan pysymme rehellisinä itsellemme arvoisa puhemies pidän sen varsinaisen budjettipuheenvuoroni sittenkin varmaan huomenna nyt ei tunnu siltä vaikka odotin puheenvuoroani monta tuntia lopuksi sanoisin että on mielestäni hiukan väärä mittari laskea puheenvuorojemme määrää nyt on aivan liikaa toistoa

arvoisa herra puhemies me tiedämme suomen talouden tilanteen haastavuuden ja tiedostamme senkin että maailman muutosvauhti on hurja paikalleen ei saa jäädä viime päivien uutiset valavat kuitenkin uskoa parempaan ja uskoa siihen että orastava kasvu voi kovalla työllä muuttua menestystarinaksi sellaiseksi suomeksi johon ehdimme tottua jo tämän vuosituhannen alussa pk yritysbarometri on myönteinen samoin palkansaajien usko työpaikkojensa säilymiseen pidänkin varsin erikoisena miten oppositio iltapäivän ajan moitti hallitusta vääristä toimista tai ainakin siitä ettei tehdä riittävästi tai että vääriin ihmisiin kohdistuvia toimia on työn alla hetkittäin mieleeni palautuvat vuodet jolloin lapseni olivat suomen hyvinvoinnin takaa vain riittävän korkea työllisyysaste kuten tohtori vartiainen äsken väkevästi todisti totta on että yritykset luovat työpaikkoja joten hallituksen kaikki toimet pyrkivät sellaisen toimintaympäristön luomiseen että kannattaa yrittää kannattaa investoida kannattaa työllistää ja kannattaa ottaa työtä vastaan

on seitsemänkymmentäyhdeksän pilkku suomessa vastaava on kuusikymmentäkahdeksan prosenttia vanhemmuuden kustannusten kertakorvaus ei kuitenkaan yksinään riitä tarvitaan uusia keinoja äitiyden ja uran yhdistämisen helpottamiseksi perhevapaajärjestelmän joustavoittamista osa aikatyön mahdollisuuksien lisäämistä yleisestikin ottaen työaikojen joustavoittamista ja etätyön mahdollisuuksia erityisesti pahenevan akateemisen työttömyyden ja nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyyden aikana työttömien tilanteen parantamiseksi on tehtävä kaikki mielikuvitus riittää on sitten kysymys työvoimahallinnon rakenteiden uudistamisesta tai digitalisaatiosta tai yksityisten työvoimapalveluiden hyödyntämisestä työtön työnhakija uskoakseni haluaa töitä eikä pistä pahakseen kolmen kuukauden välein olevia tapaamisia joiden tarkoituksena on todellakin löytää hänelle töitä arvoisa puhemies monessa iltapäivän puheenvuorossa viitattiin oecdn raporttiin jonka mukaan kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaista joka viidennes on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella me tiedämme että edellinen hallitus yritti hoitaa tätä asiaa siinä kuitenkaan onnistumatta en syytä hallitusta vaan perimmäisenä syynä oli heikko taloustilanteemme

keväällä asiantuntijoista koostuvan ryhmän jonka tehtävänä on kartoittaa nuorisotakuun kaikkein tehokkaimmat keinot ja esittää uusia toimia joilla nuorten syrjäytymistä voidaan ehkäistä ja työllistymistä edistää ensimmäiset toimenpide esitykset valmistuvat tammikuussa

tukemaan koko suomen talouden elpymistä meriteollisuuden kasvun suurimpana haasteena on koulutetun työvoiman puute tämä koskee niin toisen asteen ammattihenkilöitä amk tutkinnon suorittaneita insinöörejä kuin diplomi insinöörejä ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita turku on merkittävä korkeakoulukaupunki mutta alueella on tästä huolimatta valtava työvoimapula ja osaajavaje erityisesti teknisillä aloilla tämä tulee ratkaista pikaisesti jotta alan koulutusta pystytään lisäämään varsinais suomessa valtiovallan apua tarvitaan myös uusiin ratkaisuihin joilla teknillisten yliopistojen ja turun alueen korkeakoulujen yhteistyötä vahvistetaan entisestään nimittäin koko suomen etu on tukea valmistavan teollisuuden ja erityisesti meriteollisuuden kasvua ja yritysten työvoiman saatavuutta varsinais suomessa

arvoisa puhemies herr talman tämän budjettikeskustelun parasta antia voisiko sanoa toiveikkainta antia tähän mennessä oli se kun useimmat ryhmäpuheenvuoronkäyttäjät tässä salissa viittasivat suomen sata vuotisjuhlavuoden teemaan yhdessä ja vakuuttivat haluaan kehittää tätä kansakuntaa ja yhteiskuntaa yhdessä mutta ehkä päivän suurin uutinen on kuitenkin se että että hallituksen valitsema verolinja pahasti sotii tätä kaunista kansakunnan yhdessäpitämisajatusta vastaan koska se on kovin eriarvoistava ja kohtelee suomalaisia kovin eri tavalla valtiovarainministeri orpo useaan otteeseen täältä ministeriaitiosta meni tuon kiky sopimuksen taakse ja viittasi aina kun verolinjasta kysyttiin tähän kiky sopimukseen mutta mutta kuten kaikki asioihin perehtyneet kansanedustajat tietävät

eduskunnan tietopalvelun muistio ostovoima kasvaa ensi vuonna eniten niillä jotka tienaavat tänä vuonna vähintään seitsemäntuhatta euroa kuukaudessa eli hyvät kollegat kiistely hallituksen verolinjasta voidaan nyt siis lopettaa fakta on se että sekä suhteellisesti että euromääräisesti rikkaat hyötyvät enemmän kuin pieni ja keskituloiset ja tätä tosiasiaa hallituksen edustajat eivät täällä pääse karkuun arvoisa puhemies hyvät kollegat edustaja virolainenkin joka juuri lähti täältä viittasi ruotsin hyvään tasa arvopolitiikkaan mutta on hyvä myös nähdä että myös ruotsissa on tänään parlamentille esitelty ensi vuoden budjetti ruotsin sosialidemokraattisen hallituksen esittelemä budjetti on täysin erilainen kuin suomen oikeistohallituksen esittelemä budjetti se on satakahdeksankymmentä astetta eri suunnassa ruotsin hallitus on valinnut lisäpanostukset seitsemänkymmenen miljardin kruunun lisäpanostukset osaamiseen kymmenen miljardin panostukset kunnille peruspalveluihin heidän keskeinen tavoitteensa on terveyserojen kaventaminen ja he panostavat erityisesti yksinhuoltajaäiteihin pienituloisiin lapsiperheisiin paljon sairastaviin ja työttömiin ja tämä ei siis puheissa vaan todellisissa teoissa

sosiaalisesti koulutuksellisesti ja asuntopolitiikan kannalta

joka myös on se punainen lanka ja aivan keskeinen tekijä suomen sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa niin viime vuonna kuin myös tämän kuluvan syksyn aikana mutta puhemies summa summarum tämän päivän budjettikeskustelun

se sisältää paljon pieniä yksityiskohtia tärkein ja suurin yksittäinen asia on se että hallituksen valitsema verolinja on kerta kaikkiaan väärin ja epäoikeudenmukainen se tulee vähentämään pienten eläkeläisten

arvoisa herra puhemies

esimerkiksi rakennusteollisuudessa suhdanne on kääntynyt positiiviseksi nostureita näkyy enenevässä määrin isoja yksittäisiä uutisia on tullut vastikään turun ja rauman telakoiden laivatilauksista kotimaakunnastani lapista kuulen nykyään voittopuolisesti hyviä talousuutisia liittyen vaikkapa matkailuinvestointeihin teollisuuteen biotalouteen kokonaisuutena suhdannenäkymät eivät kuitenkaan ole kovin paljoa plussalla maailmantalouden ja maailmankaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet suomen bktn ennustetaan kasvavan tänä vuonna yksi pilkku yksi prosenttia ja ensi vuonna nolla pilkku yhdeksän prosenttia valtiontalous ei ole vielä kuosissa ja valtio ottaa velkaa viiden pilkku viiden miljardin euron edestä arvoisa puhemies budjetin punainen lanka on kuitenkin talouden elpymisen ja työllisyyden nostamisen tukemisessa on loogista ja tärkeintä että keskitymme nyt työllisyyteen kun viime kuunkin lopussa työttömiä työnhakijoita oli

henkeä tämä luku on kuitenkin vähemmän kuin vuosi aikaisemmin ja työllisyysastekin on hieman parantunut se oli kuusikymmentäyhdeksän pilkku yhdeksän prosenttia ja se on yksi pilkku yksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin elokuussa

tähän työllisyyden parantamiseen pyritään monilla toimenpiteillä

yli viisisataaviisitoista miljoonaa euroa on sovittu veronkevennyksiä kilpailukykysopimuksen ansiosta ja hallitus kyllä ennen kaikkea toivoo ja myös omilla toimillaan on tehnyt niin että niitä kohdennettaisiin pieni ja keskituloisille ja myös eläkeläiset huomioidaan tässä tilanteessa

niin että oppositio koko ajan tuo esille sitä että hallituksen verolinja on on heidän näkökulmastaan kestämätön mutta kuitenkin esimerkiksi solidaarisuusveron seitsemäänkymmeneenkahteentuhanteen euroon tasapainottamisliikkuja koetetaan tehdä myös siellä niin että se on tasapuolinen kaikille tärkeää on että eläkeläiset ja pienituloiset huomioidaan kun tehdään tulonsiirtoja tässä vaiheessa nämä veronkevennykset auttavat meidän kotimaista kysyntäämme ostovoimaa ja sitä kautta työllisyyttä työllisyyttä pyritään nostamaan myös työllisyys ja yrittäjyyspaketilla yritysveromuutokset kuten yrittäjävähennys ja maksuperusteinen alvitilitys ovat pk yrityksille tärkeitä sillä niissä on suurin potentiaali uusien työpaikkojen syntymiseen naisten työllistymistä edistetään kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvauksella äidin työnantajalle ja työnteon kannustavuutta lisätään arvoisa puhemies ensi vuonna suomi täyttää sata vuotta sen kunniaksi teemme merkittäviä panostuksia sotiemme veteraanien palveluihin kunnallisiin avopalveluihin oikeuttava haitta asteraja alenee viidestätoista kymmeneen prosenttiin omais ja perhehoitoon tulee mittavia panostuksia neljäkymmentä seitsemän miljoonaa sen kehittämiseksi vapaajärjestelyjä pyritään kehittämään perhehoitopalkkioita korotetaan kotiin vietäviin palveluihin tulee panostuksia ja juhlavuonna täytyy tietenkin muistaa kuten aina myös nuoria nuorten kuntoutusraha nousee ammatillisen kuntoutuksen kuntoutusraha takuueläkkeen tasolle

puhemies on kyllä sinänsä hyvin häkellyttävää kun kuuntelee keskustan edustajien kommentteja näistä hallituksen verolinjoista äsken mainittiin esimerkiksi solidaarisuusvero nythän toimitaan niin että tämä ylin tuloluokka saa vastaavat inflaatiotarkistukset kuin muutkin mikä tarkoittaa juuri sitä että hallitus tietoisesti omilla päätöksillään keventää myös hyväosaisten veroja eikä enää kauheasti solidaarisuusverosta mitään näy ja

yhtälönsä jossa kaikille annetaan prosentuaalisesti tasasuuri kevennys niin lopputulos sitten näkyy tietenkin siinä kuten tietopalvelu on katsonut miten käy ostovoimalle esimerkiksi palkansaajien osalta että kaikkein eniten ostovoima paranee nimenomaan niissä suurissa tuloissa ansaitsevilla että siinä mielessä tietenkään puheet siitä että nyt nyt sitten tehtäisiin jollain tavalla oikeudenmukaista veropolitiikkaa

kyllä minunkin korvaani pahasti särähti tämä edustaja kulmunin kaunis ajatus siitä että hallituksen veropolitiikalla halutaan edistää työllisyyttä ja ostovoimaa jos otetaan nyt ihan minkäväriset silmälasit vain pois päästä niin jo hallituksen oma arviointineuvosto omassa arviossaan toteaa että esimerkiksi

joka on veronkevennys ei ole mitään laskelmia minkäännäköisiä työllisyysvaikutuksia myöskään tämä apteekkarivähennys joka tuo kaikkein rikkaimmille suomalaisille apteekkareille kahdenkymmenenviidentuhannen euron vuosittaisen ilmaisen lahjan ei lisää työllisyyttä ollenkaan ja juuri niin kuin edustaja viitanen täällä sanoi myöskään tämä ostovoima asia ei ole niin kuin edustaja kulmuni antoi ymmärtää koska tänään julkistettu eduskunnan tietopalvelun laskelma kertoo että esimerkiksi tuhannen euron kuukausieläkettä tänä vuonna saaneen

kulmuni ja sen jälkeen puhujalistaan
niin ymmärrän tietenkin sen kritiikin mitä oppositiosta tulee eihän tämä tilanne mitenkään hirvittävän helppo ole ja se perintö mikä edelliseltä hallitukselta jäi oli kyllä aika vaikea monilta osin ja paikkansa kyllä pitää se että me kiristämme solidaarisuusveron rajaa enemmän kuin mitä esimerkiksi sosialidemokraatit sille tekivät kuitenkin on niin että verrattuna vaikkapa vuoteen

tienaa kaksituhatta euroa kuussa

euroa korkeampi vuonna kaksituhattakuusitoista ja vuonna työtulovähennyksen arvellaan olevan kolmesataayhdeksänkymmentäviisi euroa korkeampi kuin vuonna siellä on monenlaisia erilaisia kohtia millä pyritään työllisyyttä edistämään tämä on tietenkin iso kokonaisuus ja kyllä yksi iso asia mikä tulee syyskuun loppuun mennessä työmarkkinaosapuolten kautta on esimerkiksi se miten me saisimme ansiosidonnaista päivärahaa paremmin käytettyä työllisyyteen

arvoisa herra puhemies täytyy kyllä myöntää että

siis sen verran vielä tuohon edelliseen mihin vastauspuheenvuoroa vähän huutelin puhemies todettakoon nyt että tämän hallituksen suuri solidaarisuusveroratkaisuhan meni lopulta niin että kun tätä työtulovähennystä ulotettiin kovin korkeisiin tuloluokkiin niin kuinka ollakaan sitten ihan tosissaan vaikkapa kansanedustajien tulolla tosiasiassa mitään solidaarisuusveroa ei enää maksettukaan ja tässä tehtiin tällainen

tätä tämä sitten tarkoittaa kun kyse on siitä että rahaa on vähän niin silloin herää kysymys miten sitä käytetään kaikkein järkevimmin a että se työllistäisi ja b että se olisi reilua tässä tapauksessa jos isotuloinen johtaja saa lisää rahaa se ei suoranaisesti varmasti työllisyyttä edistä mutta sen sijaan se että pienituloisten ostovoimaa helpotetaan taas edistää siksi oli esimerkiksi hyvin hämmentävää ja aika surullistakin nähdä ostovoimalaskelmat esimerkiksi eläkkeensaajien kohdalta torstaina kun tätä kyselimme kyselytunnilla miltä näyttää niin hallituksen mukaan vielä aurinko paistoi ja hienosti menee kun veronkevennykset koskevat myös eläkkeensaajia mutta sitten kun katsotaan se ostovoima mitä sinne rahapussiin jäi niin kylläpä siinä kävi niin että että nimenomaan pienituloisilla eläkeläisillä se ostovoima laskee ja tämä on sinänsä paitsi epäreilua myös sitten sen kannalta epäviisasta että kun meidän pitäisi saada talouden rattaat pyörimään ja ihmisten ostovoima niin sitten käy käy kuitenkin näin mutta puhemies oikeastaan sen verran vielä tästä talouspoliittisesta kokonaisuudesta että tässähän on nyt käynyt tyypillisesti niin että aluksi sanottiin että halutaan estää velkaantumista ja siksi tehdään näitä leikkauksia jotka kirpaisevat kaikkia ja ovat hyvin vaikeita siksi leikataan työttömiltä siksi leikataan opiskelijoilta eläkkeensaajilta lapsiperheiltä sairailta erilaisia etuuksia ja muuta ja sitten kun näin perustellaan ja saadaan suomalaiset ajattelemaan että selvä talkoisiin sitten osallistutaan niin mikä on aika omituista julkistetaan budjetti jossa velkaantuminen ei suinkaan taitu vaan päinvastoin velkaa otetaan entistä enemmän sinänsä tämä on oikeasti oikeasti vakava kysymys ja siksi varmasti moni suomalainen kysyy mihin nyt sitten on käytetty tätä rahaa joka suomalaisilta ihmisiltä on leikattu ei voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin siihen että sitä on käytetty kaikkein rikkaimpien hyväosaisimpien veronkevennyksiin no mitä siitä seuraa puhemies

jos eivät työllisyyden rattaat pyöri jos ei kasvua synny jos velkaantuminen jatkuu joudutaan lisäleikkausten tielle näin näin ministeri orpo tietenkin ministeri orpon ja tämän hallituksen yhtälöllä juuri näin käy ja tästä me sosialidemokraatit olemme varoittaneet jo vuoden ellei tehdä työllisyystoimia jotka vaikuttavat tässä ja nyt niin joudumme tähän kierteeseen kaiken kukkuraksi kun sitä työllisyyskehitystä ei ole syntynyt hallitus vielä tuhlaa niitä pieniä rahoja mitä on hyväosaisten veronkevennyksiin ja tekee julmia leikkauksia pieniosaisimmille tästä me olemme olleet kriittisiä ja rakentaneet oman vaihtoehtomme siten että me ottaisimme vähemmän velkaa kuin hallitus mutta työllistäisimme enemmän ihmisiä emmekä tekisi niin epäreiluja leikkauksia minulla on tässä eräs artikkeli jossa jossa kerrotaan että hallituksen päätavoitteet ovat karkaamassa käsistä kerrotaan että hallitus kyllä onnistui yhdessä tavoitteessaan eli mutta samaan aikaan velkatavoite karkaa työllisyystavoite karkaa näin esimerkiksi kokoomuksen johtava talousasiantuntija juhana vartiainen totesi että tässä oli pyrrhoksen voitto ja sillähän tarkoitetaan voittoja joissa tappiot ovat niin suuret että tällaisia voittoja ei enää moneen kertaan kestä

arvoisa puhemies minusta olisi reilua että hallitus ja hallituspuolueitten edustajat sanoisivat suoraan miten on toimittu kun se kuitenkin pyytää nyt suomalaisilta todella paljon siis vähäosaisilta työttömiltä lapsiperheiltä opiskelijoilta tosi paljon

joudumme tekemään sarjan kivuliaita päätöksiä joiden avulla yhteiskuntamme rahoitus saatetaan kestävälle pohjalle kaikki vastuulliset suomalaiset haluavat lopettaa velaksi elämisen hallitus koko ajan puhuu tästä mutta hallitus silti ottaa velkaa enemmän kuin tänä vuonna ja antaa tällaiset hulppeat veronalennukset metsänomistajille miljoonaperintöjen saajille teidän täytyy ymmärtää se että se tuntuu tavallisista suomalaisista jotka joutuvat todella vähästään luopumaan todella julkealta ja silloin olisi edes reilua että hallitus myöntäisi suoraan sen mikä käy ilmi tästä velkakellosta että nyt te elätte

herra puhemies juuri tämän vuoksi jotta hallituspuolueet nyt miettisivät me päivitimme tämän tämä on todella karua kertomaa kokoomus valitettavasti on muutenkin ollut suomenennätysasemassa tässä velkaantumisessa ja nyt sitten johto vain kasvaa ja huikeita lukemia saavutetaan ja tämä on vakava asia

tällaisia voittoja ei enää haluta ja siksi kannattaisi olla hyvin vakavasti huolissaan tästä kokonaisyhtälöstä
arvoisa puhemies suomen kuntoon laittamisessa nämä uudistukset ovat välttämättömiä ja niistä jo äsken kerroinkin mutta sen lisäksi on selvää että joudumme tekemään kipeitä leikkauksia joiden edessä emme missään nimessä pistä päätä pensaaseen vaan toteamme että säästötalkoisiin on kaikkien lähdettävä ja meidän on omaa syömävelkaamme pakko saada pois se koskettaa se koskettaa lapsiperheitä se koskettaa eläkeläisiä se koskettaa kaikkia suomalaisia ja sen palautteen olemme esimerkiksi viime viikonloppuna keskustan satakymmentä vuotisjuhlakiertueella saaneet kansalaisilta eivät tämä tule mitenkään yllätyksenä että ihmiset näitä näitä kommentoivat tai tai kritisoivat nämä ovat kipeitä leikkauksia mutta niitä myöskin joudutaan tekemään

arvoisa puhemies kyllä näin on edustaja vehkaperä täällä puhui että tehdään rakenteellisia uudistuksia ja vaikeita uudistuksia ei vaan te olette tehneet valinnan te te olette tehneet sellaisen valinnan että te olette valmiita leikkaamaan tavallisilta suomalaisilta pieniltä eläkeläisiltä lapsiperheiltä opiskelijoilta sen takia että te te olette halunneet rahoittaa apteekkarivähennyksen autoveronkevennykset metsälahjavähennyksen perintö ja lahjaveronkevennyksen miljoonaperinnön saajille osakkeiden luovutustappion vähennysoikeuden muista pääomista makeran pääomituksen korkeakoululahjoitusvähennysoikeuden yksityishenkilölle ja osakeyhtiötappion laajemman vähennyskelpoisuuden tämän te te olette halunneet tehdä ja sen takia että rahoittaa te lainaatte otatte lisää velkaa tuleville sukupolville ja leikkaatte opiskelijoilta lapsiperheiltä työttömiltä ja pieniltä eläkeläisiltä kertokaa edes totuus

arvoisa herra puhemies kyllähän se niin on että näinä aikoina kovin moni suomalainen ihminen on kaivannut tosissaan sitä robin hoodia sitä on ihan tosissaan kaivattu ja kyllä minä pistin merkille todella että hallitus on kyllä tutustunut tähän tarinaan mutta tietenkin oli iso pettymys kun ei sieltä sitten lopulta robin hoodia tullutkaan vaan tuli se mainittu nottinghamin seriffi

kuin hallitus nyt toimii eli ottaa rikkaalta ja antaa köyhälle mutta hupsista nyt kävikin toisinpäin siksi toivon arvoisa keskusta että torjutte nyt lisäleikkaukset joita tällä hetkellä esimerkiksi orpo väläyttelee tällä politiikalla te te tulette tekemään niin mitä en suinkaan

arvoisa puhemies

lopulta saatiin aikaan työmarkkinajärjestöjen voimin kaventaa osaltaan suomen viennin kilpailukykyeroa suhteessa kilpailijamaihin suhteellista kilpailukykyämme parantaa myös muissa maissa tapahtuva yksikkötyökustannusten nousu rahoituskaan ei yleensä ole pullonkaula varsinkin kun valtio tarjoaa monien kanavien kautta apua alkavien yritysten rahoitukseen korkotaso on matala yritysverotus on kohtuullista kun osakeyhtiön ja osuuskunnan tuloveroprosentti on kaksikymmentä ensi vuoden tulee voimaan yrittäjävähennys joka alentaa muiden yritysmuotojen kuten liikkeen ja ammatinharjoittajien sekä henkilöyhtiöiden verotusta työvoiman saatavuuskin on kohtuullisen hyvä työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät toki kaikilta osin kohtaa esimerkiksi joillakin turkulaisilla yrityksillä on ollut haasteita houkutella insinöörejä jotka ovat asettautuneet helsinkiin on saatava aikaan uutta toimintaa ja taloudellista kasvua vain näin voi uusia työpaikkoja näyttää kuitenkin siltä että äärimmäinen perusepävarmuus estää investoimasta ja suurta osaa yrittäjiä vaivaavat pelot kilpailukyvyn menettämisestä euroopan keskuspankin vuolaasti jakama rahoitus näyttää reaali investointien asemesta löytävän tiensä finanssisijoituskohteisiin pitkällä tähtäyksellä tällainen kehitys johtaa näivettymiseen on kuin nostaisi joesta vettä ja kaataisi sen jokeen takaisin viime aikoina on paljon kotimaisen kulutuskysynnän merkityksestä taloudellisen kasvun moottorina kotimaista kysyntää ei sovi väheksyä mutta tosiasia on että se kohdistuu varsin merkittävästi myös tuontitavaroihin ja palveluihin olennaista on saada hyvään käyntiin vienti jolla lopulta maksetaan myös tuonti vientiä ikävä kyllä rajoittaa maailmantalouden heikko kasvu markkinaosuuksia pitäisi pystyä voittamaan kilpailijamailta selvää on että venäjä pakotteet ovat rokottaneet suomea enemmän kuin muita euroopan unionin jäsenvaltioita on hyvin mahdollista että edessä on pitkä ajanjakso jonka kuluessa työllisyys kehittyy heikosti tämä johtuu siitä että digitalisaatio syö nyt henkisen alan työpaikkoja samaan tapaan kuin teknologinen kehitys aikanaan vähensi työpaikkoja esimerkiksi teollisuudessa ja maataloudessa kehitystrendi voi olla niin voimakas että työllisyyskehityksen olennaiseen paranemiseen löytyy keinoja vasta ennalta arvaamattoman pitkän ajan päästä arvoisa puhemies hallitusohjelman mukaan otetaan käyttöön viiden prosentin yrittäjävähennys liikkeen ja ammatinharjoittajille maa metsä ja porotalouden harjoittajille sekä elinkeino ja verotusyhtymille nyt hallituksen esitys yrittäjävähennykseksi on olemassa ja toivottavasti se saadaan piakkoin myös eduskuntaan yrittäjävähennys tulisi voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista yrittäjävähennyksen tavoitteena on hallitusohjelman linjausten mukaisesti kannustaa yritystoiminnan harjoittamiseen niissä yritysmuodoissa joita viime eduskuntakaudella toteutetut yhteisöverokannan alennukset eivät koskeneet otetaan käyttöön yrittäjävähennys näitä muita yritysmuotoja ovat yksityisliikkeet henkilöyhtiöt maataloudet metsätaloudet ja porotaloudet näissä yritysmuodoissa toimii noin puolet suomen yrittäjien jäsenkunnasta arvonlisäverotuksessa sallitaan ensi vuodesta lähtien pienyrityksille maksuperusteinen ilmoittaminen viidensadantuhannen euron liikevaihtoon asti tämä on tärkeää sillä tilitysten viivästyminen on johtanut monet pienyrittäjät maksuvaikeuksiin kun suoriteperuste on ainoana vaihtoehtona pakottanut arvonlisäveron maksamiseen ennen kuin myyjä

arvoisa puhemies maatalous on vaikeassa kriisissä ja tarvitsee kipeästi kriisipakettinsa tarvitsisi enemmänkin erittäin tärkeä on budjettiin sisältyvä viljelijätukien täydennys jonka kohdistaminen on vielä ratkaisematta budjettiin sisältyvä kymmenen miljoonan euron erityistuki pyritään käyttämään niin että maatalouden tuotantorakennukset voitaisiin ruotsin tapaan vapauttaa kiinteistöverosta tästä kuitenkin käydään neuvotteluja eun komission kanssa tärkeä on myös lomitusmaksujen alennus joka tosin perustuu lomitusmenojen rakennesyistä tapahtuneeseen alentumiseen syksyn lisäbudjetissa on vielä tulossa maidontuotannon kriisituki josta puolet saadaan eun varoista myös maksuvalmiusluottoja joille myönnettäisiin osittainen valtiontakaus valmistellaan

puhemies haluaisin kiittää hallitusta budjettivalmistelusta valtion ensi vuoden talousarvioesityksessä on keinoja talouden piristämiseksi sekä työtä turhien normien purkamiseksi myös talousarvion pohjalta jatketaan työ suomen kuntoon laittamiseksi ei todellakaan ole helppoa kuitenkin työllisyystilanteeseen ja taloudelliseen tilanteeseen on saatu orastavaa pilkahdusta paremmasta huomisesta mutta edelleenkin ulkomaanvientimme kehitys on heikkoa tästä syystä kasvun aineksia on etsittävä myöskin kotimaisen kysynnän kasvattamisella niin palkansaajien kuin eläkeläistenkin ostovoimaa parannetaan veronkevennyksillä tämä on hyvä teko hallitukselta kotimaisen kysynnän tukemiseksi keskustajohtoinen hallitus ei ole unohtanut myöskään pienyritysten asemaa suomessa prosenttia maamme yrityksistä on alle viiden henkilön yrityksiä budjetissa esitetty arvonlisäveron maksuperusteinen tilitys kasvattaa pienyritysten maksuvalmiutta merkittävästi ja parantaa näin myös pk yritysten mahdollisuuksia työllistää uusia työntekijöitä tämän lisäksi viiden prosentin yrittäjävähennys kannustaa yritystoiminnan harjoittamiseen on arvovalinta että veropolitiikassa huomioidaan näillä toimenpiteillä myös pienyrittäjät myöskin metsälahjavähennyksellä vauhditetaan metsätilojen sukupolvenvaihdoksia mikä lisää puukauppaa ja tuo rahaa niin kulutuskysyntään kuin laajasti koko maahan mutta maaseudulle kotitalousvähennyksen korottamisella on merkittävä osa tässä verotuspaketissa vähennyksen korottaminen on hallitukselta merkittävä ele suomalaiselle paikallistaloudelle sekä ennen kaikkea kotona tapahtuvalle hoiva ja hoitotyölle myös omais ja perhehoidon kehittämiseen on kohdennettu rahoitusta euron lisärahoitus tulee tukemaan omaishoitajien tärkeää ja raskasta työtä se menee todella oikeaan osoitteeseen haluaisin kiittää hallitusta vesirokkorokotteen ottamisesta rokoteohjelmaan se on hieno näyte siitä miten kansalaisten terveyteen panostamalla voidaan säästää kymmeniätuhansia työstäpoissaolopäiviä ja täten myös euroja veronmaksajien rahoja pidän tärkeänä myös kansallisen genomistrategian toteuttamista lähes kuuden miljoonan euron panostuksella tämä tuo tulevaisuudessa monenlaisia hyötyjä ja tiedemaailmassa tällaisiin edistysaskeliin on myös tulevissa talousarvioissa syytä panostaa perustulokokeilun lisäksi hallitus edistää kannustinloukkujen purkamista korottamalla nuorten kuntoutusrahaa nuorille maksettavan ammatillisen kuntoutuksen kuntoutusraha nostetaan takuueläkkeen tasolle tämä on pieni toimenpide mutta saajilleen todella kaivattu tämän lisäksi hallitus panostaa opiskelijoiden osalta oikeudenmukaisempaan sosiaaliturvaan siirtämällä opiskelijoiden asumislisän yleisen asumislisäjärjestelmän piiriin ja täten myös poistamalla vanhempien tulojen vaikutuksen opintorahaan täysi ikäisiltä itsenäisesti asuvilta toisen asteen opiskelijoilta tämä on hieno ja pitkäaikainen opiskelijaliikkeen tavoite että se nyt toteutuu opetuksen laatuun panostetaan myös budjetoimalla kaksikymmentä miljoonaa euroa opettajien perus ja täydennyskoulutuksen uudistamiseen joka on osa hallituksen kärkihanketta jossa pyritään opettajankoulutusta ja nimenomaan opettajien täydennyskoulutusta kehittämään tämä on äärimmäisen tärkeä tavoite sillä opettajien täydennyskoulutus muutoin opettajuuden mallimaassa suomessa on jäänyt vähemmälle huomiolle tästä syystä pidän erittäin tärkeänä että tässä kärkihankkeessa ollaan hyvässä vauhdissa arvoisa herra puhemies haluan kiittää vielä hallitusta budjettivalmistelusta ja siitä että tässä on pyritty vaikeista ajoista huolimatta löytämään keinoja talouden myöskin mikrotalouden piristämiseen täten luodaan uutta kasvua ja mahdollisuuksia kotimaisen kysynnän korottamisella

arvoisa herra puhemies

talouteen vaikuttavat maailman tuulet ja tuiverrukset euroopan taantuma mutta myöskin esimerkiksi maahanmuuton kasvavat kustannukset suomen hallitus on käynyt talouskasvun kimppuun oikeastaan kaksin rattain joudumme tekemään sarjan kipeitä leikkauksia jotka koskettavat kaikkia suomalaisia mutta ennen kaikkea uudistuspallot on laitettu ilmaan tarvitsemme sosiaali ja terveysuudistuksen tarvitsemme ammatillisen koulutuksen reformin tarvitsemme maakuntauudistuksen hallinnon tarvitsemme monia uudistuksia joilla taloutta ja suomea laitetaan kuntoon on selvää että velkaantuminen pitää ja tulee taittaa tämän vaalikauden aikana mutta yksi budjetti ja budjettikirja ei sitä valitettavasti tee velkaantuminen jatkuu samaa vauhtia kuin aikaisempina vuosina ja joudumme ja joudumme ottamaan viisi pilkku viisi miljardia euroa velkaa hallitus on käynyt myös työelämän uudistuksien kimppuun kilpailukykysopimus toivottavasti tuo uusia työpaikkoja työllisyysasteen tavoittelu seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin on tärkeää työelämää uudistetaan monella on vaikea nähdä sitä kritiikkiä miksi esimerkiksi työttömyysetuuksia ei voitaisi käyttää palkkatukena tai starttirahana uudistamisia tarvitaan työn verotusta kevennetään viidelläsadallaviidellätoista miljoonalla eurolla mutta eläkeläisiäkään ja eläkeläisten ostovoimaa ei ole unohdettu eläketulojen verotusta kevennetään sadallakolmellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla

kasvattaminen on yksi isoimmista kärkihankkeista joita hallitus on laittanut tämän vaalikauden aikana jo eteenpäin suomen väylien tiestön satamien ratojen korjausvelka kaksituhattaviisitoista oli kaksi pilkku viisi miljardia euroa ja tämähän kasvaa koko ajan nyt väylien väylien korjausvelkaa laitetaan kiihtyvällä tahdilla kuntoon ja tuo myöntövaltuus viisisataaviisikymmentä miljoonaa euroa tiestön ja ja ratojen satamien perusparantamiseen tulee nyt kreivin aikaan myös yksityisteitten valtionavustuksia korotetaan kolmellatoista miljoonalla eurolla erityiset kiitokset annan omasta maakunnastani pohjois pohjanmaalta liikenneministeri bernerille ja hallitukselle siitä että pitkään tavoiteltu valtatie neljän perusparannusrahoitus tulee nyt nyt

kirjan uudistuksista ja talouslinjauksista ovat hyviä mainitsen niistä muutaman naisvaltaisten alojen kilpailukykyä pyritään parantamaan kertakorvauksella raskaana olevien naisten

eurolla vanhemmuuden kustannusten jaolla se on tärkeä yksi edistysaskel pidän myös tärkeänä että on laajennettu ja sillä tarkennamme sen että palvelualoille syntyy lisää työpaikkoja normien purku etenee keskusta on esittänyt niitä toimia jo yli kaksisataa ja tämä hallitus on laittanut täytäntöön useita kymmeniä tulemme näkemään niissäkin paljon edistystä

arvoisa herra puhemies ehkä vielä muutaman sanan haluaisin sanoa tästä asiasta mistä me sosialidemokraatit olemme koko ajan puhuneet ja se on se että tästä hallituksen budjettiesityksestä yksi puuttuu ja sen mukana kaikki ne ovat ne todelliset paikat työpaikkojen luomiseksi ongelma on se että myös viime vuonna tähän aikaan me totesimme että hallituksen budjetista yksi puuttuu ja ja sen mukana kaikki ja ne olivat silloinkin ne työllisyystoimet ihmettelimme kovasti sitä että hallitus tuntui hyvin sokeasti uskovan siinä vaiheessa pakkolakeihin ja ja mahdollisiin syntyviin syntyviin ratkaisuihin sitä kautta mutta jo silloin varoitimme tilanteesta ja sanoimme että jos jonkinlaisia ratkaisuja työmarkkinoilla syntyy ne eivät missään tapauksessa vaikuta tässä ja nyt heti vaan vasta tulevina vuosina tämä on nähty että koska sokeasti uskottiin ensin pakkolakeihin sitten nähtiin toivoa onneksi sinänsä sopimusyhteiskunta voitti ja pakkolait haudattiin niin nyt kuitenkin hukattiin vuosi mutta se mikä tässä on hämmentävää on se että sen jälkeen kun vuosi hukattiin ja koko kesä puhuttiin hallituksen toimesta että nyt otetaan työllisyys ykkösasiaksi nyt teemme oikein kunnon työllisyyspanostukset ja kun sen valtavan puheen myötä minäkin oikein ilostuin että hienoa että nyt hallitus vihdoin ottaa työllisyyden ykkösasiaksi jo oli aikakin vähän tuli mieleen että hitaita ovat herrojen kiireet mutta että nyt sitten työllisyys nousee niin oli se kyllä tavatonta että hallitus sen jälkeen julkaisi budjettikirjan jossa käytännöllisesti katsoen sellaisia työllisyystoimia jotka toisivat uusia työpaikkoja tässä ja nyt ei edelleenkään esitetä

se mikä minua puhemies hieman pelottaa on se että ei kai nyt vain ole käymässä niin että hallitus on jälleen kerran lykkäämässä työllisyystoimia tuntuu että hallituksen ainoa ajatus minkä se haluaa tästä työryhmästä jonne nämä jatkotoimet nyt sysättiin saada aikaan olisi se että siellä tapahtuisi lisänipistyksiä lisäleikkauksia työttömien ihmisten toimeentuloon mikä todellakin on väärin ja sellaista ei pitäisi tehdä samaan aikaan hallitus väläyttelee että katsotaan sitten kevään kehysriihessä niitä työllisyystoimia katselin tuossa lauantaina ykkösaamua ja siellä vähän vihjattiin että semmoinenkin mahdollisuus on että kehysriihtä lykättäisiin jopa yli kunnallisvaalien mikä tarkoittaisi että mentäisiin jo pitkälle kevääseen ennen kuin mahdollisesti sitten niitä seuraavia työllisyystoimia tulee näin näin ei voi jatkua nyt on kaksi neljästä budjetista nähty ei työllisyystoimia jotka vaikuttaisivat välittömästi tässä ja nyt nyt on kaksi vuotta tähän mennyt siksi tämä talous ei ole lähtenyt kasvuun siksi rahaa on vähemmän rahaa paljon enemmän jos olisi enemmän työpaikkoja siksi joudutaan leikkaamaan ja sitten kaiken kukkuraksi se paha yhtälö mistä olemme tänään puhuneet moneen kertaan on se että siksi myös velkaannumme ja sitten sitä vähääkin liikkumavaraa käytetään niiden kaverien veronkevennyksiin mikä tarkoittaa siis paitsi talouspoliittisesti epäviisasta myös hyvin epäreilua politiikkaa siksi arvoisa puhemies on tärkeää että me sosialidemokraatit olemme tehneet vaihtoehtobudjetissa lukuisan joukon konkreettisia ehdotuksia joilla joilla vaikutettaisiin tässä ja nyt ehkä yksi semmoinen asia mistä paljon puhuttiin tässä muutama viikko sitten oli vaikkapa homekoulujen korjaaminen

omassa vaihtoehtobudjetissaan esittänyt olemme esittäneet sadan miljoonan lisäpanostusta siihen että korjataan lasten homekouluja terveyskeskuksia päiväkoteja ja kirjastoja tässä yksi konkreettinen esimerkki toinen konkreettinen esimerkki voi olla tel maksujen alentaminen kolmas rinteen malli toivon että hallituspuolueet lukevat näitä meidän vaihtoehtobudjettejamme ja katsovat sieltä mitä kaikkea konkreettista voitaisiin tehdä tässä ja nyt
arvoisa

puhemies tuoreet tilastot kuitenkin näyttävät taloudelle plussaa vaikka tässä edellisessä puheessa kovin synkin sävyin maalattiin suomen tilannetta viime viikolla kerrottiin että eniten kasvoi talonrakentaminen ja muutenkin kaikki päätoimialat olivat kasvussa vuoden toisella neljänneksellä pienten ja keskisuurten yritysten odotukset tulevasta ovat parantuneet lähes puolet niistä arvioi suhdanteiden paranevan ensi vuoden aikana ja tämä näyttää näkyvän myös tuoreissa työttömyysluvuissa jotka ovat hieman parantuneet elikkä työpaikkoja on tullut mutta totta kai niitä toivottaisiin vielä paljon paljon enemmän mutta joka tapauksessa tunnelmat ovat kääntymässä vienti ei nyt kovin paljon vedä mutta meidän täytyy uskaltaa tehdä uudistuksia että suomi voi lähteä hyvään kasvuun hallitus on tehnyt jo kasvua työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistäviä veromuutoksia merkittävä että valtion maksama osuus työttömyysturvasta voidaan jatkossa käyttää palkkatukeen starttirahaan ja liikkumisavustukseen tämä voi mahdollistaa jopa kymmenentuhannen työttömän aktivoinnin talouteen tuo potkua myös kotitalouksien ostovoima kilpailukykysopimukseen liittyen palkansaajien verotus kevenee yli viisisataa miljoonaa euroa eläketulon verotusta kevennetään vastaavasti yhteensä noin satakolmekymmentäviisi miljoonaa euroa toivottavaa toki olisi että kelan eläkkeisiin ja takuueläkkeisiin kaavailtu nolla pilkku kahdeksankymmenenviiden prosentin suuruinen leikkaus voitaisiin vielä perua se riippuu meidän taloustilanteestamme leikkaus nimittäin kohdistuu kaikkein pienituloisimpiin vähimmäisetuuksien tänä vuonna kelan eläkkeiden tasoa leikattiin nolla pilkku neljällä prosentilla hatunnosto hallitukselle ja terveiset ilkka taipaleelle että yli kuusikymppiset pitkäaikaistyöttömät pääsevät nyt eläkkeelle kiitos nyt sitten lex lindströmin suurissa vaikeuksissa olevalle maataloudelle tulee kriisipaketti ja tämä oli toki välttämätöntä tässä on sinnitelty koko kesä maatiloilla ja odotettu että saataisiin apua suureen hätään ja siellä on

korotuksen peruminen on hyvä asia pienituloisimpien perheiden päivähoitomaksuja jopa alennetaan ja näin naisten työllistyminen ainakin tältä osin paranee myönteistä on että kotitalousvähennystä kasvatetaan neljästäkymmenestäviidestä prosentista viiteenkymmeneen prosenttiin se on pieni muutos mutta aina kuitenkin kotiinpäin siinä mielessä että tällä edistetään kotitalouspalvelujen kysyntää ja tarjontaa ja siten vahvistetaan paikallistaloutta ja nimenomaan myös ehkäistään harmaata taloutta koska on aina järkevää kuitti ottaa kun sen työn teettää kannusteita yritystoimintaan vahvistetaan uudella yrittäjävähennyksellä ja iso kysymys on myös tämä alvi asia että alvi maksetaan vasta sitten kun on saatu tulot laskutetuista laskuista nimittäin monet firmat painivat likviditeettiongelmien parissa kun rahankierto on kovin hidasta kun laskutetaan asiakkaita metsätalouden verotuksessa otetaan huomioon myös vastaavan suuruinen vähennys kuin yrittäjävähennys se on hyvä asia yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksia edistetään perintö ja lahjaverotusta keventämällä tämä ei ole mikään suurten herrojen juttu tämä on ihan tavallisiin ihmisiin keskituloisiin ja pienituloisiinkin ihmisiin tämä asia kohdistuu koska monesti tulot ovat pienet vaikka omaisuusmassaa siellä maaseudulla olisikin talojen ja pirttien muodossa metsälahjavähennyksellä helpotetaan metsätilojen sukupolvenvaihdoksia mutta tämä on hyvin komplisoitu tämä metsälahjavähennysasia ja se ei ole kauhean helppo uudistus toimenpiteellä lisätään puunkäyttöä edistetään yrittäjämäistä metsätaloutta ja kasvatetaan tilakokoja tupakkaveroa korotetaan tämä on tietysti valtiontalouden ja terveyden kannalta perusteltua mutta pitää muistaa myös että se kirpaisee erityisesti niitä yhteiskunnan heikompiosaisia koska juuri heidän huvinsa monesti se tupruttelu on itse näin veneenkäyttäjänä sanon kun rekisteröityjen veneiden ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuotuinen vero otetaan käyttöön ensi toukokuusta lähtien että no kyllä me voimme sen veneveron se ei millään tavalla huononna veneiden rakentamisessa menekkiä ja toki ulkomaillehan esimerkiksi pohjanmaaltakin noita veneitä rakennetaan omaishoitajia hallitus ei ole unohtanut omaishoitajien ja perhehoitajien vapaa aikajärjestelyjä ja palveluja kehitetään ja perhehoitopalkkioita korotetaan se että ikääntyneiden ihmisten kotiin vietävien palvelujen lisäämiseen osoitetaan melkein viisi miljoonaa euroa on hyvä asia kyllä täällä paljon on hyviä asioita mutta totta kai me tarvitsemme nyt sitä että vienti vetää ja talous lähtee kasvuun täällä suomessa

arvoisa

asioiden kehumista positiivinen kehityssuunta nimittäin jatkuu omais ja perhehoitajien kohdalla ensi vuonna omais ja perhehoitajien vapaiden ja palveluiden kehittämiseen kohdennetaan kunnille yhdeksänkymmenen miljoonan euron lisärahoitus omais ja perhehoitajat tekevät arvokasta ja hyvin pyyteetöntä työtä joka säästää kuntien menoja kalliimman laitoshoidon tarpeen vähentyessä on äärimmäisen tärkeää että puitteet ovat kunnossa jotta nämä ihmiset jaksavat tehdä tätä äärimmäisen tärkeää ja raskasta koska tuo raha ei ole korvamerkittyä jää myös kuntapäättäjille paljon valvottavaa miten tuo raha kunnissa käytetään jotta se kohdistuu siihen mihin se suomen täyttäessä sata vuotta ei voida liikaa painottaa myöskään sotaveteraaniemme tärkeyttä suomen itsenäisyydelle ensi vuodesta alkaen kaikkien kotona asuvien avopalveluita tarvitsevien veteraanien on mahdollista saada maksuttomia palveluita kotiin hienoa on myös se että sotainvalidien haittaraja astetta lasketaan viidestätoista prosentista kymmeneen prosenttiin en malta tässä yhteydessä olla mainitsematta että meillä on myös sellaisia sotaveteraaneja joiden olisi aikoinaan ollut mahdollista hakea tätä sodassa saamiensa vammojen invaliditeettia mutta he eivät sitä hakeneet meillä kotona on vuonna kaksikymmentäkolme syntynyt yhdeksänkymmentäkolme vuotias sotaveteraani joka ei pikemminkin uskaltanut hakea tuota invaliditeetin haitta astetta koska pelkäsi sen olevan este työllistymiselle sodan jälkeisinä vuosina sittemmin ahkera opiskelu työntekoon yhdistettynä toi töitä monella saralla muun muassa opettajana toi se polku hänet myöskin tänne arkadianmäelle toimivat liikenneyhteydet ovat arvoisa puhemies meille kaikille kestävän kasvun perusedellytys hallitus on nostanut yhdeksi kärkihankkeekseen maamme teiden korjausvelan pysäyttämisen erityinen kiitos täytyy antaa näin päijäthämäläisenä kansanedustajana ja iloita siitä että myös valtatie kahdentoista lahden eteläinen ohikulkutie saa vihdoinkin sen rahoituksen sen eteen on tehty vuosikausia töitä ja viime eduskuntakaudella se nytkähti hieman eteenpäin ja nyt sille saatiin rahoitusratkaisu ja melkein kaksisataa miljoonaa euroa myös sisäinen turvallisuus on tärkeä asia josta tämä hallitus on ottanut vaarin sisäinen turvallisuus on suomalaisen demokratian ja yhteiskunnan kivijalka käsiteltävässä sisäministeriön hallinnonalan talousarvioesityksessä poliisille kohdennetaan tulevana vuonna viiden miljoonan euron lisämääräraha muun muassa automaattisen liikennevalvonnan lisäämiseen ja harmaan talouden torjuntaan myös poliisikoulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen esitetään nolla pilkku neljää miljoonaa euroa arvoisa rouva puhemies hallituksen vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioesitys toteuttaa hallitusohjelmassaan linjattuja tavoitteita ja onkin sitoutunut asetettuun seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitteeseen uudet työpaikat syntyvät pääosin pieniin yrityksiin ja pk yritysten hyvinvointi on siis avainasemassa yrittäjyyttä tuetaan viiden prosentin suuruisella yrittäjävähennyksellä sekä mikä on saanut yrittäjiltä hyvää palautetta pk yritysten toimintaa helpotetaan mahdollistamalla arvonlisäveron maksuperusteinen tilitys samalla kun arvonlisäveron pidempiin tilitysjaksoihin oikeuttavia liikevaihtorajoja korotetaan myös perintö ja lahjaverotusta kevennetään yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten vauhdittamiseksi erityisesti palvelualoja ajatellen myös kotitalousvähennyksen korottaminen työn osalta neljästäkymmenestäviidestä prosentista viiteenkymmeneen prosenttiin on sekin erinomainen

arvoisa rouva puhemies

toimiin eivät yksistään hallituksen toimet riitä siksi tarvitaan sopimisen yhteiskuntaa ja on merkille pantavaa että hallitus on asettanut työryhmän valmistelemaan ihan

nopeallakin tahdilla lisää työllisyystoimia tämän kilpailukykysopimuksen lisäksi yhdessä työntekijä ja työnantajajärjestöjen kanssa on merkille pantava asia että me edelleenkin haluamme edistää työllisyyttä sopimalla etsimällä keinoja mahdollisuuksia kolmikantaneuvotteluiden avulla tähän yhteistyöpöytään on siis kuulutettu kaikki mukaan arvoisa puhemies maatalouden kriisipaketti on yksi isoimmista asioista myös tässä tulevassa budjetissa me kaikki puhumme kotimaisen ruoan lähiruoan puolesta aivan tavalla mutta on selvää että tuottajien maatalousyrittäjien ahdinko on syvä yksistään tämä maatalouden kriisipaketti viisikymmentä miljoonaa euroa ei poista suomesta sitä ongelmaa että kotimaisuusastetta ruoantuotannossa on lisättävä ja myös alkutuottajien pussiin on jäätävä enemmän kaupan ala tuntuu ottavan tuosta välistä hiukan liikaa jo tällä hetkellä pois maatalouden kriisipaketti tuo siis lisähelpotusta siihen että investointeja saadaan nyt eteenpäin lisäksi lomitukseen ja maatalousyrittäjien jaksamiseen halutaan kiinnittää huomiota lainojen takauksiinkin on tulossa helpotuksia arvoisa puhemies en oikein ymmärrä sitä kritiikkiä jota oppositiosta on tänäkin iltana esitetty että metsälahjavähennys ja perintö ja lahjaverotus olisivat jotakin

hyväosaisille siirrettävää sulle mulle verotusta on tärkeää miettiä että näilläkin kuten metsälahjavähennyksellä tehdään tärkeitä siirtoja siinä mielessä että sukupolvenvaihdokset

yrittäjyyden jatkuminen työpaikkojen turvaaminen ovat tässä takia tässä perintö ja lahjaverotuksessakin helpotuksia tehdään tämä on siis valintakysymys mutta yksi osa sitä työllisyyspakettia tämä hallitus on osoittanut myöskin neuvottelussa perääntymisen taitoa yksi niistä ajatellen oli päivähoitomaksujen korotusten peruminen

siitä tekee se että päivähoitomaksuja kevennetään pienituloisille perheille minkä näen tärkeänä kädenojennuksena ja myöskin edesauttavan sitä että että vanhemmat voivat lähteä työelämään ja me voimme myöskin nauttia laadukkaasta varhaiskasvatuksesta on tärkeää osoittaa tästä budjettikirjasta omais ja perhehoidon kehittämiseen satsataan nyt tulevana vuonna yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa jotka annetaan siis kunnille ja siellä sitten harkitaan omais ja perhehoidon kehittämistä ja sitä miten sitä arkea helpotetaan viestejä omaishoitajilta tulee varmasti meille jokaiselle jaksamisen vapaiden ja sen hoidon järjestämisen ja tukipalveluiden järjestämisen puitteissa tämä on yksi kädenojennus hallitukselta tähän akuuttiin asiaan

ulkoministeri ja varapääministeri timo soini perusteli veneveroa riemuiten sillä että saa panna herrojen huvikuunarit ja juppiskootterit ahtaalle vaikuttaa siltä että ulkoministerimme pitäisi viettää vähän enemmän aikaa suomalaisessa ja ahvenanmaalaisessa todellisuudessa eikä pelkästään ulkomailla

eli ahvenanmaalla on seitsemäntuhatta eri me tarvitsemme veneitä ahvenanmaan ja suomen saaristosta ei löydy montakaan venettä jotka sopisivat cannesiin tai monte carloon sen sijaan tämä saattaa kohdistua tavallisiin veneenomistajiin työntekijöihin ja eläkeläisiin jotka tarvitsevat venettä arjessaan koska on ajateltu että purjeveneet jätettäisiin pois verotuksesta veneitä verotetaan jo ostovaiheessa samoin veneiden polttoaineen käyttöä ja niin ikään monia muita kustannuksia lisäksi vero saattaa vaikuttaa negatiivisesti saaristomatkailuun ja suomalaiseen pienvenevalmistukseen joka on yksi talouden valonpilkahduksista mikä puolestaan olisi huonoa suomen taloudelle ja työllisyydelle

arvoisa rouva puhemies talouspoliittisesti katsoen budjetti on tasapainoinen kokonaisuus se ei ole voimakkaasti kiristävä eikä elvyttävä se sopii nykytilanteeseen jossa suomen vienti vetää heikosti ja velkaantumisen kasvu pyritään pysäyttämään mutta kotimaisesta kysynnästä pidetään huoli käytettävissä olevat panokset ohjataan työllisyyden edistämiseen kestävin keino työllisyyden talouskasvun edistämiseen on saada yksityinen sektori investoimaan ja työllistämään siksi olennainen osa budjettia ovat pk yritysten toimintaedellytysten parannukset nyt toteutetaan esimerkiksi viiden prosentin yrittäjävähennys henkilöyhtiöille otetaan käyttöön maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys helpotetaan yritysten sukupolvenvaihdoksia ja kasvatetaan kotitalousvähennyksiä maatalousyrittäjät saavat helpotusta ahdinkoonsa kriisipaketin kautta myöskään valtiojohtoista elvyttävää politiikkaa ei ole unohdettu yhteensä satojen miljoonien edestä tie ja korjausrakennushankkeita pannaan toimeen ensi vuonna elvytys on hyvä piristysruiske työllisyydelle ja yksi keino muiden joukossa nostaa työllisyyttä arvoisa puhemies haluan nostaa budjetista esiin erityisesti muutaman kohdan olen ollut itse voimakkaasti edistämässä audiovisuaalisen alan tuotantotukea joka on nyt mukana budjetissa tuella on parhaimmillaan suuret kansantaloudelliset ja aluetaloudelliset vaikutukset nykyään jo yhdeksässätoista euroopan maassa on houkutuksena tämä elokuvatuotantoja tukeva av tuki jossa tarjotaan rahallista tukea tuki maksaa itsensä reilusti takaisin verotuloina kun iso tuotanto tulee viikkokausiksi kuvaamaan vaikkapa itä suomeen työllistää se lähialueella monenlaisia yrityksiä majoitus ja kuljetusliikkeistä cateringpalveluihin puhumattakaan valmiin elokuvan vaikutuksista alueen brändiin ja turismiin kulttuurissa ja luovilla aloilla on valtava potentiaali myös kansantalouden näkökulmasta hienoa että meillä on nyt hallitus joka uskoo siihen budjetissa on myös kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvaus äidin työnantajalle vanhemmuuden kustannusten nykyistä oikeudenmukaisemmaksi jakamiseksi lakisääteiset vanhemmuuden kustannukset on tasattu suomessa hyvin mutta esimerkiksi raskausajan sairauspoissaoloja tai sijaisen rekrytointikuluja ei nykyisellään korvata työnantajalle uusi kertakorvaus tulee tässä vastaan ja edistää toivon mukaan nuorten naisten palkkaamista tämä ei ole vielä riittävä mutta kuitenkin ehdottomasti iso askel juuri oikeaan suuntaan tätä jatkumoa päivähoitomaksujen alentaminen savonlinnalaisena ja saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana olen myös tyytyväinen ministeri vehviläisen työhön sen puolesta että saaristo osakuntien saaristoisuus huomioidaan jälleen valtionosuusjärjestelmässä sipilän hallitus on tarttunut saaristolisäjärjestelmän kehittämistarpeeseen todella hyvällä päättäväisyydellä kiitos siitä arvoisa puhemies kaikista merkittävin työllisyystoimi on budjettiprosessin ulkopuolella sorvattu kilpailukykysopimus sen on laskettu lähivuosina tuovan ainakin kolmekymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa kyseessä on ennen kaikkea työssä käyvien kädenojennus työnhakijoille kun työvoimatarpeen lisäys mahdollistetaan työvoimakustannuksia alentamalla mahdollinen negatiivinen ostovoimavaikutus kuitenkin kompensoidaan keventämällä myös eläkkeiden verotusta kevennetään vastaavasti kuten edustaja vehkaperä tuossa juuri mainitsi metsälahjaveron ja perintöveron kevennykset ovat myös tärkeä osa toimia joilla työpaikat pysyvät suomessa ja yritysten niin halutessa myös suvun hallussa oppositiossa mielellään vääristellään asiaa kuten tänäänkin olemme täällä salissa kuulleet ja esitetään se niin että hallitus keventää hyvätuloisten verotusta korostan kaikkien ansiotuloverotusta kevennetään ja se tehdään siksi ettei kikyyn suostuneita työntekijöitä haluta rangaista ostovoiman alenemisella muistan että oppositiossa haukuttiin kikyn ehtoja vielä keväällä mutta haukutaan sitä kun ehdoista tulevia negatiivisia seurauksia kompensoidaan toki opposition on on oltava hereillä mutta tietynlaista johdonmukaisuutta kaipaisin lopuksi totean että orastava talous ja työllisyyskasvu valaa uskoa siihen että asioita on tehty oikein nytkin tehdyt ratkaisut alkavat vaikuttamaan talouteen ja työllisyyteen viiveellä ja myös maailman taloussuhdanteilla on vaikutusta siihen kuinka suomen suunta muuttuu se on selvä että negatiiviset ajatukset ja uudistusvastaisuus eivät suunnan muuttamista edistä onneksi meillä on tällä hetkellä muutosta pelkäämätön hallitus jonka suuret reformit etenevät hyvin

arvoisa puhemies nyt kun eduskunta jälleen käsittelee hallituksen budjettiesitystä ensi vuodeksi niin tässä yhteydessä on tärkeää arvioida myös laajempaa talouspoliittista linjaa ja arvioida budjettia myös siitä näkökulmasta

ei tässä hallituksen budjettiesityksessä ehkä hämmästyttävintä

jos tällä politiikalla jatketaan niin hallitus ei pääse omiin tavoitteisiinsa velkaantuminen ei taitu työllisyysaste ei nouse tavoitteen mukaisesti talouskasvu ei lähde kunnolla liikkeelle ja eriarvoisuus kasvaa ja jos todella tällä talouspolitiikan linjalla jatketaan niin kun hallitus ei tule yltämään näihin omiin tavoitteisiinsa mitä se on itselleen asettanut niin se tarkoittaa vain ja ainoastaan sitä että valtiontalouden ongelmat uhkaavat tälläkin kertaa

perustellut kipeitä leikkauksia sillä että

jotta

jälkeen budjettiesitys onkin suuri yllätys sillä hallitus ei suinkaan vähennä velanottoa tässä yhteydessä sopii muistaa että tämän hallituksen budjettiesitykset

ja tässäkin on taas

kyllä tässä budjetissa suosimaan hyvätuloisia eikä siitä pääse yli eikä ympäri esimerkiksi

tosiasiassa sadankolmenkymmenen miljoonan tukipotista suurin osa päätyy ylempiin tuloluokkiin joissa apteekkarit asianajajat ja lääkärit käärivät jo nyt suurten tulojensa päälle useiden

hyvä nostaa tästä budjettiesityksestä juhlapuheissa puhutaan nuorten tulevaisuudesta kiinni pitämisestä tai suomalaisen osaamisen kehittämisestä mutta hallitus edelleen jatkaa koulutuksesta leikkaamista muun muassa ammatillisesta peruskoulutuksesta leikataan sekä opintotuesta leikataan lisäksi hallitus leikkaa korkeakouluilta kaksikymmentä miljoonaa euroa kikyn varjolla jos leikkaamme meidän ykkösvaltistamme tämä tulee vaikuttamaan meidän pärjäämiseemme myös taloudellisesti kun muu maailma panostaa juuri näihin samoihin asioihin koulutukseen innovaatioihin ja ja muuhun kehitystoimintaan niin on erittäin huonoa että hallitus tekee päinvastoin toinen pointti haluaisin nostaa liittyy julkisen rahan tehokkaaseen käyttöön me kaikki haluamme että julkinen raha julkinen raha käytetään tehokkaasti viime keväänä valtion taloudellinen tutkimuskeskus teki politiikkasuosituksen eli tutkimuksen ja he tulivat siihen lopputulokseen että energiaintensiivisen teollisuuden saamat verotuet eivät ole perusteltuja

kasvaa eniten niillä jotka tienaavat tänä vuonna vähintään seitsemäntuhatta euroa kuussa tämä ei kuulosta oikeudenmukaiselta talouspolitiikalta talouspolitiikan tarkastelussa on erittäin tärkeää että heikoimmista huolehditaan aina ja kohdennetaan menoleikkaukset ja veronkorotukset siten että ne ovat ympäristön talouskasvun kannalta mahdollisimman vähän haitallisia valitettavasti hallitus ei toimi näin
arvoisa rouva puhemies

noin yhdeksän tuntia sitten ministeri orpo muistutti meitä siitä että on paljon nuoria erityisesti nuoria miehiä jotka jäävät koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle toisen asteen koulutuskaan ei nykyisellään takaa sitä että saisi työpaikan meidän on syytä kiittää hallitusta siitä että nuorten vaikea tilanne on on huomioitu tässä budjetissa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön kohdennetaan yhteensä neljätoista miljoonaa euroa nyt on tärkeää etsiä kaikki keinot ja ottaa parhaat käytännöt käyttöön meiltä pitää löytyä nykyistä enemmän luovuutta uusien uusien nuoria tukevien toimien aikaansaamisessa tiedonkulku takkuaa nuorten rinnallakulkijoiden välillä ainakaan mihinkään viranomaisten välisiin tiedonsiirtopulmiin tämä nuorten auttaminen ei saisi nyt jäädä meidän hienoinen kasvu lepää kotimaisen kysynnän varassa ulkomaanvienti pitää saada vetämään monesti meiltä näyttää unohtuvan se että itse asiassa olemme saarella esimerkiksi pohjoisen sahateollisuuden tuotteet ovat kilpailukyvyn suhteen epäedullisessa asemassa kilpailijamaahan ruotsiin nähden esimerkiksi kuljetustuen väylämaksujen ja satamamaksujen osalta kunnianhimoisemmin meidän pitää hakea ratkaisuja siihen että kilpailussa olisimme samalla viivalla kansainvälisten matkailijoiden vierailut suomessa ja heidän täällä ostamansa palvelut ovat mitä suurimmassa määrin vientiä mutta saavutettavuus on valitettavasti yksi tärkeimmistä kilpailukykyyn liittyvistä tekijöistä matkailualalla kun ajatellaan pohjois suomen mahdollisuuksia kehittää ja kasvattaa matkailun toimialaa kansainvälisillä markkinoilla lentoliikenne on muodostunut kriittiseksi tekijäksi ja jopa kasvun esteeksi matkailuyritykset ja koko pohjois suomen aluetalous menettävät matkanjärjestäjien antaman arvion mukaan jo lähes miljoonan euron tulot vuositasolla johtuen riittämättömistä reittiyhteyksistä tämä ongelmahan on merkittävä tulppa kasvulle pohjois suomen lentoliikennettä koskeviin logistisiin ongelmiin pitää meillä tehdä pikaisesti kehittämisohjelma ja riittävät resurssit sille että tarjontaa voidaan etupainotteisesti lisätä ja että matkailijamäärien kasvulle luodaan todella oikeat mahdollisuudet

arvoisa rouva puhemies vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarviota on laadittu olosuhteissa jotka ovat vaikeat ja voi sanoa että hallitus on onnistunut budjetin laadinnassa vähintään kohtuullisesti maailmantalous on edelleen epävakaa sen takia meidän on aivan välttämätöntä saada tässä talossa aikaan suomelle sellainen talousarvio seuraavaa vuotta varten joka tukee kotimaista kysyntää ja kotimarkkinoita mahdollisimman hyvin työttömyyden kulut ovat noin viisi miljardia euroa mikä on aivan valtava summa ajatelkaa jokainen viisikymmentätuhatta työtöntä jotka saamme töihin töihin viisaalla politiikalla pienentää valtion menoja noin menoja noin yhdellä miljardilla eurolla ja päälle tulee sitten vielä se moni muu yhteiskunnallinen positiivisuus mikä lisää muun muassa kysyntää kotimarkkinoilla eli kysymys on erittäin suurista asioista ensimmäisen kerran voi sanoa että positiivisia enteitä on ilmassa pitkästä aikaa kaksituhattakahdeksan alkaneen laman jälkeen työttömyysluvut ovat kääntyneet lievään laskuun se on tämän päivän tilastotieto ihan tuore sellainen taloudessa on myös niin positiivisia merkkejä että kaikki kansantalouden talousalat ovat tällä hetkellä plussalla parhaimmin ehkä rakennusala metalliteollisuus kaikki tietävät sen että uusia laivoja on tilattu tästä maasta monta ja se säteilee hyvinvointina hyvin hyvin monelle ihmiselle ja hyvin moneen yritykseen

on ollut tässä keskustelussa erittäin kriittinen hallituksen esitystä kohtaan mikä sinänsä on aivan ymmärrettävää mutta kuitenkin nämä äsken mainitut positiiviset luvut osoittavat että hallituksen tekemät ratkaisut ovat olleet oikeita ja vievät talouden kehitystä positiiviseen suuntaan se on kiistämätön tosiasia positiivisimmat uutiset kansantaloudessamme teollisuudessamme ovat ehdottomasti metsäteollisuudessa ja metalliteollisuudessa äsken mainittu laivateollisuus on ilmoittanut uusista tilauksista metsäteollisuus investoi merkittävästi rakentaminen on lisääntymässä kemianteollisuudessakin kemianteollisuudessakin on positiivisia merkkejä ilmassa voi sanoa yhteismitallisesti näistä kaikista positiivisista uutisista että kaikkein tärkeintä tämän maan kansantalouden kannalta ja suomalaisten kannalta on se että vientiteollisuus saadaan mahdollisimman hyvään iskuun koska sieltä tulevat ne kovat eurot jotka pyörittävät myös kotimarkkinoita ilman niitä euroja tämän maan kotimarkkinat eivät pelaa valtion talousarvio kaksituhattaseitsemäntoista sisältää positiivisia asioita veronkevennysten osalta voi sanoa että hallitus on tehnyt viisaan esityksen kun veronkevennykset keskitetty ja painotettu alempiin tuloluokkiin se kilpailukykysopimuksen reilu viisisataa miljoonaa mitä tuli verokevennyksiä nimenomaan on keskitetty alempiin tuloluokkiin ja on huomioitu myös eläkeläiset ettei sitten päästä sanomaan että eläkeläiset on tässäkin asiassa jätetty vähemmälle pienihän se veronkevennys on mutta kaikki on plussaa kuitenkin yrittäjävähennys viisi prosenttia joka kohdistuu henkilöyrittäjiin on erittäin merkittävä se väite että kysymyksessä suositaan suositaan joitakin apteekkareita tai joitakin muita kun kysymyksessä on henkilöyrittäjä niin totta kai se kuuluu kaikille ei rajaa voida vetää se on ihan normaalia menettelyä että kun laki tehdään se koskee kaikkia syrjintään ei syrjintään ei pidä mennä näitä voidaan sitten toki korjata muilla jos semmoinen tilanne kohdalle tulee työllisyyteen ollaan ajamassa uusia keinoja joilla ihmisiä saadaan töihin budjettiriihessä jolla osa työttömyyskorvauksesta voitaisiin käyttää palkkatukeen

henkilökohtaisesti että ehdottomasti pitää päästä sopuun ja ratkaista tämä vaikea ongelma kaikki keinot on nyt käytettävä että ihmiset saadaan töihin suomi ei nouse tästä suosta millään muulla kuin omalla ja saamalla ihmiset töihin ja tavoiteltu työllisyysaste seitsemänkymmentäkaksi tavoitettua sitten yksi asia arvoisa rouva puhemies on vielä sitten se että liikenneväyliin investoidaan merkittävästi alempi tieverkko rataverkko ja liikenneväylät yleensä ovat päässeet huonoon kuntoon sitä on turha enää itkeä mutta nyt ollaan ihan selkeästi asettumassa uudelle linjalle teitä korjataan ratoja korjataan ja liikennekaaresta tullut sopu mahdollistaa uusia rahoituskeinoja kaikki nämä ovat positiivisia uutisia lopuksi arvoisa puhemies toivoisin vielä että

omien kotimaisten mahdollisuuksien käyttöön kotimaisten raaka aineiden käyttöön tarkoitan sillä vuotoksen ja kollajan rakentamista minun päähäni ei millään mahdu että tässä maassa ei voida jo valjastettuja koskia rakentaa edelleen loppuun asti onhan käsittämätöntä että vuotoksessa on jo pato mutta sinne ei saa turbiinia asentaa onhan se pöljä homma että minä rakentaisin kotiini vuolukiviuunin mutta en saisi kantaa halkoja sisälle hulluhan minä olisin sama koskee metsien käytölle tehtyjä esteitä samoin rakentamiselle tehtyjä esteitä ja byrokratiaa kaikkea tätähän me puramme mutta pitäähän meillä olla myös itsekriittisyyttä sille mitä me teemme ettemme tee pöljiä ratkaisuja ja sen jälkeen ihmettele miksi talous ei

arvoisa rouva puhemies

ainoastaan kahteen asiaan toinen on työpajatoiminta ja liittyy ikäihmisten asioihin arvoisa puhemies hallitus on nostanut työpajatoiminnan sekä etsivän nuorisotyön yhdeksi kärkihankkeeksi siltä osin hallituksen toiminta oli todella ristiriitaista viime syksynä kun se leikkasi näihin toimintoihin toimintoihin kohdistettua rahoitusta myönteistä oli että eduskunta korjasi tämän epäkohdan nyt nuorten työpajatoiminnasta leikataan sataviisikymmentätuhatta euroa tähän vuoteen verrattuna sekä etsivästä nuorisotyöstä leikataan lähes miljoona tähän vuoteen verrattuna toivottavaa olisi että eduskunta jälleen korjaisi työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön tarvittavan rahoituksen nuorten ja pitkäaikaistyöttömien kannalta olisi ehdottoman tärkeää että työpajojen työpajojen perusrahoitus ja palkkatukirahoitus turvataan vuosia kestänyt lyhytjänteinen ja poukkoileva rahoitus on kestämätöntä perusrahoitusta ja palkkatukirahoitusta korjataan vuosi toisensa jälkeen lisätalousarvioilla tässä ei ole mitään järkeä rahoituksen jatkuva epävarmuus vaikuttaa toiminnan kehittämiseen mutta sillä on merkitystä myös kun ei tiedä kuinka pitkään voi olla työpajatoiminnassa mukana samanaikaisesti jonossa on nuoria jotka odottavat palkkatukirahoitusta tämä turhauttaa ja joidenkin osalta myös ajaa nuoret yhteiskunnan ulkopuolelle riskinä on että nämä nuoret syrjäytyvät vuosiksi tämä on monen nuoren kannalta erittäin epäinhimillistä ja yhteiskunnan kannalta myös kallista tästä syystä rahoituksen pitkäjänteisyyttä olisi parannettava tämä mahdollistaisi toiminnan pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kehittämisen sekä loisi myös nuorille luottamusta tulevaisuuteen työpajat ovat monessa kunnassa ainoa lähipalvelu johon voi ohjata työtä tai koulutusta vailla olevia nuoria nuorten ja valmentautujien määrä kasvaa jatkuvasti mikä kertoo palveluiden lisääntyvästä tarpeesta palveluiden vaikutukset on koettu positiivisiksi yhdeksänkymmentäkolme prosenttia työpajoilla olleista nuorista on kokenut sosiaalista vahvistumista työpajajaksojen aikana

seitsemänkymmentä prosenttia työpajojen nuorista sijoittui vuonna kaksituhattaviisitoista työpajajakson jälkeen esimerkiksi koulutukseen työelämään tai muuhun ohjattuun toimintaan työpajoilla on myönteinen vaikutus nimenomaan niihin nuoriin jotka eivät kykene vielä avoimille työmarkkinoille tai hakevat omaa paikkaansa elämässä näin koulutus ja opinnot selkeytyvät ja elämänhallinta vahvistuu meidän tulee tunnistaa myös eri toimialojen samanaikaiset leikkaukset jotka kohdistuvat samoihin nuoriin ja heidän tarvitsemiinsa palveluihin tältä osin kokonaisvaikuttavuus tulisi tehdä myös nuorten ja heidän palveluidensa osalta etsivällä nuorisotyöllä ja työpajatoiminnalla työpajatoiminnalla on valtavat ja pitkäkantoiset vaikutukset ihmisen elämään sen avulla saadaan koulusta pudonneet työttömät tai muussa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret takaisin kiinni ensin normaaliin arkeen ja sitä kautta koulutus ja työpaikkoihin tähän sijoitettu raha maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin verotuloina ja säästyneinä sosiaaliavustuksina viime vaalikaudella käynnistettiin nuorisotakuutoiminta jonka tehtävänä oli taata työ työkokeilu työpaja koulutus kuntoutuspaikka jokaiselle alle kaksikymmentäviisi vuotiaalle nyt takuu on käytännössä ajettu alas hallituksen toimesta sen rahoitusta on jäljellä alle kymmenen prosenttia suhteessa suhteessa takuun alkuvuosiin nuorisotakuu tulee palauttaa voimiinsa ja siihen sisällyttää koulutus ja työllisyystakuun lisäksi myös sosiaali ja terveyspalvelut nuoren elämäntilanne on nähtävä kokonaisuutena ja hänelle on turvattava kaikki tarvittava ohjaus ja palvelu nuoren on voitava luottaa elämässään tukeen ammattitutkinnon sekä hyvän osaamisen saamiseen sekä näiden avulla myös työllistymiseen nuorille on annettava uskoa tulevaisuuteen eikä murennettava sitä

puhemies hyvät kansanedustajat edustaja aloitti talousarviopuheensa irtautumalla rasismista ja väkivallasta niin haluan tehdä minäkin haluan edistää lainsäädäntöä joka kieltää ja tuomitsee väkivallan ja vahingonteon omien tarkoitusperien ajamiseksi kaikenlaisten äärijärjestöjen toimintaan pitää suhtautua kriittisesti ja tulee valvoa ja mikäli niissä sorrutaan laittomuuksiin pitää niistä seurata asianmukaiset sanktiot olipa sitten kyseessä äärioikeisto äärivasemmisto tai äärikeskusta jota itse edustan kenenkään toiminta ei saa perustua väkivaltaan ja laittomuuksiin

tänään myös

kuulleet useassa yhteydessä että te toimistojen ilmoituksen mukaan vuonna kaksituhattakuusitoista oli noin neljätoistatuhatta uutta avointa työpaikkaa enemmän kuin elokuussa kaksituhattaviisitoista yhteensä työpaikkoja oli avoinna

samaan aikaan kokoaikaisesti lomautettuja oli kahdentuhannen vähemmän yhteensä noin seitsemäntoistatuhattakaksisataa henkilöä tämä on mielestäni osoitus siitä että pieni mutta vielä riittämätön liike oikeaan kehityssuuntaan on tapahtunut hallituksen työllisyys ja yrittäjyyspaketti tarjoaakin vielä lisää parannusvaihtoehtoja työllisyystilanteeseen täällä jo muutama puheenvuoro sitten edustaja kosonen hyvin ansiokkaasti kertoi elokuva alan tuotantokannustimista jotka lisäävät kulttuuri ja taide elokuvien tuotantoa monella tavalla alueilla näistä asioista pääsevät nauttimaan niin yrittäjät

hallituksen esitys on mielestäni työttömyysetuuden käytön laajentaminen palkkatukeen ja starttirahaan omasta mielestäni palkkatuki on yksi tehokkaimpia työllisyyttä parantavia toimenpiteitä siitä on itsellänikin henkilökohtaisia kokemuksia kotitalousvähennyksen korotus lisää kotitalouspalveluiden kulutusta se antaa usein työtä siivoojille remontoijille hyvinvointipalveluiden tarjoajille ynnä muille kädentaitajille joita tällä hetkellä on työttömyyskortistossa aivan turhan paljon viiden prosentin yrittäjävähennys henkilöyhtiöille tuo pienet ja isot yhtiöt samalle viivalle ja kannustaa pienyrittäjiä kasvuun ja sitä kautta työllistämiseen maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys

vahvistaa pienten yritysten maksuvalmiutta eikä näin ollen pienten yritysten tarvitse toimia niin sanotusti pankkina valtiolle tässä muutamia hyviä esimerkkejä millä työllisyyttä voidaan parantaa arvoisa puhemies maataloudesta on täällä puhuttu mutta maanviljelijät ja perheet ja maatalousalan ammattilaiset elävät tällä hetkellä erittäin vaikeaa taloudellista aikaa kaiken kaikkiaan hallituksen kriisipaketti noin viisikymmentä miljoonaa on tervetullut lisä maatalousyrittäjille tänä vuonna siitä käytetään noin

miljoonaa ja ensi vuonna kaksikymmentäyksi miljoonaa monella paikkakunnalla maatalous on vaikeuksissa ja maanviljelijöiden jaksaminen sekä lomituksien hoitaminen ovat niitä asioita mitkä ajavat monta maanviljelijää haasteelliseen tilanteeseen totuus kuitenkin on se että niin kauan kuin oikeaa hintaa tuottajalta ei saada kaikki tämmöiset toimet ovat väliaikaisia ja toivon että tässä tuottajahinta asiassa hallitus ja suomalainen kauppa ja keskusliikkeet pääsevät tulevina vuosina merkittävästi eteenpäin